toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jukka gustafsson li anderssonin kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jukka gustafsson li anderssonin kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään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

pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on silvia modig hanna halmeenpään kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään riitta myller on sanna marinin kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen

lausumaehdotuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljätoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa yleiskeskustelussa on sari essayah päivi räsäsen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan

hallituksen esitykseen

lakiehdotus

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

että pykälä saa sen muodon

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmetoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ehdotan että vastalauseen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto asian käsittely keskeytettiin kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on hanna halmeenpää johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle seitsemästoista kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon timo korhonen on markus lohen kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepano yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon jaa pöydällepano seitsemästoista

kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt annetaan vastaus edustaja paavo arhinmäen ynnä muuta välikysymykseen neljä työllisyyspolitiikasta valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja paavo arhinmäki sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies tähän alkuun haluan kiittää tästä välikysymyksestä työllisyystilanteemme on erittäin huolestuttava joten on hyvä että eduskunta käyttää runsaasti aikaa tämän asian laaja alaiseen käsittelyyn välikysymyksen tavoitteena on tietysti kyseenalaistaa hallituksen politiikka ja tarvittaessa myös kaataa hallitus uskon kuitenkin että tämän vastauksen kuultuaan eduskunta toteaa hallituksen nauttivan edelleen sen luottamusta täytyy samalla hiukan kummastella opposition intoa tehdä välikysymys eikä esimerkiksi keskustelualoitetta hallituksen työllisyyspolitiikasta on syytä muistaa että hallitus sai työllisyyskriisin perintönä edeltäjältään olemme olleet vallassa vasta runsaat kuusi kuukautta joten suurin osa hallitusohjelman toimista ei ole vielä voimassa ja budjettikin on edellisen hallituksen tästä huolimatta kausitasoitettu työllisyys on kasvanut viime kesästä alkaen viidellätoistatuhannella työpaikalla tilanne on kohentunut kuukausi kuukaudelta syitä tähän on vielä liian aikaista yksiselitteisesti arvioida mutta uskon yhden selityksen olevan hallituksen yrittäjämyönteisessä ohjelmassa kiitos hallituksen toimien yrityksissä uskalletaan taas työllistää arvoisa puhemies jokainen tuoreimpia työllisyystilastoja lukeva ymmärtää varmasti että työttömyys on aivan liian korkea näin ei voi jatkua tähän kriisiin meidät ajaneeseen politiikkaan on saatava muutos siksi olen yllättynyt että välikysymyksen perusteella vihervasemmisto ehdottaa että jatkaisimme pääpiirteissään edellisen hallituksen linjalla ei tehdä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia vaan laitetaan lisää rahaa työttömyyden hoitoon haluan muistuttaa edellisen hallituksen linjalla työllisyys heikkeni neljälläkymmenellätuhannella hengellä nyt hallitus näkee asian toisin työttömyyden hoitoon ja työmarkkinoiden rakenteisiin on saatava muutos hallitusohjelman keskiössä on maamme työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ilman korkeaa työllisyysastetta ei nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaa voida ylläpitää työllisyyden paraneminen taas vaatii talouskasvua jota ei kestävästi voida saavuttaa ilman elinvoimaista ja kilpailukykyistä yrityssektoria tämän takia hallitusohjelmassa on useiden työllisyyspoliittisten uudistusten lisäksi myös monia elinkeinopoliittisia toimia joilla pyritään parantamaan talouskasvun edellytyksiä välikysymystä ja siinä esitettyjä kysymyksiä lukiessa herää kysymys onko vihervasemmisto lainkaan tutustunut hallitusohjelmaan sillä sieltä löytyy vastaus oikeastaan kaikkiin esittämiinne kysymyksiin siltä varalta että ei ole käyn seuraavaksi läpi hallitusohjelman keskeiset työllisyyspoliittiset linjaukset arvoisa puhemies hallitus uudistaa työvoimahallinnon työllistymistä tukevaksi päätavoitteena ovat työmarkkinoiden kohtaanto ongelman helpottaminen ja työvoimapolitiikan resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin työnvälitystä vahvistetaan kehittämällä sähköisiä työnvälityspalveluja ja lisäämällä julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa

pyritään löytämään yrityksistä piilotyöpaikkoja te toimiston asiakkaille te toimistot ja ely keskukset valmistelevat alueelliset toteutussuunnitelmat yritysyhteistyön ja kontaktoinnin vahvistamiseksi tammikuussa kaksituhattakuusitoista yksityisten työvoimapalveluiden roolia hallitus vahvistaa lisäämällä työnvälityksen kumppanuusyhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten yksityisten rekrytointipalvelujen yrittäjäjärjestöjen sekä ammatti ja toimialaliittojen kanssa yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa järjestetään ostopalveluja valituille kohderyhmille hankkeen toimeenpano toteutetaan ely keskusten ja te toimistojen suunnitelmien perusteella vaiheittain vuosina

pidempään työttömänä olleiden työllistymiskynnystä alennetaan käyttämällä nykyistä laajemmin työvoiman vuokrausmallia muun muassa työpankkikokeilusta saatuja kokemuksia hyödyntäen osana työ ja elinkeinohallinnon uudistamista hallitus selvittää työvoima ja yrityspalveluiden siirron resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain vuoden kaksituhattaviisitoista loppuun mennessä valmistellaan ehdotus malleista joilla vaikeimmin työllistyvien työvoima ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu voitaisiin siirtää kuntien muodostamille alueille valmistelun pohjalta hallitus päättää alkuvuodesta kaksituhattakuusitoista ryhdytäänkö valmistelemaan muutoksia nykyiseen järjestämisvastuuseen jos kyllä tarkoituksena on käynnistää kokeilu jonka perusteella voidaan arvioida järjestämisvastuun siirron vaikutuksia ja vaikeimmin työllistyvien palveluihin tarvittavia muutoksia kokeilu voisi käynnistyä valituilla alueilla vuoden alussa kuten välikysymyksessä on havaittu nouseva työttömyys ja laskeva työllisyysmääräkehys on vaikea yhdistelmä tämän takia olen ohjeistanut osallistavan sosiaaliturvan uudistusta valmistelevaa työryhmää että tässä yhteydessä selvitetään voidaanko työttömyys etuuksia käyttää nykyistä laajemmin osaamisen kehittämiseen ja työllistymiskynnyksen alentamiseen sekä työelämäosaamisen vahvistamiseen

alussa hallitus purkaa kannustinloukkuja uudistamalla sosiaali ja työttömyysturvaa tavalla joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen lyhentää työttömyysjaksoja alentaa rakenteellista työttömyyttä ja säästää julkisia voimavaroja työttömyysturvan osalta hallitus on jo päättänyt ansiopäivärahan uudistamisesta muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden seitsemäntoista alussa ja sen tavoitteena on lisätä työttömien työnhakuaktiivisuutta jo ennen työttömyyden pitkittymistä valtiovarainministeriö on arvioinut että muutoksen myötä ansiopäivärahalla olevien työttömyysjaksot lyhenisivät keskimäärin neljällätoista kalenteripäivällä mikä tarkoittaa noin henkilötyövuotta perustulokokeilun valmistelun hallitus aloitti lokakuussa viisitoista ja sen avulla pyritään selvittämään miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia arvoisa puhemies viime aikoina varmasti eniten julkista keskustelua herättänyt hallitusohjelman yksittäinen kirjaus on hallituksen tavoite parantaa yhteiskuntasopimuksella maamme kustannuskilpailukykyä tunnetusti useasta yrityksestä huolimatta nämä sopimusneuvottelut kariutuivat neuvotteluiden kariuduttua päätimme itse tehdä toimia tämän kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi tuloksena syntyi hallituksen ehdotus kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista esityksen toimenpiteet ovat loppiaisen ja helatorstain muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä sairausajan palkan leikkaus lomarahan alentaminen kolmellakymmenellä prosentilla sekä vuosilomien lyhentäminen kolmeenkymmeneen työpäivään pakettia tasapainotetaan parantamalla muutosturvaa laajentamalla työterveyshuollon palveluja myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan sekä tasaamalla perhevapaakustannuksia työnantajalle maksettavalla kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella hallitus toivoo edelleen että työmarkkinaosapuolet pystyvät sopimaan hallituksen paketin korvaavan ratkaisun joka ottaisi paremmin huomioon alakohtaiset erityispiirteet uskon että tämä olisi sekä työnantajien että työntekijöiden edun mukaista jos kuitenkaan parempaa tarjousta ei työmarkkinaosapuolilta tule hallituksen kaavailemat toimet astuvat ensi kesänä voimaan vihervasemmistossa on ihmetelty miksi hallitus on lähtenyt poikkeuksellisesti lailla puuttumaan työehtoihin vaikka välikysymyksessä näin vihjataan ei hallitus ole tätä päätöstä tehnyt ideologisista lähtökohdista tai muuten vain palkansaajia tai ay liikettä kurittaakseen päätöksen takana on maamme surkea taloustilanne ilman kilpailukyvyn selkeää kohenemista ja talouskasvua julkinen valta ei pitkällä aikavälillä pysty turvaamaan suomen perustuslaissa säädettyjä sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia

arvioi että nämä toimet kohentavat yksityisen sektorin työllisyyttä pitkällä aikavälillä jopa yli kolmellakymmenellätuhannella hengellä jos jäämme odottamaan vuosia kustannuskilpailukykymme hidasta paranemista esimerkiksi sinällään oikeansuuntaisten maltillisten maltillisten palkkaratkaisujen tai tuottavuuden kohentamisen avulla on meillä pahimmassa tapauksessa kymmeniätuhansia syrjäytyneitä lisää yhdeksänkymmentä luvun laman kenties karvain opetus oli että korkeasta pitkäaikaistyöttömyydestä on vaikea päästä eroon edes pitkällä nousukaudella silloin pystyimme devalvaatiolla nopeasti korjaamaan kustannuskilpailukykyongelmamme mutta kun se ei enää ole mahdollista on käytettävä toisia keinoja ja aikaa ei ole hukattavaksi arvoisa puhemies hallituksen ehkä keskeisin työllisyyttä edistävä rakenteellinen uudistus on hallituksen tavoite edistää paikallista sopimista viime vuosien talouskehitystä tarkastellessa on selvää että työmarkkinamalliamme ei ole pystytty uudistamaan yhteensopivaksi eurojäsenyyden kanssa menestyäksemme on työmarkkinamalliamme joustavoitettava olemme jääneet tässä selvästi keskeisten kilpailijamaidemme saksan ruotsin ja tanskan jälkeen näissä maissa palkanmuodostus on siirtynyt kohti paikallista tasoa suomessakin olisi syytä edetä samaan suuntaan sillä euromaailmassa jossa devalvaatiolla ei voida palauttaa yleistä hintakilpailukykyä paikallisen sopimisen tärkeys korostuu entisestään heikon yleisen kilpailukyvyn ongelmat helposti kärjistyvät jos paikallisesti ei ole mahdollista sopia palkkajoustoista näin ollen ei ole kovin yllättävää että tuoreissa tutkimuksissa saksan talouden viime vuosien menestyksen takana näyttäisi olleen ennen muuta paikallinen sopiminen

työpaikkatasolla sopimalla saadaan parhaiten räätälöityä jokaisen yrityksen ja sen työntekijöiden sen hetkiseen tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu hallituksen tavoitteena on että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan esimerkiksi palkoista ja työajoista keskeinen edellytys paikallisen sopimisen mahdollisuuksien on että lainsäädännöllä varmistetaan sekä työnantajien yhdenvertainen asema että henkilöstön asema yrityksen päätöksenteossa hallituksen asettama selvitysmies harri hietala on laatinut kattavan ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä tätä ehdotusta hallitus on kehittänyt edelleen ja maanantaina hallitus päätti asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista koskevia lainsäädäntömuutoksia arvoisa puhemies elämme kovia aikoja ystävät hyvät suomella ei mene hyvin työttömyys on liian korkea talouskasvu liian heikkoa meidän on toimittava työttömyyden hoitoon ja työmarkkinoiden rakenteisiin on saatava muutos lisäksi tarvitsemme elinkeinopoliittisia toimia joilla parannetaan talouskasvun edellytyksiä toivon että käymme tänään rakentavan keskustelun näistä asioista eri mielipiteet ovat olennainen osa mutta samalla toivon kaikkien ymmärtävän sen että tekemättä jättäminen ei enää ole vaihtoehto maallemme

puhemies vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi presidentti kekkonen puhui kansallisesta hätätilasta kun suomessa oli kuusikymmentäkolmetuhatta työtöntä

koko maassa irtisanomisuhan alla on yli yliopistojen työntekijää yksin helsingin yliopistossa tuhatkaksisataa hallitus leikkaa lisäksi roimasti tekesin rahoituksesta ja sen mahdollisuuksista kohdistaa voimavaroja pk ja kasvuyritysten nousuun nyt tarvittaisiin leikkausten sijaan uusia avauksia jotka antavat vientisektorille tilaa kehittyä ja laajentavat viennin pohjaa uuden kokonaisvaltaisen vientistrategian tulisi kiinnittyä vihreään teknologiaan tieto ja viestintäteknologiaan bio ja kiertotalouteen palveluvientiin sekä vanhan metsä metalli ja kemianteollisuuden monipuolistamiseen ja näistä kaikista syntyviin uusiin työpaikkoihin markkinoilta on kitkettävä verovälttelyyn ja työehtojen heikentämiseen perustuva kilpailu muuten rehelliset suomalaiset pienyrittäjät syrjäytyvät veroparatiiseja ja palkkojen polkemista hyödyntävien kansainvälisten suuryritysten tieltä arvoisa herra puhemies työvoimakustannusten alentamiseen olisi tarjolla parempiakin keinoja kuin leikkaaminen puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannukset ovat suomessa työterveyslaitoksen arvion mukaan yli neljäkymmentä miljardia euroa vuodessa tästä summasta ennenaikaisten eläkkeiden osuus on kahdeksantoista miljardia ja sairauspoissaolojen osuus noin seitsemän miljardia euroa lukua voitaisiin pienentää merkittävästi esimerkiksi varhaisen puuttumisen työterveyshuollolla henkilöstön yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia kehittämällä työoloja työn määrää ja työaikoja seuraamalla sekä johtamista parantamalla samalla tulisi tukea osatyökykyisten työllistämistä työhyvinvointiin panostamisen sijaan hallitus aikoo lakkauttaa työkyvyn ylläpitämiseen ja työurien pidentämiseen tähdänneen aura kuntoutuksen ennen kuin sitä ehdittiin edes aloittaa työterveyslaitoksella josta löytyy paras osaaminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon on jo aloitettu yt neuvottelut arvoisa puhemies sukupuolten välinen tasa välinen tasa arvo on tältä hallitukselta täysin unohtunut ehkä tarkoituksella hallitus julistaa ohjelmassaan että suomessa miehet ja naiset ovat tasa arvoisia kuitenkin hallituksen tähänastisista toimista päätellen tasa arvoa ollaan monin tavoin ja rajusti heikentämässä suuri osa hallituksen pakkolaeista ja muista työelämän heikennyksistä erityisesti naisiin hallitus uhkaa muiden toimiensa ohella heikentää sairausajan palkkaa sekä leikata vuosilomia ja lomarahoja sairauslomia ja pitkiä vuosilomia on eniten julkisella sektorilla jolla palkat ovat yleensä matalimpia kuntasektorilla jopa kahdeksankymmentä prosenttia työntekijöistä on naisia naisvaltaisilla sosiaali ja terveys sekä kasvatusaloilla ei yleensä ole mahdollista työskennellä etänä tai mennä sairaana töihin edellisten lisäksi hallitus haluaa sallia alle vuoden mittaiset perusteettomat määräaikaiset työsuhteet naisilla määräaikaisia työsuhteita on enemmän kuin miehillä erityisen korkea määräaikaisten työsuhteiden osuus on synnytysikäisillä naisilla myös vuorotteluvapaan ehtoja heikennetään naiset jäävät vuorotteluvapaalle selvästi miehiä useammin ja vapaa käyttö on yleisempää julkisella sektorilla herää kysymys onko tehty minkäänlaisia sukupuolivaikutusten arviointeja

tämän lisäksi kokonaan oma lukunsa on hallituksen päätös puolittaa aikuiskoulutustuki ja muuttaa leikattu osuus lainaksi palkansaajajärjestöjen mukaan leikkaus veisi pieni ja keskituloisilta mahdollisuuden aikuisopiskeluun ja näin romuttaisi käytännössä koko tuen lähes puolet tuensaajista opiskelee naisvaltaisilla sosiaali ja terveysaloilla tuensaajista lähes kahdeksankymmentä prosenttia on naisia jotkut hallituksen suunnittelemat toimenpiteet näyttävät jopa siltä että hallitus haluaa lisätä erityisesti naisten työttömyyttä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja päivähoidon ryhmäkokojen suurentaminen johtavat opetus ja kulttuuriministeriön arvioiden mukaan noin kahdentuhannenkolmensadan työntekijän puhumattakaan näiden toimien vaikutuksesta perheen ja työn yhteensovittamiseen arvoisa herra puhemies samaan aikaan kun työttömyys kasvaa hallitus leikkaa työllisyysmäärärahoja tämän vuoden työllisyysmäärärahat ehtyivät jo alkuvuodesta ja sitä myöten loppuivat myös palkkatuki ja starttirahapäätökset lukuisia uusia yrityksiä jäi perustamatta ja jo sovittuja palkkatukitöitä jäi saamatta samalla työttömän kannalta paras vaihtoehto eli palkkaperusteinen työllistäminen on vähentynyt ja yhä useampi työtön velvoitetaan palkattomiin toimenpiteisiin siis töihin ilman oikeaa palkkaa myös ely keskusten ja te toimistojen voimavaroja vähennetään tästä kärsivät eniten ne joille henkilökohtaisesta avusta olisi eniten hyötyä arvoisa herra puhemies työpaikkoja ei synny työttömiä ja muita hädänalaisia syyllistämällä kuten hallitus tuntuu kuvittelevan keskellä massatyöttömyyttä työpaikkoja ei luoda työttömyysturvaa leikkaamalla ja sen vastikkeellisuutta lisäämällä ongelma on työpaikkojen puutteessa ei työttömissä ihmisissä suomalainen työttömyysturva on jo nyt ehdollista ja edellyttää jokaiselta työttömältä aktiivista työnhakua ja lukuisia muita velvoitteita velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ovat ahkerassa käytössä mutta työttömyys ei ole niiden avulla poistunut sen sijaan niillä on ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria joiden kohdalla järjestelmä on tiukin tiukin työttömyysturvaa voidaan kehittää aktiivisemmaksi ilman työttömän syyllistämistä tarvitaan työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan korottamista perustuloon siirtyminen mahdollistaisi lyhyidenkin työpätkien vastaanottamisen ilman ongelmia ja byrokratiaa sen sijaan että lyhyiden työpätkien vastaanottamista helpotettaisiin on suureen saliin siirtymässä työttömyysturvalain muutos jonka piti parantaa itsensä työllistäjien asemaa mutta on käymässä juuri päinvastoin jatkossa esimerkiksi taitelijoiden ja luovien alojen työntekijöiden on entistä vaikeampaa ottaa lyhyitä työpätkiä vastaan työttömyysturvan menettämisen pelossa tehdään hyvät kansanedustajatoverit palvelus työllisyydelle ja itsensä työllistäjille ja hylätään laki vielä tänä syksynä arvoisa herra puhemies edellä olevan perusteella ei voi muuta kuin todeta että hallitus heikentää työttömien asemaa heikentää työllisyyttä ei panosta tässä massatyöttömyyden tilanteessa tilanteessa riittävästi työllisyyden hoitoon tällä perusteella teen seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen eduskunta katsoo että hallitus ei ota riittävän vakavasti maamme vaikeaa työllisyystilannetta eikä halua ryhtyä toimiin joilla tilannetta oleellisesti korjattaisiin näillä perustein eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

maahan yhtään työpaikkaa lisää yhteistyöllä me suomalaiset sen sijaan voimme muuttaa suomen suunnan niin olemme myös aiemmin selviytyneet näissä maailman oloissa pitää kyetä sopimaan ja päättämään sitä ihmiset odottavat kohta satavuotias suomi ansaitsee arvoisa puhemies välikysymyksessä annetaan ymmärtää että työttömyys ja muut suomen ongelmat johtuvat enemmän tai vähemmän suhdanteista ja että elvyttävä politiikka olisi ratkaisu tässä on iso ero hallituksen ja opposition välillä suomella on kilpailukykyongelma ja talouden pitkittynyt pitkittynyt vakava alijäämä viimeisimmät maamme vientiä kuvaavat luvut olivat heikoimmat neljään vuoteen paremman työllisyyden edellytys on että laitamme maamme kilpailukyvyn kuntoon suomea on uudistettava eurossa ollessamme ja alati muuttuvassa maailmantaloudessa meidän on tehtävä kilpailukyvyn parantaminen itse se ei tapahdu yhdessä yössä siksi ratkaisuja on saatava nyt aikaan yhteiskuntasopimuksen kaatuminen neljännen kerran oli vahingoksi suomelle työmarkkinajärjestöillä on syytä vakavaan itsetutkiskeluun nyt hallituksen kilpailukykypaketin valmistelu etenee mutta aikaa sopimiseen on vielä

kansainvälisessä kilpailussa työnantajat ja työntekijät ovat sittenkin samalla puolen pöytää yhteiskuntasopimus olisi kaikkien suomalaisten kannalta paras ja tasapuolisin ratkaisu tarvitsemme myös palkkamalttia ja uudistuksia työpaikoilla etenkin paikallisen sopimisen mahdollisuutta työpaikoilla on lisättävä määrätietoisesti kun luottamusta on ratkaisuista voidaan sopia niin että niistä hyötyvät sekä työnantajat että työntekijät meidän on koko ajan parannettava varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä nopeimmin tuloksia saadaan aikaan madaltamalla työllistämisen kynnystä ja purkamalla yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa tulevaisuuden työpaikat ovat nimenomaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä arvoisa herra puhemies keskustan eduskuntaryhmä katsoo että luonnonvara ja biotalous yhdistettynä huippuosaamiseen on lupaavimpia aloja luoda lisää pysyviä työpaikkoja koko maahan tästä osoituksena ovat metsäteollisuuden investoinnit äänekoskella ja varkaudessa pelkästään nämä investoinnit työllistävät tuhansia suomalaisia hallitusohjelman luonnonvara ja biotalouteen työllisyyteen ja koulutukseen liittyvät uudistukset on mielestämme toteutettava mahdollisimman etupainotteisesti luonnonvara ja biotalous on nähtävä tulevaisuuden työllisyys yrittäjyys ja teollisuuspolitiikkana kyse on suomen uusteollistamisesta joka edellyttää myös teiden ratojen ja muiden väylien laittamista kuntoon koko maassa muutokseen tarvitaan yli yli vaalikausien ulottuvaa poliittista ja yhteiskunnallista sitoutumista arvoisa herra puhemies suomessa on lähes miljoonaa ihmistä ilman työtä huolestuttavinta on nuorten työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden paheneminen

toistemme syyttelyn sijaan meidän olisi syytä myös tässä keskustelussa laittaa voimavaramme voimavaramme ratkaisujen hakemiseen siihen että mahdollisimman moni heistä voi työllistyä työnteon työnteon pitää olla aina kannattavaa tarvitaan uudistuksia joilla lisätään työnteon kannusteita ja ihmisten omatoimisuutta keskustan keskustan eduskuntaryhmä kiirehtii etenkin perusturvakokeilua tukiviidakkoa on raivattava vaikeimmin työllistyvien palveluja rahoineen ja toimivaltuuksineen voitaisiin kokeilujen kautta siirtää työ ja elinkeinotoimistoilta laajasti kunnille tätä on myös kunnissa haluttu paikallisesti tarvitaan lisää yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa lisäksi kuntien maksamia kela sakkoja voitaisiin antaa kunnille nykyistä vapaampaan työllisyyden hoitoon arvoisa puhemies suomen tilanne on poikkeuksellisen vakava maamme nousu tai näivettyminen on vielä kuitenkin omissa käsissämme

arvoisa herra puhemies

on etsiä sekä ajaa päätöksissään suomen ja suomalaisten etua tätä hallitus peräänkuuluttaa myös työmarkkinaosapuolilta meidän tulee saada suomessa aikaiseksi kasvua ja työllisyyttä sekä työpaikkoja paikallisen sopimisen kautta pystytään parhaiten vastaamaan tuleviin yhteiskunnan kannalta suuriin haasteisiin nyt ei ole varaa odottaa kilpailukykyloikka on saatava aikaan viipymättä maamme talous on ollut heikoissa kantimissa jo pitkään kauppatase on on ollut negatiivinen vuodesta kaksituhattayksitoista lähtien edellisellä hallituskaudella kustannuskilpailukykyä ei pystytty parantamaan niin että vienti olisi saatu vetämään ja ulkomaankaupan työpaikat turvattua tarpeellisia korjausliikkeitä ei tehty myöskään julkisella sektorilla vaan kulutusta jatkettiin nousukauden malliin perussuomalaisille on selvää ettei syömävelkaa voida jatkuvasti ottaa muuten lapsillemme jää perinnöksi vain köyhyys hallituksen tehtävää ei auta että toisin kuin muut pohjoismaat suomi on euroalueen jäsen ja kätemme ovat sidotut liian vahvaan valuuttaan tämä näkyy suoraan työllisyysasteessamme joka on selvästi muita pohjoismaita heikompi perussuomalaiset sitoutuivat hallitukseen lähtiessään taistelemaan jokaisen suomalaisen työpaikan puolesta viimeiseen hengenvetoon asti tämän tavoitteen johdosta hallituksella on kunnianhimoinen tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin sekä työllisten määrän vahvistaminen sadallakymmenellätuhannella henkilöllä suomalaisesta työstä on saatava kannattavaa ja suomessa toimiville yrityksille on luotava taloudellisesti kannustava ilmapiiri jotta yritykset voivat kasvaa investoida ja luoda uusia työpaikkoja valitettavasti kaikki työmarkkinajärjestöt eivät halunneet puhaltaa yhteiseen hiileen vaikka on päivänselvää että rakentavasta yhteistyöstä hyötyisivät viime kädessä kaikki jos työmarkkinajärjestöt eivät toimi kustannuskilpailukykyä on lisättävä hallituksen toimilla työllisyyden kasvu vähentää leikkauspaineita ja lisää hyvinvointia tavoitteena on tehdä suomesta vuoteen mennessä kilpailukykyinen maa jossa yrittäminen omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa tämä tapahtuu muun muassa parantamalla markkinoiden toimintaa kilpailun esteitä poistamalla ja investointeihin liittyvien lupaprosessien virtaviivaistamisella lisäksi työn nopeaan vastaanottamiseen kannustetaan työttömyysturvan uudistamisella jolla pyritään työttömyysjaksojen lyhentämiseen sekä rakenteellisen työttömyyden alentamiseen isona osana elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä on luoda kannustavampi paikallisen sopimisen toimintatapa työpaikoille jotta ne ne pystyisivät vastaamaan paremmin nyky yhteiskunnan haasteisiin tässä on kyse kaikkein suurimmasta uudistuksesta työmarkkinoilla vuosikymmeniin perussuomalaiset haluavat että suomalaisilla olisi myös jatkossa mahdollisuus pärjätä yhteiskunnan oravanpyörässä työtä tekemällä tuottavuuden ja talouden kehittäminen on hallituksen tärkeä tavoite jota tukee paikallisen sopimisen kulttuuri hallitus ei myöskään syyllistä millään tavoin työttömiä vaan se pyrkii rakenteellisilla uudistuksilla työttömyyden ja työttömyysjaksojen nujertamiseen täten hallitus vastaa nykyisin työmarkkinoilla olevan kohtaanto ongelman helpottamiseen toisin kuin oppositio väittää välikysymyksessään sipilän hallituksen ohjelma ei pirsto työelämää kappaleiksi tai projekteiksi hallituksen toimet nimenomaan joustavoittavat työhön pääsyä sekä työnsaantia tästä esimerkkinä voidaan mainita se että asuntorakentamista lisätään siten että se edistää työvoiman liikkuvuutta ja ja vastaa paremmin elinkeinoelämän kilpailukyvyn vaateisiin istuva hallitus ei myöskään lisää kansalaisten kuribyrok ratiaa subjektiivinen päivähoito oikeus säilyy jotka sitä tarvitsevat eniten koulutuspolitiikassa hallitus panostaa uusiin oppimisympäristöihin sekä kehittää toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestelmää poistamalla muun muassa koulutuksen raja aitoja samaten vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä erilaisten alueellisten osaamiskeskittymien kautta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin arvoisa puhemies suomi on siis jatkossakin arvostettu maa koulutusasioissa

saada arvoisat edustajat tässä yhteydessä kohteliaasti huomauttaa että puhemiesneuvosto ei suosita vaan sanoo että ryhmäpuheenvuorot saavat kestää siis saavat kestää enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies kokoomus ottaa työttömyyden vakavasti

hallitus on lähtenyt siitä että työttömyyttä alennetaan pysyvästi rakenteellisin uudistuksin samalla käydään kriittisesti läpi työllisyysmäärärahojen uudelleenkohdentamisen tarpeet hallituksen voidaan luokitella kolmeen työllistämisestä kannattavampaa työnteosta houkuttelevampaa ja työvoimahallinto järkevämmäksi työttömyyden vaihtelu johtuu toki suhdanteista mutta työttömyyden keskimääräinen taso riippuu työmarkkinoiden toimintatavasta johon vaikuttavat työlainsäädäntö työlainsäädäntö ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen toiminta sekä verotus ja sosiaaliturva

onneksi nämäkään uhkaukset eivät ole uskottavia ammattiliitot ovat pääosin vastuullisia nyt päättyneissä sopimusneuvotteluissa ehdotettiin vuodelle seitsemäntoista sellaista sopimusta joka ei pakota palkkakuluja ylöspäin työehtosopimusperäisin korotuksin sitä perusteltiin suomen edulla suomen etu ja tavallisen sakn jäsenen etu se tietysti onkin siinäkin tapauksessa että hallituksen muut toimet harmittaisivatkin arvoisa puhemies hallitus alentaa työttömyyttä sekä tarjontaa että kysyntää kohentavin uudistuksin ansioturvan lyhentäminen vaikuttaa tutkitusti siihen miten nopeasti työttömät hakeutuvat uudestaan työsuhteisiin

arvoisa puhemies työllisyyden vahvistamisessa on aina kaksi puolta on luotava olosuhteet joissa uusia työpaikkoja syntyy mutta samalla on huolehdittava työttömistä ihmisistä jotta he säilyttävät työkykynsä ja osaamisensa kyse on työn ja työntekijöiden arvostuksesta hallitus ei voi käskeä työpaikkoja syntymään mutta se voi luoda suotuisat olosuhteet joissa työllisyys vahvistuu hallituksen rooli ei ole helppo hallituksella onkin oikeat työllisyystavoitteet mutta hallitus vaarantaa itse omilla toimillaan niiden toteutumisen hallitus hyydyttää tai oikeastaan pakastaa työllisyyttä ylläpitävät kotimarkkinat tässä ja nyt ostovoimaan kohdistuvilla mittavilla leikkauksilla ja jättää tulevaisuuden ja toiveiden varaan vientiä vahvistavat työllisyystoimet sosialidemokraattien vaihtoehdon nopeat työllisyysvaikutukset ovat noin kolmekymmentäviisituhatta henkilötyövuotta hyvät kuulijat suomea jäytää kolme keskeistä ongelmaa investointien väheneminen työttömyyden nousu ja ennen kaikkea työttömyysjaksojen pitkittyminen sekä kotimaisen kysynnän ja päävientimaiden kysynnän heikentyminen sosialidemokraatit esittävätkin viisi keskeistä tointa työllisyyden vahvistamiseksi ensimmäiseksi on synnytettävä laaja pitkäaikainen maltillinen tuloratkaisu se on keskeisin vakautta ja ennakoitavuutta tukeva toimi jolla työllisyyttä voidaan vahvistaa ikävä kyllä hallituksen pikavoittoja tavoitteleva politiikka on vaarantanut valmistelemillaan pakkolaeilla vakaan neuvottelutien viisas hallitus peruuttaisi pakkolakien valmistelun ja edistäisi näin neuvotteluratkaisua toiseksi työllisyyttä tukeva kasvu on saatava käyntiin yritysten ja julkisen sektorin investointeja lisäämällä julkisia investointeja tulee vauhdittaa siemenrahalla jolla kehitetään tai kiirehditään muun muassa homekorjaamista ja innovatiivisia julkisia hankkeita lisäksi tarvitaan asuntorakentamisen ja liikenneinvestointien yhteennivomista ja lisäämistä kolmanneksi kustannuskilpailukykyä voidaan vahvistaa maltillisella palkkaratkaisulla ja emu puskureiden käyttöönotolla siten että työeläkemaksuja alennetaan nolla pilkku kahdeksan prosenttia työnantajien ja työntekijöiden puoliksi jaolla

liian vähäiset oli ilahduttavaa kuulla että ministeri on valmis harkitsemaan antti rinteen työllistämissetelin käyttöönottoa se mahdollistaisi viidentoistatuhannen työpaikan syntymisen tässä ja nyt ja sen lisäksi tukisi yhteistä julkista talouttamme sosialidemokraatit yhtyvät vasemmistoliiton

puhemies ärade talman hallituksen kärkihankkeena on purkaa työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja ja alentaa rakenteellista työttömyyttä tavoite on hyvä ja yhteinen mutta hallituksen keinot osin käsittämättömiä hallitus leikkaa ensi vuonna työttömyysturvasta viisikymmentä miljoonaa euroa näin siitäkin huolimatta että työttömyys pahenee koko ajan näin siitäkin huolimatta että maahan tulee kymmeniätuhansia turvapaikanhakijoita näin siitäkin huolimatta että jo nyt ajan saaminen te toimistoon vie pahimmillaan useita kuukausia on luonnollista että eliniän pidentyessä työtä tehdään pidempään mutta palomies ei kanna kahdenkymmenen kilon varusteitaan palopaikalle tai kolmivuorotyötä tekevä hoitaja nosta vanhusta yhtään päivää pidemmälle jos ja vointi eivät anna periksi oli virallinen eläkeikä mikä tahansa puutteellinen työhyvinvointi aiheuttaa suomessa yli neljänkymmenen miljardin euron laskun vuodessa tätä laskua meidän kannattaa pienentää kehittää työoloja ja aikoja parantaa johtajuutta ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia sekä puuttua varhain ongelmiin työterveyshuollon avulla mutta missä ovat hallituksen niitä koskevat esitykset

syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta jokainen syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa eli hallituksen säästöistä aiheutuu iso lasku työttömien työllistämistä vaikeuttavat hallituksen koulutusleikkaukset jotka vievät opiskelupaikkoja ja aikuiskoulutustuen poistaminen joka hankaloittaa uudelleen kouluttautumista ja alanvaihtoa erityisesti kyseenalaisesti valmisteltujen ja naisvaltaisia aloja kurittavien pakkolakien jääräpäinen edistäminen osoittaa täydellistä kyvyttömyyttä ymmärtää työelämää jos ne runnotaan väkisin läpi luottamus yhteiskuntaan ja työrauhaan menetetään vuosikausiksi me vihreät emme voi olla kannattamassa näitä leikkauksia ja pakkolakeja ja siksi annamme tukemme tälle välikysymykselle arvoisa puhemies moni tekee samaan aikaan töitä toimii yrittäjänä opiskelee ja ja hoitaa läheisiään nykyinen tiukka jaottelumme tiputtaa ihmisen sosiaaliturvasta liian helposti projektin päättyessä tai elämäntilanteen muuten muuttuessa liian usein yrittäjyyden valinta tarkoittaa kesä ja sairauslomien eläke työttömyys ja sosiaaliturvan hylkäämistä me vihreät haluamme uudistaa työelämää nyt on mahdollistettava sujuva tapa olla yhtä aikaa tai vaihtelevasti työntekijä ja yrittäjä tämä onnistuu ottamalla käyttöön esimerkiksi niin sanottu yhdistelmävakuutus jossa työttömyysturvaan kuuluvaa työssäoloehtoa kertyy samanaikaisesti sekä työnteosta että yrittäjyydestä työtä ei synny ilman yrittäjyyttä ja siksi etenkin aloittavia ja pieniä yrityksiä pitää auttaa ja sosiaaliturvaa kehittää myös niihin ulottuvaksi olen ymmärtänyt että tämä on hallituksenkin tahto mutta toimet ovat päinvastaisia nyt esimerkiksi lyhyitä keikkoja tekeviä näyttelijöitä ja toimittajia ollaan väkisin muuttamassa yrittäjiksi mikä ulkoistaisi heidät sosiaaliturvasta tämä ei voi olla tarkoitus suomessa on sataseitsemänkymmentätuhatta yksinyrittävää ja iso osa heistä on yrittäjänaisia hienoa että hallitus tiukoista ajoista huolimatta ottaa käyttöön kahdentuhannenviidensadan euron vauvarahan äidin työnantajalle se on hyvä alku ja tunnustus sille että äidin työnantajalle aiheutuu keskimäärin yli viidentoistatuhannen euron lasku lasta kohden lakisääteisten korvausten lisäksi

ammattiyhdistysliike ja työnantajat nyt silpputöitä tekevistä yksinyrittäjistä ja yrittäjyyden työnteon ja opiskelun välimaastossa toimivista ei pidä huolta kukaan teillä olisi näytön paikka

arvoisa puhemies on aivan välttämätöntä että leikkausten sijaan luomme työpaikkoja ja poistamme sekä työnteon että yrittäjyyden kannustinloukkuja edellä sanotun perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus heikentää toimillaan työllistymisen mahdollisuuksia sekä työelämän tasa arvoa eikä ymmärrä mitkä keinot edistäisivät työtä ja toimeliaisuutta muuttuvassa maailmassa eduskunta toteaa että hallitus ei enää nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies avoimessa markkinataloudessa valtiovallan keinot puuttua työllisyyteen ovat rajalliset työpaikkojen määrään vaikuttavat globaalit taloussuhdanteet väestörakenne vientisektorin uudistumiskyky ja monet muut sellaiset seikat joista demokraattinen päätöksenteko saa huonosti otetta yhtä ja toista on silti tehtävissä ja erityisesti massatyöttömyyden oloissa on meidän poliitikkojen velvollisuus tarttua toimeen on estettävä työttömyyden pitkittyminen työllistämistoimin ja työtä jakamalla hyväksi havaittuja malleja tähän ovat esimerkiksi vuorotteluvapaa ja kuusituntinen työpäivä on minimoitava työttömyyden sosiaaliset haitat riittävällä sosiaaliturvalla ja huolehdittava ihmisten mahdollisuudesta kouluttautua vasemmistoliitto on esittänyt kotimaisen kysynnän käynnistämiseksi määräaikaista arvonlisäveron alennusta sen lisäksi on aloitettava julkisia hankkeita joilla ylläpidetään kotimaista kysyntää ja huolletaan infrastruktuuria seuraavaa nousukautta varten on rasvattava koneet jotta ne ovat taas käynnistettävissä korjattava raiteet jotta tavarat pääsevät maailmalle vielä on tunnistettava ja tuettava sellaisia aloja ja tuotannon tapoja joiden markkinat ovat vasta muotoutumassa on luotava sellaisia sosiaaliturvan rakenteita jotka enemmän tukevat kuin tukahduttavat ihmisten toimeliaisuutta arvoisa puhemies edellä luetellut toimet ovat varmasti myös hallituksen tiedossa siitä huolimatta hallitus näyttää ponnistelevan ankarasti juuri päinvastaiseen suuntaan työllisyysmäärärahat on vedetty luihin ja kansalaisten kouluttautumismahdollisuuksia heikennetään koko ajan työtä halutaan keskittää työaikaa pidentämällä ja sen jakamista vaikeuttamalla kotimaista kysyntää ajetaan alas ja työttömyyttä ylös julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen leikkauksilla samalla annetaan raiteiden kiinteistöjen ja tietoliikenneteknologian rapautua byrokratiaa ja jäykkyyksiä lisätään sinne ja tänne digitalisaation ja jakamistalouden lainsäädännölle asettamiin haasteisiin ei ilmeisesti edes yritetä tarttua vaikka selvää on että pelkällä puulla ja paperilla ei vientimme tästä toivu miksi hallitus toimii näin käsittämättömällä tavalla ikään kuin vasten omaa parastaan ja takuulla ainakin vastoin kansantalouden parasta nähdäkseni ainoa selitys on että tavoitteena ei olekaan alhainen työttömyys ja pulskan puuhakas kansakunta vaan ihan jotain muuta joko tietoisesti tai ymmärtämättömyyttään varjoihin jäävien harmaiden eminenssien johdattamana on hallitus käynnistänyt valtavan työelämän huonontamisen projektin sen tarkoituksena on kriisin varjolla pultata yhteiskuntaan rakenteet jotka takaavat työnantajapuolen ehdottoman dominanssin ja vaurauden kasautumisen niille joilla vasta tätä tavoitetta vasten tulee hallituksen toimiin johdonmukaisuutta mikäli tavoitteena on matalaan palkkaan tyytyvä nöyrä työvoima käyvät sosiaaliturvan heikennykset ja hyökkäys ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluoikeuksia vastaan hyvin järkeen tätä tavoitetta vastaan myöskään pitkittyvä työttömyys ei ole uhka vaan mahdollisuus jatkuva työvoiman ylitarjonta on tutkitusti paras palkkamaltin tae tässä kehyksessä saa mieltä myös hallitusohjelman radikaalein strateginen linjaus tavoite yleisestä koulutustason laskemisesta siinä missä suomi on tähän saakka kilpaillut laajapohjaisella osaamisella nyt hallitus suuntaa kohti kahtia jakautuneita työmarkkinoita joissa korkeasti koulutettu ja palkattu eliitti hallitsee matalasti palkattua ja koulutettua enemmistöä

arvoisa puhemies onko meillä luottamusta tulevaisuuteen vai varjostavatko meitä synkät pilvet valitettavasti hallitus on polttanut rutkasti luottamuspääomaa yrityksissään muuttaa taloutemme kurssi paremmaksi hedelmättömät yritykset yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi syövät niin luottamusta kuin tulevaisuudenuskoakin johtajuus ei ole sitä että ratkaisu sanellaan johtajuus on sovittelua luottamuksen rakentamista ja kykyä kohdata tien puolessavälissä samaan aikaan meidän on syytä kysyä itseltämme miten on mahdollista että meillä suomessa on kaksikymmentä kertaa enemmän lakkoja kuin naapurissamme ruotsissa mikä rakenteissamme johtaa tähän epäluottamukseen miksi ylläpidämme kaikin voimin keinotekoista vanhanaikaista jakoa työnantajiin ja työntekijöihin tilanteessa jossa nämä roolit ovat muuttumassa

arvoisa puhemies missä ovat toimenpiteet työttömyys kasvaa samaan aikaan kun avointen työpaikkojen määrä nousee miksi työtön ei löydä avointa työpaikkaa lokakuussa näitä työpaikkoja oli kuusikymmentäviisituhatta se on kolmentuhannen enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi vuosi sitten

alueellisissa kokeiluissa osoittautunut erittäin tehokkaaksi työnhakijoiden kouluttautumisessa kokonaan uusille aloille tämä on tarpeen jotta töiden tarjonta ja kysyntä kohtaisivat paremmin arvoisa puhemies tarvitsemme työn kulttuuria koko suomi tarvitsee sellaista asennetta joka vallitsee pohjanmaalla ja ahvenanmaalla missä työttömyys on selkeästi maan keskitasoa alhaisempi ja missä yrittäjähenki on vahva tulee aina olla itsestään selvä valinta mutta miten pääsemme tähän meidän on aloitettava ajoissa olemme nyt vaarassa menettää kokonaisen sukupolven nuoria jotka eivät pääse työelämään kiinni kyse on sukupolvesta jota pallotellaan edestakaisin eri tukimuotojen välissä nuorista jotka syrjäytyvät luvuiksi jatkuvasti kasvavaan pinoon heihin on panostettava jotta suuntaus saataisiin kääntymään me ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä ehdotamme varjobudjetissamme että luotaisiin saksalaisen minijob mallin mukainen palkkausmuoto jos työnantaja palkkaa alle kolmekymmentä vuotiaan nuoren työhön joka rajoittuu esimerkiksi neljäänkymmeneen tuntiin tai viiteensataan euroon kuukaudessa työnantaja vapautetaan palkan sivukuluista samalla kun tämä tulo ei vaikuttaisi opintotukeen tai muihin etuuksiin tällä tavalla nuoret pääsevät työmarkkinoille

arvoisa puhemies

nyt on luotava hedelmällinen maaperä yritysten syntymiselle kasvulle ja kansainvälistymiselle se syntyy kun yhteiskunta kannustaa jokaista yksilöä ennen kaikkea omaan aktiivisuuteen mutta hädän heikkouden tai epäonnistumisen hetkellä myös tarjoaa turvaverkon tätä euroopan laajuista kristillisdemok raattista poliittista ideologiaa kutsutaan myös nimellä sosiaalinen markkinatalous kokopäivätyön kannustimet ovat viime vuosina heikentyneet valitettavasti usein puolipäivätyöstä kokopäivätyöhön siirryttäessä käteen jää vähemmän rahaa työnteon kannattamattomuus ei ole yksilön vaan järjestelmän vika vastuu on poliittisilla päättäjillä välikysymyksessä mainitaan perustulo josta hallitus on luvannut tehdä kokeilun kansalaispalkkatyylinen perustulomalli nostaisi tutkitusti entisestään kynnystä pienipalkkaisen työn vastaanottamiseen se ei tuo ratkaisua sen sijaan kdn kannustavassa perusturvassa työllistymisen kynnystä madalletaan koordinoimalla nykyiset tuet kuten työttömyysturva toimeentulotuki asumistuki ja päivähoitomaksut palkan ja verotuksen kanssa kansallisessa ajantasaisessa tulorekisterissä

myönnän nyt ministeri lindströmille

puhujapöntöstä viisi minuuttia ja sen jälkeen siirrymme debattivaiheeseen

arvoisa puhemies kuuntelin herkällä korvalla ja kirjoitin ylös mitä täällä puhuttiin

kyllä hallituksella on on uskottava ohjelma me uskomme siihen itse me emme muuten tässä seisoisi sitä puolustamassa teidän artikulointinne kyllä tässä asiassa oli nyt varsin mielenkiintoista syytitte hallitusta siitä että se pyrkii romuttamaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja ja kysyitte onko järkevä murskata suomalainen sopimusyhteiskunta tilanteessa jossa hallitus on kärsivällisesti istunut työmarkkinajärjestöjen kanssa moneen eri kertaan samaan pöytään ja tarjonnut ovea sepposen selälleen yhdessä niin mitä muuta tämä on kuin sopimista me haluamme yhteistyötä me haluamme sopimista ei pakottamista mutta samaan hengenvetoon me olemme kyllä kertoneet avoimesti mitä me tulemme tekemään jos ei tällaisia sopimuksia synny mitään ei olla piilotettu kaikki on tehty avoimesti te edustaja arhinmäki luettelitte elinkeinopoliittisia keinoja jotka tässä tilanteessa ovat hyviä koska ne lukevat jo hallitusohjelmassa aivan samoja keinoja te otitte esille työhyvinvoinnin joka on äärimmäisen tärkeä asia sen takia työelämä kaksituhattakaksikymmentä hanke etenee ja se viedään nyt tämän neljän vuoden aikana me emme ylenkatso työhyvinvointiin panostamista lainkaan se on äärimmäisen tärkeää työpaikkoja ei synny työttömiä syyllistämällä sanoitte tätä samaa totesi ryhmäpuheessaan myös edustaja kontula näinhän se on ei tässä ole ketään syyllistetty tässä pyritään uudistamaan suomalaista työelämää sopimalla rakentavalla tavalla mutta rahojen vähetessä nämä asiat täytyy tehdä toisella tavalla edustaja hoskonen ryhmäpuheessaan nosti esille että vastakkainasettelua ei tarvita se on juuri näin yhteistyöllä tässä mennään ja pyritään menemään yhteiskuntasopimus olisi paras ratkaisu meille kaikille ja paikallinen sopiminen on meille tulevaisuudessa toivottavasti sellainen millä päästään eteenpäin edustaja meri ryhmäpuheessaan korosti tätä aivan erinomaisessa puheessaan että meillä ei ole aikaa odottaa ja myös sitä että meillä on liian vahva valuutta eli meidän täytyy tehdä nämä asiat nyt itse rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki totesi edustaja meri ja juuri näin edustaja vartiainen määrärahoilla nimenomaan täydennetään ei tämä voi loputtomasti jatkua niin että työttömyyttä hoidetaan vain sillä että lyödään sinne lisää rahaa pakko on tehdä muutoksia meillä ei rahat riitä tämän vuoden aikana todennäköisesti mennään kuuden miljardin euron rajan yli työttömyyden hoidossa

voi käskeä työpaikkoja syntymään ei hallitus ole sitä tekemässä näinhän se on kyllä me sen ymmärrämme me luomme puitteita ja se on sitten tietenkin yrittäjien itsensä käsissä investoivatko he työllistävätkö he ihmisiä ei ketään voi siihen pakottaa sdpn ryhmäpuheessa lueteltiin monta erilaista vaihtoehtoa joista osa on hallituksen ohjelmassa jo tämä emu puskurin käyttöönotto on tietysti semmoinen mielenkiintoinen asia että sehän on työmarkkinajärjestöjen käsissä ja oletteko te valmis tätä eläkesopua sitten aukaisemaan tältä osin tämä on mielenkiintoinen kysymys te puhuitte uutta vientiä tukevasta strategiasta niin hallituskin on puhunut laajasta maltillisesta tuloratkaisusta niin mekin olemme kasvu käyntiin julkisilla investoinneilla no meillä on tämä miljardi euroa ja kuusisataa miljoonaa näihin infrahankkeisiin täällä on hyvin paljon samanlaisia asioita kuin mitä hallitus jo tekee täällä tuli myös rakentavia esityksiä yrittäjä työntekijän sosiaaliturvan kehittäminen edustaja järvinen ryhmäpuheessaan mielenkiintoinen esitys mutta tähän loppuun oikeastaan tämä edustaja kontulan ajatus että hallitus on käynnistänyt työelämän huonontamisen prosessin oli aivan järkyttävää kuultavaa me koetamme pelastaa sen mikä pelastettavissa on että yhä enemmän olisi suomalaisilla työpaikkoja mitään muuta ideologiaa tässä ei ole takana kuten pääministeri sipilä on tänään ilmaissut niin meidän ideologiamme pelastetaan suomalaiset työpaikat

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

puhemies ministeri lindström sanoi että hallitus on pyrkinyt edistämään sopimusyhteiskuntaa te olette antanut sisilialaisen tarjouksen jossa on sanottu että leikkaatte omia palkkoja ja itkette tai me leikkaamme teiltä lomarahoja sairausajan palkkoja lomien kestoa ei tämä ole mitään sopimista se on sanelemista ja ei ihme että elinkeinoelämän keskusliitto ek ei ole tosissaan halunnut edes löytää ratkaisua te tarjoatte hopealautasella eklle kaiken sen mitä ne haluavat miksi neuvotella sen vuoksi ek myös kärjisti tilanteen ilmoittamalla että keskitetyistä ratkaisuista luovutaan arvoisa puhemies te ministeri lindström sanoitte että luotte uusia työpaikkoja näillä heikennyksillä viimeksi tänään talouspoliittisen arviointineuvoston puheenjohtaja jyväskylän yliopiston professori uusitalo sanoi että hallituksen laskelmat ovat aivan liian optimistisia

arvoisa herra puhemies kun katselee näitä työllisyyslukuja ja meidän kilpailukykytilannetta niin kyllähän tilanne suomessa on niin huono että ihan hirvittää niitä lukuja katsella viittaan eilen tulleisiin tietoihin mitkä ovat tämän maan viimeiset vientitilastot ja samaan aikaan me täällä keskenämme kiistelemme siitä mitä pitäisi on selkeä linja kilpailukykyä on parannettava mitään temppukeinoa sen tilanteen parantamiseksi ei ole olemassa me häviämme maailmanmarkkinoilla koko ajan kauppoja kilpailijoillemme siihen ei auta mikään muu kuin että pistämme tämän maan kilpailukyvyn kuntoon sitkeällä pitkällä työllä sovimme asiat hallitus on tarjonnut oppositiolle ja

arvoisa herra puhemies arhinmäelle sanoisin että hän ei varmaan kuunnellut kuunnellut loppuun asti ja ole muutenkaan tutustunut ihan kaikkeen tässä paketissahan on eklle myös muutosturvavelvoite siellä on työterveyshuollon palvelun laajentaminen työsuhteen päättymisen jälkeen ja työnantajalle maksettavat kaksituhattaviisisataa euroa että jos puhutaan asioista puhutaan sitten ihan oikeasti jos me suomea olemme täällä parantamassa kyllä minua pikkusen naurattaa tämä demareiden henkilötyövuotta te luotte minä katselin tänne istuntoon tullessa mitä te lupasitte satatuhatta uutta työpaikkaa viime hallituskaudella no teillä oli valtiovarainministerin ja työministerin salkku te saitte satatuhatta uutta työtöntä ja nyt meidän pitäisi luottaa siihen että te annatte meille ratkaisun avaimet

arvoisa puhemies täällä on käytetty todella kummallisia ja hurjia puheenvuoroja siitä että hallitus haluaisi heikentää ihmisten elinehtoja ja lisätä naisten työttömyyttä te tiedätte itsekin että on ihan absurdia sanoa tuollaista minä luulen että se mistä tässä kenkä puristaa on kuitenkin se että teillä on erilainen näkemys ja teoria todellisuudesta kun vasemmiston on niin vaikea ymmärtää sitä että työsuhteen pitää olla kannattava molemmille osapuolille eli työnantajalle myös tänne investoidaan niin vähän ja täällä työllistetään niin vähän koska se ei ole kannattavaa

voitot ovat liian pieniä ja ja työvoima liian kallista suhteessa siihen mitä sen pitäisi olla verrataan näihin muihin maihin vaikka ruotsiin jossa on parempi kilpailukyky tai kaksituhatta luvun

on varmaan se suuri ero että hallitus pyrkii parantamaan kilpailukykyä nimenomaan hintakilpailukyvyn kautta kun oppositiossa nähdään että meidän on pidettävä huolta meidän osaamisestamme eikä tehdä näitä isoja koulutusleikkauksia meidän on parannettava tuottavuutta meidän on löydettävä niitä innovaatioteitä ja uusia oivalluksia vaikka meidän hintamme laskisi kuinka alas niin se ei auta jos ne tuotteet eivät käy kaupaksi tästä on kysymys ja siihen kaupaksi käymiseen vaikuttaa muukin kuin hinta mutta mitä tulee tähän suureen työttömyyden kustannukseen mistä ministeri puhui josta varmasti olemme molemmat huolissamme niin silloin juuri on tärkeää käyttää näitä aktivointitoimia jos me laiminlyömme työttömien työkyvystä huolehtimisen ja annamme työttömyyden pitkittyä niin kuin nyt on käymässä ja käynyt aika rankasti teidän hallituskaudellanne niin se johtaa siihen että rakenteellinen työttömyys kasvaa ja sitä on myöhemmin vaikeampi purkaa siksi on välttämätöntä että näitä passiivisia rahoja käytetään aktiivisesti ei vain niin että niitä käytetään nykymallilla vaan niin että niitä käytetään rinteen mallilla joka on myös joustava työnantajaan päin

arvoisa puhemies meillä on neljäsataaviisikymmentätuhatta työtöntä ihmistä ja sen lisäksi lähes sataviisikymmentätuhatta passiivista työtöntä ja näille ihmisille se on kova paikka toivoisin tässä salissa tältä keskustelulta erityistä nöyryyttä

on ollut ristiriitaista kuunnella että välikysymyksen esittäneet oppositiopuolueet ovat kovasti huolissaan naisvaltaisten alojen työllisyystilanteesta ja työhyvinvoinnista mutta samalla ovat viemässä itse työllistämismahdollisuuksia

potilaan hoidon järjestämiseksi ja samalla henkilökunnan esimerkiksi kätilöiden vakaumuksen kunnioittamiseksi kysyisinkin työministeri lindström aikooko hallitus ryhtyä toimiin ohjeistaa ja seurata että kollegiaaliset työjärjestelyt myös toteutuvat eri terveydenhuollon yksiköissä myös suomessa

puhemies yhteisvaluutan ja matalan kasvun olosuhteissa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite edellyttää rakenteellisia uudistuksia se edellyttää sellaista yhteiskuntasopimusta jossa tehdään maltillisia palkkaratkaisuja ja jossa työttömyyteen käytettävät rahat otetaan aktiiviseen käyttöön meillä on valittavana joko palkankorotukset tai tämän työllisyystavoitteen hoitaminen ja sen tähden minusta tästä salista ja tästä keskustelusta pitäisi edelleen lähteä kaikilta vakava vetoomus siihen että tehdään ne rakenteelliset uudistukset ja sovitaan yhdessä siitä mitenkä tämä työllisyystavoite

arvoisa puhemies ministeri lindström toivoi täällä rakentavia esityksiä rakentavaa keskustelua ja perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja meri ilmoitti täällä että hän nauraa näille sdpn vakaville me esitimme että ottakaa emu puskurit käyttöön luopukaa tästä palkka alesta itse asiassa me esitimme sen vakavasti ja meillä itse asiassa on no ainakin yksi puolestapuhuja tälle esitykselle duunarimies ja nainen ovat palkkansa ansainneet palkka alen sijaan on vientisektorin kilpailukyky varmistettava esimerkiksi purkamalla emu puskureita tiedättekö kuka näin totesi oli ryhmänjohtaja lindström ennen vaaleja nyt ministeri lindström vastustaa tätä sdpn esittämää rakentavaa ehdotusta me olemme esittäneet rakentavia ehdotuksia luopukaa tästä palkka alesta teidän vaalislogan oli että saat mitä tilaat kuka teiltä nämä palkanalennukset tilasi tartutteko tähän

arvoisa puhemies hallitus vastauksessaan epäilee että välikysymyksen laatijat eivät olisi lukeneet hallitusohjelmaa kyllä on opiskeltu hallitusohjelma tarkoin mutta ollaan myös katsottu mitä hallituksen kädet tekevät niiden korulauseiden takana

puhemies oppositio meuhkaa ja syyttää hallitusta ja erityisesti erinomaista työministeri lindströmiä muka huonosti hoidetusta työllisyyspolitiikasta muistellaanpa hieman mitä nykyiset oppositiopuolueet tekivät viime kaudella hallituksessa ollessaan sdp kantoi jatkuvasti huolta vain työperäisen maahanmuuton lisäämisestä no nyt teillä on niitä kaipaamianne maahanmuuttajia mutta heidän työperäisyydestään en sitten ole ihan satavarma vihreät kantoivat huolta vain sammakoista ja soista ei kiinnostanut työttömien suuri lukumäärä eivät kiinnostaneet sairaiden eläkeläisten eikä opiskelijoiden tulevaisuus ja elinolot perussuomalaisten kantaessa huolta maahanmuuttajista ja heidän työllistämisestään koska omatkin kansalaisemme olivat vailla töitä vasemmistoliitosta huudettiin perussuomalaiset näkevät vain mörköjä no nyt

satoselle tässä vaiheessa pidetään suurin piirtein kiinni aikataulusta

arvoisa arvoisa puhemies eilen nokialla vuotta toiminut nanso groupin tehdas ilmoitti lopettavansa ja kahdeksallekymmenellekuudelle henkilölle se tarkoittaa sitä että joululahjana tuli se että enää ei ole työtä

nanso ilmoitti että jotka ovat töissä torniossa osalta päätetään ensi helmikuussa tässä ei kyseessä mikään valtavia voittoja saava saava kansainvälinen yritys vaan kotimainen perheyhtiö joka on vahvasti tappiollinen

päätös nokian trikootuotannon lopettamisesta oli erittäin vaikea sillä olemme halunneet uskoa kotimaisen työn tuomaan lisäarvoon yhtiöstä todetaan työt siirtyvät viroon työt jatkuvat mutta lähtevät suomesta kuinka paljon meidän pitää vielä tällaisia ilmoituksia odottaa ennen kuin me otamme vakavasti suomalaisen työn kilpailukyvyn

arvoisa puhemies nyt kun näitä puheita kuuntelee niin jää väkiselläkin ajatelleeksi että hallituspuolueitten edustajat haluavat täysin vähätellä opposition antamat vaihtoehdot esimerkiksi täällä edustaja oinonen viittasi viime kauden politiikkaan naureskellen sosialidemokraattien politiikalle mutta silloin me kuitenkin loimme muun muassa nuorisotakuun jolla monta nuorta autettiin työn syrjään kiinni minkä tämä hallitus ikävä kyllä on nyt luovuttamassa pois työkaluvalikoimasta ikävä kyllä näin edustaja oinonen kyllä näen että sosialidemokraatit saivat aikaan silloin samoin meidän vaihtoehtobudjetissamme me esitämme nyt välittömästi vaikuttavia toimia joilla saataisiin kolmekymmentätuhatta työpaikkaa ottamalla esimerkiksi nämä emu puskurit käyttöön tai ottamalla käyttöön rinteen malli pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi

mutta mitä eihän se toiminut se ei toiminut ja ja en tiedä ovatko nyt joulun joulun läheisyydessä läheisyydessä mitenkä sydämet teiltä heltyneet koska nyt kannatte huolta työttömistä ja ja sairaista ja eläkeläisistä ja raskautetuista ja huonosti toimeentulevista ei näitä teidän puheenvuorojanne kuulunut viime hallituskaudella en yhtään kertaa kuullut teidän näistä puhuvan

pitäisi provosoitua jos provosoidaan mutta on pakko sanoa että edustaja oinosella on nyt sitaatit sekaisin ja toivoisin että hän löytäisi ne oikeat laput ja puhuisi oikeasta puolueesta oikeilla asioilla sosialidemokraattien rakentama nuorisotakuu ei toki pysty lisäämään työpaikkoja sinänsä mutta se mitä se on tehnyt niin se on pitänyt nuorten työttömyysjaksot lyhyinä meillä alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden nuorten työttömyysjaksot ovat seitsemäntoista viikkoa se on muuten euroopan unionissa ennätyslyhyt nuorisotyöttömyyden jaksomäärä ja jos katsomme vaikkapa jotka ovat toinen vaikea ryhmä niin siellä ikääntyneiden keskimääräinen työttömyys on itse asiassa jo pitkäaikaistyöttömyyttä pitkälle ylikin sen mikä kertoo siitä että siellä ei ole noita tukitoimia joilla pystyttäisiin katkaisemaan työttömyysjaksoja tukemaan työllistymistä ja vähentämään rakenteellisen työttömyyden syntyä sen vuoksi on oleellista että mietitään myös millä syrjäytymistä ehkäistään koska jos me emme tee sitä tähän maahan syntyy suuri sosiaalinen

arvoisa herra puhemies eiväthän edustaja oinosen puheet tietysti perustu mihinkään mutta on hyvä kuitenkin korjata kuulijoille ettei jää aivan väärää käsitystä nimittäin nuorisotakuu ei onnistunut tietenkään niin hyvin kuin oli suurimmat toivomukset mutta sen tuloksena meillä on koko eu alueen matalin nuorten pitkäaikaistyöttömyys eli se estää että nuoria syrjäytetään työelämästä mikä on erittäin arvokasta sen vuoksi onkin erikoista että hallitus on leikkaamassa nuorisotakuun rahoitusta toinen joka viime kaudella saatiin aikaiseksi oli etsivä nuorisotyö sillä tavoitettiin yli kaksikymmentätuhatta syrjäytettyä nuorta ja näistä yli viisitoistatuhatta tarvitsi pidempään ohjausta eli kyllä nuorisotakuulla on saatu paljon tuloksia aikaan semmoisia tuloksia joilla estetään että nuoret eivät syrjäydy

herra puhemies kysyn työministeriltä vastataanko työllisyysmäärärahojen leikkauksilla koulutusleikkauksilla sekä kokonaiskysyntää heikentävällä talouspolitiikalla mielestänne kuinka onnistuneesti koventuvaan kilpailuun osaavasta työvoimasta ja varmistetaanko näillä toimin työkyvyn ylläpito työvoiman saatavuus ja tarjonta sekä jatkuva ja joustava oppiminen
arvoisa herra puhemies sitra julkaisi tänään tiedon että suomessa voisi olla

työpaikan mahdollisuutta yrityksissä siis meillä on mahdollisuuksia löytää uutta työtä mutta meidän täytyy nähdä että suomalaisen talouselämän rakenteet estävät nyt työllistymistä siis meillä on rakenteellinen ongelma emme me saa elää kuplassa suorastaan valheessa että meidän meidän rakenteet ovat kunnossa päinvastoin meidän pitää nyt tehdä näitä rakenteellisia uudistuksia kuten paikallista sopimista ja yrittäjyyden ja työllistymisen edistämistä

on huono suoritus jos ei tässäkään tilanteessa pystytä sopimaan juuri kuten edustaja kalli tuossa totesi on aika sopia nyt suomalaisten työpaikkojen hyväksi

se tarkoittaa käytännössä sitä että pitkässä juoksussa meidän pitää parantaa työn kysyntää ja tarjontaa kun minä kaivan tuota meidän hallitusohjelmaamme löydän sieltä kuusi keskeistä rakenteellista uudistusta joilla me pääsemme liikkeelle ensimmäinen on tietysti paljon kiistelty ja keskusteltu kilpailukykypaketti mutta se on lyhyen tähtäimen toimi toinen huomattavasti fundamentaalimpi on paikallinen sopiminen josta pitäisi saada yhteisymmärrys työmarkkinajärjestöjen kanssa viidestoista kolmatta mennessä kolmas keskeinen kokonaisuus minun mielestäni liittyy työn verottamiseen koska mitä kannattavampaa on tehdä työtä työtä sen enemmän sitä työtä loppupelissä on neljänneksi me pyrimme meidän hallitusohjelmassamme poistamaan kannustinloukkuja jotka kuitenkin ovat pitkässä juoksussa se este jonka pohjalta se ihminen tekee päätöksen mennäkö töihin vai ei sen lisäksi meillä on kaksi lisätointa joista työvoimahallinnon remontti on yksi ja ansiosidonnainen työttömyysturva ja sen uudistaminen toinen tarkoittaako tämä sitä että näillä toimilla saadaan työllisyys tuosta kasvuun vastaus on että välttämättä ei mutta julkisella puolella ne ovat ne rakenteelliset toimenpiteet joilla me saamme virtaa meidän yksityiselle sektorillemme ja meidän yrityksillemme koska ilman yritysten panosta ja ilman näitä toimia suomen työllisyys ei tule kasvamaan mikä tarkoittaa sitä että silloin hyvinvointiyhteiskuntaa ei voida tukea

puhemies naisten työttömyys on vuoden aikana kasvanut lähes kolmellakymmenellätuhannella samaan aikaan miesten työttömyys on suunnilleen entisellä tasolla mitä hallitus tekee tässä se tekee päinvastoin kuin pitäisi varhaiskasvatuslaki on viemässä kaksituhatta viiva kolmetuhatta erityisesti naisten työpaikkaa eilen käsiteltiin vuorotteluvapaan heikentämistä se on erityisesti kohdentunut paljon te olette heikentämässä sitä

pakkolait tulevat lyhentämään vuosilomaa leikkaavat lomarahaa kysyn hallitus

ja tuotte pahan mielen suomen naisille arvoisa työministeri lindström mitä teillä on naisia vastaan

arvoisa herra puhemies minäkin edustan sellaista kantaa että nyt meidän yhdessä pitäisi löytää ratkaisuja tähän otetaan kaikki opposition hyvät ideat mutta toivon että myöskin te kuuntelisitte hallituksen hyviä ideoita ja löydettäisiin aidosti niitä ratkaisuja yksi sellainen suuri ero meillä on kuitenkin se yritämmekö me löytää niistä vanhoista tavoista vai yritämmekö me rohkeasti uudistaa näitä nythän on todettu että kun meillä on vanhoja tapoja ollut siinä on tullut neljäkymmentätuhatta viiva viisikymmentätuhatta uutta työtöntä meidän on pakko löytää joitain uudenlaisia tapoja tiettyjä asioita joita siellä puolella on sanottu ongelmaksi ollaan jo korjaamassa tässä puhuttiin että te toimistoihin on pitkät jonot nyt halutaan aidosti monipuolistaa näitä työvoimapalveluja ottaa yksityistä julkista ja kolmatta sektoria mukaan tehdä niitä enempi mutta paria kohtaa minä ihmettelen joissa meillä on valtavat erot ensimmäisenä oli tämä hallituksen tasaisesti osinkotulojen virta ainoastaan menestyvät yritykset pystyvät työllistämään sehän on se peruspointti

suomi on komission laskelmien mukaan ensi vuonna kreikan jälkeen euroopan heikoiten kehittyvä talous samaan aikaan euroopan talouden yksi pohjamudissa kylpenyt kansakunta irlanti on kasvun ykkönen ensi vuonna kuten se on tänä vuonna mitä siellä on tehty irlannissa on tehty juuri se mikä suomessakin olisi pitänyt tehdä jo ajat sitten siellä saatiin palkkakustannukset kuriin ja siten myöskin kuluttajahintojen nousu syy on siinä että emme ole osanneet havainnoida maailman muuttuvan ympärillämme työelämän etujärjestöissä näytetään uskovan että voimme jatkaa elämää kuten on tehty vuosikymmeniä ensin on on nostettu suomi palkkakustannusten kautta kilpailukyvyttömäksi ja devalvaatiolla on korjattu tehdyt synnit eikä ole mennyt monta vuotta kun sama ruletti on jatkunut nyt devalvaatiokikka ei euron aikana onnistukaan nyt tarvitaan uutta asennoitumista ja joukkoja johdetaan edestä se olisi hyvä tajuta myös niiden jotka olivat neuvottelemassa

kokoomuksen ryhmäpuheen piti tutkijataustainen kansanedustaja ja hän viittasi puheessaan siihen että tutkimukset osoittavat että työttömyysturvan kestoa lyhentämällä syntyy uusia työpaikkoja näin ymmärsin teidän sanovan mutta jos kerran vetoaa tutkittuun tietoon niin voisitteko toimittaa listan minusta se olisi ihan asiallista niistä tutkimuksista jotka tukevat tätä teidän väitettänne väitettänne minä olen työvoimatoimiston johtajana aikoinaan nähnyt ihan toisenlaisen totuuden ensimmäinen romahdus kotitaloudessa tuli silloin kun jäätiin työttömäksi pudottiin toinen tuli siinä vaiheessa kun ansiosidonnaiselta pudottiin työmarkkinatuelle ja tulotaso sillä yhdellä henkilöllä vähintäänkin puolittui jo siinä vaiheessa ja koko perheen talous joutui ahdinkoon

arvoisa herra puhemies edustaja gustafsson tuossa vetosin siihen että täällä on pikkusen lähtenyt jo jopo käsistä se on ikävää tämä keskustelu on osin ollut ihan rakentavaa mutta siihen että mitä teillä on naisia vastaan viime viime vaalikaudella miesten työttömyys lisääntyi ja en minä silloin kysynyt teiltä mitä teillä on miehiä vastaan me me olemme tällä vaalikaudella esimerkkinä meillä ei ole mitään naisia vastaan me olemme vetäneet tämän sunnuntaityön ja ylitöiden korvauksiin ja se on korvattu lomarahaan kohdistuvalla leikkauksella joka kohdentuu tasapuolisemmin kaikkiin väestönosiin kyllä kyllä me katsomme tätäkin puolta tässä emme me mitään sukupuolen emme ole tehneet mitään mutta niillä elementeillä me on mahdollisimman tasapuolinen sekä miehille että naisille

puhemies samaa mieltä että on käsittämätöntä että täällä salissa pitkäänkin edustajina olleet ihmiset antavat ymmärtää että hallitus ikään kuin tahallaan heikentäisi ihmisten elämän olosuhteita kyllä te tiedätte että tämän hallituksen tärkein tehtävä on laittaa suomen talous kuntoon se on se ensimmäinen tehtävä koko ajan kovasti erilaisia keinoja joilla se pystytään tekemään mutta muuten ajattelen tästä työttömyystilanteesta niin että kyllä meidän kannattaa opposition ja hallituksen hakea myös niitä kohtia missä ollaan yhtä mieltä minä pidän todella tärkeänä sitä esimerkiksi ehdotuksia joilla voidaan hakea yksittäisesti työllistymisen kynnystä alas alas ja saada ihmisiä töihin haluan todeta sen että haetaan hallituksen piirissä tulevan talven aikana ehdotuksia myös työhön liittyviksi kokeiluiksi ja toivon että myös oppositiolta niitä tulee me tarvitsemme sellaisia meidän pitää hakea niitä miten estetään tätä byrokratiaa ja kannustinloukkuja ja otetaan ne yhdessä rohkeasti

arvoisa puhemies tein kysymykseni ihan vakavalla mielellä ja ja harkittuani sen voin kertoa teille että olen niistä asioista jotka nostin esille varsin hyvin perillä eilen keskustelimme pitkään yöllä täällä vuorotteluvapaalaista ja ja todettiin että naiset prosenttisesti ja nyt sitä merkittävästi heikennettiin samaten on faktatietoa varhaiskasvatuslain vaikutuksista kun ryhmäkokoja nostetaan ne kohdistuvat nimenomaan naisille yliopistoille korkeakouluille tehdyt supistukset ja leikkaukset koskevat erityisesti yliopiston nuorempia naistutkijoita tosin tosin miehiäkin ymmärrän että ministeri lindström ei nyt näitä asioita halunnut kommentoida mutta haluan todeta sen että haluan olla jatkossakin vakavasti otettava ja toivon että kysymyksiini vastataan

arvoisa puhemies kyllä hallitus on epäonnistunut aktiivisessa työvoimapolitiikassa kun kesällä loppuivat tukityöllistämisen määrärahat täysin starttirahat loppuivat starttirahat loppuivat ihan täysin aloittelevat yrittäjät eivät voineet perustaa yritystä hallitus syö tulevaisuuden siemenperunatkin kun te leikkaatte rajulla kädellä tutkimuksesta koulutuksesta peruskoulutuksesta mutta on totta se että työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia tarvitaan ja ja haluamme tukea niitä hyviä ajatuksia joita hallitus haluaa viedä eteenpäin esimerkiksi sitä mitä ministeri lindström totesi

ja osatyökykyisiä riskittä työpankin kautta ja ja moni voi saada näin väylän pysyvään työpaikkaan onko jo saatavissa tietoa kokeilun tuloksista ja siitä miten näitä voisi levittää ympäri suomen

arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeätä että tällaisena aikana puhutaan vakavasti työllisyyskehityksestä sillä työttömyyttä pahempaa on vain sota mutta kyllä tämä keskustelu on paljastanut että kun oppositio on viljellyt näin tiuhaan näitä välikysymyksiä niin oppositiolla on välikysymysväsymys edustaja gustafssonin arvostamani edustajan kommentti ikään kuin jostakin salaliitosta että ministeri lindströmillä olisi jotakin naisia vastaan oli perinteisen valtionhoitajapuolueen edustajalta melkoinen pohjanoteeraus hallitus ja nimenomaan työministeri tekevät kaikkensa jotta suomi saataisiin nousuun työllisyys ja kasvu ja kehitysuralle tämä on halpamaista mutta

heinäluoma zyskowicz ja sen jälkeen ministeri rehnille paikan päältä kaksi minuuttia
arvoisa herra puhemies tänään on kuultu että hallituksen kilpailukykypaketti olisi vailla olemassaolon oikeutta ja että asiantuntijoita ei taaskaan olisi kuultu ennemminkin valitettavasti vaikuttaa siltä että meillä ei ole tilannekuva aivan yhtenäinen ei tässä salissa eikä myöskään muitten osapuolten kanssa monet tahot kuitenkin ovat tukemassa hallituksen linjaa esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön ilon mielestä juuri vaikea talous ja on riittävä perusta tälle kilpailukykypaketille koska talouden kestävyys mahdollistaa muita kansalaisten tarvitsemia asioita esimerkiksi terveydenhuoltoa tai työttömyysturvaa myöskin valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut tukensa näille meidän linjauksillemme ja olisikin mielenkiintoista kuulla millä tavalla ehkä olette tyrmäämässä nämä asiat olisi parempi nyt löytää sovun tie

arvoisa puhemies se mikä oppositiossa tuntuu kurjalta on se että tämä hallituksen lista on niin kovin yksipuolinen se on tämmöinen tyly leikkauslista palkansaajien kannalta ja se koskee sekä palkkojen leikkaamista että sitten sairausajan korvausten leikkaamista ja työttömyysturvan leikkaamista ja listaa voi jatkaa aika pitkälle se tuntuu yllättävältä että tätä listaa esittelevät puolueet jotka eivät sanaakaan puhuneet näistä leikkauksista ennen vaaleja muitakin vaihtoehtoja on ja nyt haluaisin sanoa näistä vielä demarit ovat esittäneet että käytettäisiin emu puskureita alennettaisiin työeläkemaksuja väliaikaisesti juuri kun ollaan vaikeassa vaiheessa se ei olisi pois keltään vaan auttaisi rakentamaan siltaa tämän vaikean vaiheen ylitse puheenjohtaja rinne on tarjonnut tätä rinteen mallia eli sitä että käytetään työttömyysturvaa sen sijaan että maksetaan joutilaisuudesta aktiivisesti että syntyy työpaikkoja että voi ottaa tukisetelin mukaansa eikö ministeri lindström näihin ajatuksiin voisi tarttua ja käyttää näitä

arvoisa herra puhemies täällä on vedottu työmarkkinasovun puolesta ja minä haluan liittyä tähän joukkoon hallitus ei halua tuoda tätä kilpailukykypakettia tänne eduskuntaan vaan hallitus haluaa että järjestöt pystyvät sopimaan sellaisista keinoista joilla suomen kustannuskilpailukykyä kohennetaan itse haluan uskoa että järjestöt vielä tähän pystyvätkin koska se on sellainen win win win tilanne jos siihen pystyvät eli siitä hyötyvät työntekijät siitä hyötyvät työnantajat ja siitä hyötyy koko suomalainen yhteiskunta herra puhemies nyt kun keskustelemme vasemmistoliiton välikysymyksestä niin on pakko palauttaa mieliin edustaja arhinmäen lääkkeet työttömyyteen ja taloudellisiin vaikeuksiimme eli se että lyhennetään työaika kuuteen tuntiin tässä meillä on iso ero vasemmistoliitto uskoo että suomi nousee tästä suosta sillä että teemme vähemmän työtä kokoomus uskoo että sillä että teemme enemmän työtä
myönnän vielä ennen ministeri rehnin puheenvuoroa vastauspuheenvuorot edustajille rinne arhinmäki ja sen jälkeen ministeri rehn
arvoisa puhemies

ja sdpn erityisenä huolena on se että hallitus on pakastamassa suomen taloutta tälle vuodelle ja ensi vuodelle omalla toimettomuudellaan kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen että kaksituhattaseitsemäntoista ehkä jotain tapahtuu erityinen huoli on myös siinä että te olette myrkyttäneet asettumalla elinkeinoelämän keskusliiton puolelle suomalaisten työmarkkinoitten toimintaa ja pakkolakipaketti edelleen rassaa neuvottelupöytää te olette vaarantamassa pitkäaikaista palkkaratkaisua ennakoitavuutta tuovaa vakauttavaa palkkaratkaisua te olette vakavasti vaarantamassa kotimaista kilpailukykyä ei myöskään julkinen talous hyödy näistä tällä hetkellä palkansaajien arvio on se että noin miljardi euroa menetetään verotuloina näitten teidän toimenpiteittenne näkökulmasta kysyn nyt uudelleen sitä

sen jälkeen vielä annan ministeri ministeri lindströmille minuutin anteeksi edustaja arhinmäki meinasi jäädä välistä pois vaikka lupaukset oli annettu
arvoisa puhemies ymmärrän hyvin olen huomaamaton hiljainen ja kun puheenvuoroni ovat varsin tylsiä eivätkä herätä tunteita niin ne helposti jäävät välistä arvoisa puhemies edustaja zyskowicz työterveyslaitoksen selvityksen mukaan suomi menettää neljäkymmentä miljardia euroa joka vuosi sen vuoksi että meidän työhyvinvointi on niin heikkoa sen vuoksi että ihmiset joutuvat jäämään ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle sen vuoksi että on niin paljon sairauslomia

ja työn tuottavuus paranee tätä kautta me pääsemme parempiin tuloksiin silloin kun tuli kahdeksantuntinen työpäivä kaikki sanoivat että se on mahdottomuus nyt se on itsestäänselvyys

herra puhemies edustaja arhinmäki luettelitte luonteenpiirteitänne mutta unohditte siitä vaatimattomuuden miksi alentaa työaika vain kuuteen tuntiin ehkä viisi tuntia tai neljä tuntia niin vielä paremmin pärjättäisiin jos te uskotte tähän logiikkaanne niin uskotte varmasti myös siihen tarinaan että paroni von munchhausen nosti itsensä tukasta suosta kun sinne joutui mutta kun täällä vasemmiston edustajat myös edustaja filatov ovat sanoneet että kun te vain keskitytte siihen kustannuskilpailukykyyn ja pitäisi keskittyä tuottavuuteen uusiin tuotteisiin innovaatioon ja muuta edustaja filatov edustaja arhinmäki yritykset tekevät joka päivä työtä sen puolesta että niillä olisi paremmat tuotteet parempi tuottavuus enemmän innovaatioita se mitä hallitus pystyy siihen konkreettisesti antamaan on mitä työhyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin tulee niin viimeksi tänään sitran kokouksessa aamulla käsittelimme projektia jolla nimenomaan pyritään tässä menemään eteenpäin ja se on tärkeä asia
tämän jälkeen ministeri rehn pitkän odotuksen jälkeen ei kaksi minuuttia vaan kolme minuuttia

arvoisa arvoisa puhemies täällä on peräänkuulutettu sopimista vastakkainasettelun sijaan ja olen tästä aivan samaa mieltä kuuntelin itsenäisyyspäivänä kirkossa saarnaa ja siellä toivottiin järkeä ja viisautta hallitukselle ja eduskunnalle tämä on aivan oikein ja varmasti kaikki olemme tästä samaa mieltä mutta tuli mieleen siinä että toivottavasti tätä viisautta riittää myöskin työmarkkinajärjestöillä olen pitänyt yhteyttä viime viikkoina yhdessä ministeri lindströmin ja ministeri orpon kanssa

ja pidän tämän nojalla kuten edustaja zyskowicz edelleen mahdollisena sitä että ne kykenevät saavuttamaan laajemman ratkaisun työmarkkinoiden saralla ja ratkaisun siitä millä tavalla suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä suhteellisen nopeasti ja pysyvästi kyetään korjaamaan hallitus on osaltaan juuri asettanut kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan paikallista sopimista ja henkilöstön parantamista yritysten päätöksenteossa paikallinen sopiminen ja henkilöstön asema kulkevat käsi kädessä ja ovat yhdessä ehto luottamuksen vahvistamiselle nojaudumme kolmikantaiseen valmisteluun ja työtä jatketaan sopimusyhteiskunnan hengessä ja tässä lain valmistelussa otetaan huomioon työehtosopimusten puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen sen ensisijaisena muotona tämä on itsessään mutta samalla se voi toimia myös pönkkänä joka pitää tätä ovea raollaan jos työmarkkinajärjestöt keskenään pystyvät sopimaan laajemmasta yhteisymmärryksestä suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn korjaamiseksi arvoisa puhemies lopuksi totean että kantavana tavoitteena hallituksella näissä uudistuksissa samoin kuin muutoinkin talous ja työllisyyspolitiikassa on vahvistaa luottamusta työpaikoilla uudistaa työmarkkinoiden toimintaa jotta työpaikkoja voidaan pelastaa ja kannustaa yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja

tuossa syytti hallitusta toimettomaksi edustaja heinäluoma edustaja lindtman te kaikki kysyitte emu puskureiden perään mielipidettä siihen jos aloitetaan tästä niin sanotusta rinteen mallista kuten sanoin tuossa puheessani jolla aloitin tämän tilaisuuden meillä on valmistelussa malli jossa ovat mukana nämä elementit minä en tiedä onko teidän mallissanne mukana myös starttiraha elikkä yrittäjien asema tässä silloin me olemme aivan samoissa asioissa liikkeellä eli minun minun ymmärtääkseni hallitus ei ole tässä ollut toimeton vaan on toiminut jo hyvissä ajoin ja nämä asiat ovat valmistelussa mitä tulee sitten näihin emu puskureihin henkilökohtaisesti en minä tätä ideaa ammu alas mutta olen ymmärtänyt näin että tästä emu puskuriasiasta ei ole työmarkkinaosapuolella sopua eli kysymykseni kuuluu pitäisikö meidän yksipuolisesti purkaa kolmikannan sopima eläkesopu

tässä sdpn esityksessä nämä työeläkemaksujen alentamiset tehtäisiin yhteistyössä palkansaaja ja työnantajajärjestöjen kanssa siis valmisteltaisiin kolmikannassa ja se olisi määräaikainen ja siinä yhteydessä myös sovittaisiin näitten maksujen takaisinmaksuaikataulusta tämä on se lähtökohta kiitos siitä että olette ottaneet tämän setelimallin valmisteluun ja viette sitä eteenpäin se on tärkeä asia koska sitä kautta saadaan syntymään työpaikkoja tässä ja nyt saadaan aktivoitua nykyinen passiivinen työttömyysturva aktiiviseen käyttöön on erittäin hyvä että olette lähteneet sitä viemään eteenpäin kysyisin vielä kun meillä on esityksiä muun muassa päästökaupan korvaukseen liittyen meillä on energiaveron palautukseen liittyen väylämaksujen lisäalennukseen liittyen meillä on on matkailuun liittyen tuossa omassa vaihtoehtobudjetissa oletteko näitä miettineet myöskin nopeiksi työllistämistoimenpiteiksi nopeiksi kasvun elementeiksi tässä tilanteessa

arvoisa puhemies kyllä meillä tietysti haastetta kokonaiskilpailukyvyn parantamiseen on siihen liittyy uusien tuotteiden tarve siihen sisältyy osaamisesta huolehtiminen ja niin edelleen mutta se on paljon muutakin kuin yksikkötyökustannuskilpailukyky hallitus hirttäytyy heti kautensa alussa tähän loikkaan viisi plus viisi plus viisi niin tämän järkevyyttä kannattaisi tässä tilanteessa kyllä kyseenalaistaa nimittäin monet asiantuntijat kyseenalaistavat ihmetellään mistä nämä luvut itse asiassa ovat tulleet

puhemies täällä perätään aina näitä asiantuntijoita aivan oikein suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen pohti tässä joku aika taaksepäin suomen kustannuskilpailukyvyn parantamista hän totesi että paras tie olisi että työmarkkinajärjestöt löytävät niihin ratkaisut mutta ellei ratkaisua löydy niin hänestä hallituksella on aina oma vastuunsa maan taloudesta sopu aina parempi mutta ratkaisu on lopulta välttämätön hän perää myös rakenteellisia uudistuksia kasvuedellytysten vahvistamiseksi tänä syksynä myös keskeinen suomalainen taloustutkimuslaitos on todennut että kustannusten alentamisesta olisi syytä kääntää katseet uudistuksiin joilla parannetaan työmarkkinoitten dynamiikkaa ja tuottavuuskasvun edellytyksiä näinhän hallitus käytännössä on on toiminut mutta on aivan selvää että tähän kaikkeen tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä niin hallitukselta työmarkkinajärjestöiltä kuin myös myös sitten yrityksiltä ja tähän tarvitaan yhteistä viestiä myös tästä salista

on hyvä että hallitus on tätä työttömyysturva aktiivikäyttöä lähtenyt selvittämään todellakin kun kuitenkin hallitus on myös esittänyt sitä että sadalta viimeiseltä päivältä pitäisi leikata esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja te hyvin ministeri lindström tiedätte tiedätte sen kuinka eri puolella suomea työllisyystilanne on erilainen ja esimerkiksi tuolla itä ja pohjois suomessa ei paljon se ansiosidonnaisen leikkaaminen auta kun niitä työpaikkoja ei kerta kaikkiaan ole mutta sen sijaan jos muutetaan aktiiviseen käyttöön se työttömyysturva niin silloin saattaa olla mahdollisuutta että juuri ne sata viimeistä päivää jotka saadaankin aktiivisesti esimerkiksi palkkatukena käyttöön mahdollistavat sen että kenties sitten pystytäänkin palkkaamaan uusi työntekijä olisinkin halunnut tietää mikä on aikataulu nyt tällä esityksellä kuinka nopeasti tämä esitys saadaan tänne eduskuntaan kristillisdemokraateilla on juuri valmis mallikin siihen eli käytetään ne sata viimeistä päivää koska tämähän täytyy ajallisesti jotenkin jotenkin rajata ettei tule kilpailuneutraliteettiongelmia

arvoisa herra puhemies aika ajoin tämä keskustelu oli aika sanoisinko hämmästyttävää täällä perussuomalaisten ryhmäpuhujan suulla sanottiin että naurattavat nämä opposition esitykset eivät muuten varmasti naurata sitä työtöntä joka työpaikkaa odottelee tai sitä palkansaajaa pienipalkkaista naista tai työmiestä palkka ale uhkaa mutta ministeri sanon että positiivinen yllätys tai uutinen oli kuitenkin se että te nyt otatte kopin tästä rinteen mallista se on hyvin tärkeää ja nyt on saatu yksi kenties konkreettinen toimi meidän sdpn vaihtoehtobudjetista eteenpäin tätähän olemme esittäneet ja kuten täällä kävi ilmi meillä on lukuisia muitakin esityksiä se huoli mikä meillä on ollut on ollut se että hallituksella ei ole ollut yhtäkään toimea työllisyyden edistämiseksi tässä ja nyt

että nauretaan opposition esityksille

puhemies minä en ole sanonut että minä nauran teille minusta oli naurettavaa se että te sanoitte että te hankitte meille pikaisesti kolmekymmentäviisituhatta henkilötyövuotta te olitte hallitusvastuussa pääministerinä ja ja valtiovarainministerinä valtiovarainministerinä ja työministerinä ja te saitte aikaan satatuhatta työtöntä kun te olitte luvanneet vaalilupauksissa että te teette lisää satatuhatta työpaikkaa tämä minua huvittaa että te tulette silloin kertomaan meille että meidän pitää ottaa teiltä mallia miten työpaikkoja tässä suomessa luodaan

se mikä suomessa on iso ongelma on tämä investointilama meillä on tilanne jossa isoja investointeja on ruvennut syntymään mutta meidän pitää nyt uskaltaa ajatella sillä keinoin että maa tarvitsee kipeästi investointeja jotka rupeavat pikkuhiljaa näkymään parantuvana työllisyytenä ja sen jälkeen sisämarkkinat lähtevät kehittymään kotimarkkina kehittyy ja saadaan pikkuhiljaa sitä hyvää syntymään mutta tämä positiivisuuden kierre ei lähde syntymään ellemme pysty kilpailukykyä parantamaan koska tämän maan tulevaisuuden kannalta aivan välttämätöntä on saada kilpailukyky kuntoon ja vienti vetämään sillä tämä maa on ennen noussut silloin kun kun kaksituhattakaksi liityimme euroon tunnustimme itsellemme että meillä ei ole enää devalvaatiota käytettävissämme meidän on tehtävä se

se yhdessä porukassa niin että suomi nousee tästä suosta ylös se ei nouse puheilla eikä millään muulla millään muulla kuin sopimisella yhteistyöllä ja ennen kaikkea sillä että meillä on tunne siitä että tätä maata kannattaa rakentaa riitelyllä se ei ikinä ole

arvoisa puhemies täytyy edustaja merelle nyt korjata korjata tässä että silloin kun maassa oli sosialidemokraattinen pääministeri niin kahden vaalikauden aikana tähän maahan luotiin kaksisataatuhatta uutta työpaikkaa kaksisataatuhatta uutta työpaikkaa silloin kun oli sdpllä pääministeri ja vielä mitä tulee näihin sdpn esityksiin edustaja meri jos huomasitte ymmärsin että työministeri otti vastaan esityksen rinteen mallista ja sekään ei ole naurun asia nimittäin aidosti oikein toteutettaessa se tuo viisitoistatuhatta uutta työpaikkaa arvoisa puhemies olen ollut vähän harmissani siitä että kun vielä ennen vaaleja perussuomalaisten ryhmän johtaja lindström oli sitä mieltä että työllisyysmäärärahat ovat tehokas tapa hoitaa työllisyyttä esititte niitä seitsemänkymmentäviisi miljoonaa lisää niin nyt leikkaatte sataviisikymmentä miljoonaa ja sen lisäksi tuotte nämä pakkopalkanalennukset ja mitään muuta työllisyystointa ei tule voimaan nyt sitä saat mitä tilaat se oli vaalislogan

puhemies tässä jos vaalilupauksista ja muista käydään keskustelua niin tietysti on hyvä muistaa se että sosialidemokraatit ilmoittivat kolmen miljardin sopeuttamisen josta kaksi miljardia leikkaamalla ja miljardi veronkiristyksillä ja tällä hetkellä on näkynyt neljäntoista miljoonan leikkaus maaseudun kehittämisrahoista kyllä me tarvitsemme rakenteellista muutosta tähän tilanteeseen ei ei tämä maa tule nousemaan tällaisella velkaelvyttämisellä neljäraajajarrutuksella me olemme tällä vuosikymmenellä tilanteessa että meillä on huonoin talouskasvu sitten tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvun jolloin oli suuret nälkävuodet suomessa eli kyllä me tarvitsemme ehdottomasti selkeän ja siihen meillä on eväät olemassa hallituksen ohjelmassa siellä tulee kipeitä ratkaisuja se on ihan selvä mutta tässä taloudellisessa tilanteessa ne ovat välttämättömiä
ja nyt vastauspuheenvuoro edustaja heinäluoma ja sen jälkeen myönnän minuutin vastauspuheenvuoron paikan päältä ministeri lindströmille
arvoisa arvoisa puhemies kun edustaja lintilä puhuu tästä velkaelvyttämisestä niin tämähän täytyy nyt puhua halki että kukas tässä on lisäämässä velkaa kuka edustaja lintilä lisää velkaa te te olette lisäämässä velkaa tähän vuoteen verrattuna yli viisisataa miljoonaa kun edellinen hallitus sai katki tämän velkaantumiskehityksen edes alaspäin aivan oikein edustaja vanhanen yli kahdeksasta miljardista silloin kun keskustalainen pääministeri jätti hallituksen tultiin sentään viiteen miljardiin ja se oli menossa alaspäin ja nyt te esitätte viisisataa miljoonaa lisää velkaa siihen mitä tänä vuonna silloin ei pidä täällä puhua halveksivasti velkaelvytyksestä jos itse ei saa tätä katki ja miksi te ette saa katki se on välikysymyksen aihe koska te ette tee työllisyyteen liittyviä todellisia toimia vaan askartelette näillä pakkolaeilla

aivan oikein viime vuosien aikana mutta näitä kumpaakaan keinoa ei tällä hetkellä ole käytettävissä on muitakin tämmöisiä satunnaisia tekijöitä jotka vaikuttavat siihen että ensi vuoden budjetin velkaantumistahti on ainakin sama kuin tänä vuonna minusta minusta jos tällaiseen vertailuun mennään silloin on käytävä kyllä lukujen taakse myös

puhemies ette te nyt edustaja vanhanen pääse siitä mihinkään te olette ottamassa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus otti tälle vuodelle ja se on kiistaton tosiasia te te olette puoli vuotta puhuneet että velkaantuminen on hirveätä ja kauheata ja se pitää lopettaa se tulee ja syö meidät ja niin kuin teillä joku sanoi vie jopa holhoukseen mutta ette kyenneet katkaisemaan te ette ole kyenneet sitä katkaisemaan vaan te esitätte ihan kylmän viileästi puoli miljardia enemmän velkaa otettavaksi ensi vuonna kuin mitä tänä vuonna otettiin ja miksi vielä kerran sen takia että te ette tee tässä ja nyt työllisyyttä tukevia toimia vaan te te leikkaatte työllisyysmäärärahoja ja lykkäätte omat toimenne pakastettuna vaikuttamaan johonkin tulevaisuuteen näiden pakkolakien myötä jos te käyttäisitte sitä mitä täällä esimerkiksi edustaja filatov esitti että laskettaisiin tässä ja nyt työeläkemaksuja purettaisiin emu puskuri se vaikuttaisi positiivisesti työnantajapuolella ja myös ostovoiman puolella ja sitten sitoudutaan hoitamaan se takaisin tekemällä maksuohjelma niille vuosille kun talous toimii ja meillä on väki
vielä edustaja vanhanen ja sitten ministeri lindström

jo keväällä oli ennakoitu ensi vuoden ensi vuoden velanotto

loppuivat kesken vuotta tänä vuonna keskellä vuotta mikä laskutaito tai tai yhteiskunnallisen osaamisen taito taustalla on että näin suuren virhearvion teitte vasta vuosi sitten ei tässä talouskehityksessä niin suurta heikentymistä ole tapahtunut tämän vuoden aikana niin että kyllä olisi pitänyt pystyä tämä vuosi ennustamaan paremmin mutta näyttää myös että te rakensitte budjetin toiveiden varaan nyt

kiitos arvoisa puhemies täällä on hetken aikaa päästy jopa rakentavaankin keskusteluun ja menen edelleen tähän sdpn esittämään malliin jonka he ovat nimenneet rinteen malliksi oli se nimi nyt mikä tahansa niin sillä hetkellä kun me hallitusneuvotteluissa näistä asioista puhuimme puhuimme työllisyysmäärärahoista ja puhuimme siitä mitä pitäisi tehdä sillä hetkellä ruvettiin pohtimaan että tälle asialle täytyy tehdä kun minusta tuli sitten ministeri niin sillä hetkellä myös aika pian annoin käskyn että näin tätä asiaa pitää ruveta kehittämään edustaja essayah kysyi aikataulusta pahoittelen että en pysty sanomaan eksaktia aikataulua on tehty tätä työtä mutta on paljon muutakin lainsäädäntötyötä tuolla meidän puolella eli minä vastaan kyllä tähän kysymykseen kaivan sen kaivan sen vastauksen teille tämä on minusta hyvä että meillä nyt on kuitenkin tästä asiasta sentään yksimielisyys että passiivista rahaa pitää käyttää aktivoimiseen

nimenne mainittiin edustaja filatov vastauspuheenvuoro teille
arvoisa puhemies siitä on jo niin kauan että käytän tämän tilaisuuden toisen asiaan esiin tuomiseen minusta on hyvä että ministeri on tunnustanut tässä että että työvoimapolitiikalla on merkitystä ja että tukityöllistämisellä ja palkkatuella on merkitystä koska jotenkin on että silloin kun tämä hallitus aloitti retoriikka oli sitä että näitä toimia ei tarvita ne ovat kelvottomia ne eivät tuota ne ovat huonoja mutta nyt näemme sen että jos meillä ei ole työvoimapolitiikan välineitä olivat ne sitten setelimallilla tai olivat ne siellä budjetin puolella niin seuraus on se että meidän työttömyysjaksot pitkittyvät ja meillä silloin syrjäytyminen lisääntyy ja tuleva rakenteellinen työttömyys kasvaa

lisärahan tarvetta arvioidaan lisäbudjetin yhteydessä ja jos rahat loppuvat niin näin tehdään mutta tämän hallituksen linja oli tässä toinen ja olen iloinen että se hakee nyt täältä passiiviselta puolelta tätä lisäystä kun ei sitä budjettipuolella ole ollut valmis tekemään

yhteiskuntasopimuksen on kaikkien etu minäkin vetoan edelleen kaikkiin osapuoliin että että he palaisivat neuvottelupöytään se parantaisi maamme kilpailukykyä tarvitsemme myös palkkamalttia yhdessä sopien mutta yksi asia minua arvoisa puhemies huolestuttaa hallituksellahan on ohjelmassansa ehdollinen lisälista uusista säästöistä muun muassa lapsilisiin muun muassa yliopistoille ja

minun mielestäni on valitettavaa se että myös nuorisotakuu ollaan lopettamassa täysin

arvoisa puhemies pääministeri stubbin hallitus ennakoi väärin tämän vuoden työllisyysmäärärahojen tarpeen kyllä pääministeri stubbin hallitus teki näin mutta se minua kiinnostaa että jos se väärä arvio tehtiin miksi sitä ei nykyinen hallitus korjaa vaan päinvastoin niin kuin välikysymyksessä tuotiin esille leikkaa entisestään työllisyysmäärärahoja vai vai onko teillä sellainen käsitys että taloustilanne ja työllisyystilanne ensi vuonna dramaattisesti paranevat ja tarvitaan vähemmän työllisyysmäärärahoja kuin tänä vuonna jolloin ne loppuivat kesken puolivälissä vuotta arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu myös siitä miten yritykset työllistävät jos ne tuottavat voittoja kyllä ne kohtuullista voittoa tuottavat kun ensi vuonna odotetaan ennätysosinkoja tällä vuosituhannella puhuttiin siis nokiasta on valitettavaa että siellä on yrityksiä joilla menee huonosti mutta esimerkiksi nokian renkaat yhtä aikaa potki ulos satakaksikymmentäkaksi työntekijää yt neuvotteluissa miljoonaa euroa osinkoja

puhemies viittaan aikaisempaan edustaja heinäluoman puheenvuoroon koskien velkaantumista euroopan unionissa velkaantuminen ollaan nyt muutoin saamassa kuriin mutta meillä velanotto kasvaa edelleenkin ennen kaikkea sen takia että meillä on päällä pitkään jatkunut velkaantumiskierre joka nyt pitää pystyä saamaan poikki me ylitimme kriittisen rajan eli velkaa on ollut yli kuusikymmentä prosenttia bktstä jo jonkin aikaa viime vuonna me ylitimme ja tänä vuonna me ylitämme myös vuotuisen alijäämän kriittisen rajan kolme prosenttia bktstä ja tämä on edellisen hallituksen päätöksien nojalla tapahtuvaa velkaantumista niin kuin hyvin tiedetään tarkkoja lukuja jotta ei jää epäselväksi komission tuoreen tuoreen ennusteen mukaan joka katsoo taaksepäin arvioi mikä on alijäämän taso kaksituhattaneljätoista miinus kolme pilkku kolme prosenttia kaksituhattaviisitoista tänä vuonna miinus kolme pilkku kaksi prosenttia ja ensi vuoden ennuste on miinus kaksi pilkku seitsemän prosenttia elikkä pääsemme ensi vuonna alle kolmeen prosenttiin jos eduskunta hyväksyy budjetin sopeutustoimet eikä tule lisää ikäviä yllätyksiä kuten maahanmuutosta aiheutuvat ennakoimattomat menot

arvoisa herra puhemies olisin oikeastaan yhteen yksityiskohtaan kiinnittänyt huomiota tässä edustaja filatov keskusteli aika paljon siitä miten me huolehdimme työttömien työkyvystä ja pitkäaikaistyöttömistä

aikaa ja sitten ruvetaan kuntouttamaan totta kai on paljon ihmisiä jotka tarvitsevat sen pitkän prosessin mutta siihen liittyy se onko työnantajan helpompi työllistää että niitä työpaikkoja syntyisi niin kuin jossain tanskassa on syntynyt ja siellä se malli oli erilainen voisimmeko me keskustella myöskin siitä miten me saamme helpommin luotua niitä työpaikkoja niitä edellytyksiä jotka

tässä vaiheessa puheenvuoron pääministerille kolme minuuttia hänen valitsemaltaan paikalta

herra puhemies pahoittelen että yk vieraiden vuoksi en ole päässyt keskustelua kuulemaan enkä tiedä ihan tarkkaan mistä mistä tai missä sävyssä täällä on puhuttu mutta palautan mieliin sen että olemme olemme monilla mittareilla mitattuna nyt nousukauden huipulla saksassa vallitsee lähes täystyöllisyys ja yhdysvallat lähestyy tätä tilannetta ruotsissa talous kasvaa melkein neljän prosentin vauhtia ja monet näistä euroopan vaikeita sopeutustoimia ovat päässeet kasvusta vihdoin kiinni tästä joukosta puuttuu euroopassa kaksi maata kreikka ja suomi kreikassa eurostatin mukaan on euroopan unionin korkein työttömyys ja suomessa työttömyys kasvaa jäsenmaista nopeimmin me olemme seitsemän vuotta selitelleet tätä asiaa nokian romahduksella paperiteollisuuden haasteilla venäjän talouden ongelmilla ja venäjän kaupan tilanteella mutta kyllä meidän on nyt lopetettava tämä selittely ja ja tartuttava niihin toimiin mitä nyt oikeasti tarvitaan että syntyy satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tämän tämän hallituskauden aikana työllisten määrän lisäämistavoite on

tämä on meidän perustuslain mukainen tehtävämme julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön ja samalla huolehdittava peruspalveluiden tuottamisesta se millä tämä tehdään ainoa oikea toimi joka pitkäaikaisesti rakenteellisesti vaikuttaa on se että me palautamme suomalaisen työn siihen tarvitaan monia toimia me tarvitsemme siihen

millä nimellä sitä nyt kutsutaankin palkkamalttia me tarvitsemme siihen tuottavuutta edistäviä toimia täällä edustaja karimäki kysyi uusista säästöistä tähän juuri kilpailukykypaketti tähtää koska työmarkkinajärjestöjen kanssa kolmesta yrityksestä huolimatta emme päässeet edes tavoitteesta yksimielisyyteen silloin hallitus teki oman kilpailukykypaketin juuri välttääkseen nämä säästöt edustaja arhinmäki kysyitte ennätyssuurista osingoista

ole ongelma että yritykset tekevät hyvää tulosta mutta se on ongelma että yritykset eivät työllistä suomessa ja eivät investoi suomeen koska tällä hetkellä suomen kilpailukyky on sillä mallilla että suomeen ei investoida vaan nämä investoinnit suuntautuvat suuntautuvat suomen ulkopuolelle ja tähän meidän pitää tehdä nyt yhdessä toimia

puhemies teen vain yhden kysymyksen arvoisalle pääministerille kun lokakuussa imf imf arvioi kaikkien heidän tilastoissaan olevien maitten nettovelka astetta lokakuun tilanteen mukaan niin suomea vähemmän velkaantuneita maita olivat vain norja qatar libya arabiemiraatit saudi arabia ja oman silloin kun otetaan huomioon finanssivarallisuus joka näissä maissa on öljyrahastoissa meillä se on eläkerahastoissa meillä on kilpailukykyhaastetta meillä on rakenteellisia haasteita mutta kyllä minusta on rehellistä myöskin kun näitä velka arvioita esitetään ja niillä tätä mielikuvaa muokataan ottaa rehellisesti huomioon se että suomi on kyllä vauraampi maa kuin moni muu tällä hetkellä vaikka meidän velkaantumisvauhtimme onkin huolestuttava

suhteellinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen se ei ole se suurin murheemme tällä hetkellä mutta velkaantumisvauhtimme on se meidän meidän murheemme seitsemän vuotta peräkkäin velkaantuneet hurjaa vauhtia velka on melkein tuplaantunut seitsemässä vuodessa siitä lähtöpisteestä eli tämä on se meidän ongelmamme ja sen taustalla on menetetty kilpailukyky se meidän pitää yhdessä kuroa umpeen tästä juuri on kysymys

alojen sisällä yrityksillä ole samanlaista kilpailukykyongelmaa te leikkaatte osaamista kolmentuhannen miljoonan euron edestä tämän vaalikauden aikana osaamisen puolelta koulutuksesta kolme miljardia te leikkaatte siis tulevaisuudesta te leikkaatte palkkoja pakkolaillanne viiden prosentin verran jos ne toteutuvat jossakin vaiheessa minä kysyn elinkeinoministeri rehniltä käykö teille että päästökauppakompensaatio sdpn esittämällä tavalla energiaveron palautusjärjestelmä sdpn esittämällä tavalla väylämaksujen lisäalennukset sdpn esittämällä tavalla tai vaikkapa tämä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen liittyvä verovähennys otetaan käyttöön

julkisten menojen suhde bkthen on se joka joka huolestuttaa täällä on noussut esiin moneen otteeseen että paikallinen sopiminen saattaisi olla se joka mahdollisesti keventäisi työttömyyttä synnyttäisi uusia työpaikkoja ja jos nimenomaan työllisyyttä pystytään parantamaan se tietenkin helpottaa velkaantumista oikeastaan minun kysymykseni on nyt oppositiolle kysyisin onko teillä asenteellisia asenteita paikallista sopimista kohtaan ja onko teillä todellista halua murtaa työttömyyttä ja nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyttä käyttämällä mahdollista paikallista sopimista niin että ennakkoluulottomasti oltaisiin luomassa edellytyksiä jossa pitkän aikaa työttömänä oleva henkilö voisi ottaa vastaan työtä kuntouttaa itseänsä ja murtaa niitä esteitä joita siellä on

arvoisa rouva puhemies ei meillä varmasti ole mutta meillä on erilaiset järjestelmät jo nyt olemassa kuntoutetaan ihmisiä jotka eivät ole työelämään valmiita meillä on kuntouttavaa työtoimintaa joka on se latu mitä kautta tullaan mutta aivan varmaa on että ei oppositiossa ole sinällään sitä on tällä hetkellä olemassa ja uskon että hakaniemessä ollaan samaa mieltä että järjestäytynyt yritys voi tulla sopimaan paikallisesti työehdoista niillä samoilla rakenteilla jos se perustuu siihen että toinen osapuoli on järjestäytynyt työntekijä ja se perustuu sopimiseen jos silloin yleissitova työehtosopimus on siellä taustalla ja sen raameissa silloin työnantajat eivät ole erilaisessa asemassa ovat ne järjestäytyneitä taikka järjestäytymättömiä

arvoisa puhemies kiitän edustaja rinnettä rakentavasta puheenvuorosta jossa hän totesi myös sen että suomella on osittainen kilpailukykyongelma se on varmasti totta se on aika merkittäväkin kilpailukykyongelma suhteessa varsinkin ruotsiin ja saksaan ja keskimäärin myöskin euroalueeseen tarvitaan myöskin toimia joilla puututaan teollisuuden kustannuksiin siinä olette aivan oikeassa ja sen takia hallitusohjelma lähtee siitä että teollisuuden kustannuksia ei lisätä tällä vaalikaudella ja sen takia myös muun muassa kysymys päästökauppakompensaatiosta on tällä hetkellä hyvin konkreettisesti valmistelussa ja se tulee olemaan osa hallituksen päätöksiä kun tätä työtä työtä

arvoisa puhemies tässä on ollut useita hyviä puheenvuoroja edustaja kalli kysyi onko meillä oppositiossa oppositiossa asenteellisia asenteita paikallista sopimista vastaan ei kristillisdemokraateilla ole koska se oli meillä vaaliohjelmassa ja meidän kantamme ei ole sen suhteen muuttunut millään millään tavalla me kannustamme hallitusta etenemään ja kannatamme esitystä kun kun se tulee tosiasia on se että suomeen on kohdistunut epäsymmetrinen sokki samanaikaisesti kun me olemme menettäneet kilpailukykyämme niin kuin pääministerikin totesi näistä suurista haasteista me emme selviä riitelemällä ja syyttelemällä niin kuin me olemme tänäänkin salissa vähän tehneet

suomalaiset olemme velkaa sotiemme veteraaneille naisille ja miehille jotka rakensivat

arvoisa puhemies mielestäni tämä keskustelu on ollut rakentavaa ja se on vienyt asioita eteenpäin nyt viimeksi ministeri rehnin ilmoitus siitä että hallitus on valmis ottamaan tämän päästökaupan kompensaation käyttöön on hyvä asia se on tärkeä asia teollisuudelle toivottavasti niin kuin ymmärsin jos ymmärsin oikein ministeri rehn otatte sen nimenomaan sdpn esittämällä mallilla eli täysi kompensaatio kahdeksankymmentä miljoonaa euroa olemme sen täällä vaihtoehtobudjetissa esittäneet sitten kun täällä aiemmin ministeri lindström puhui rataverosta ja väylämaksujen puolittamisesta niin valitettavasti täällä hallitusohjelmassa todetaan että niitä jatketaan vain vuodella nyt olisi tärkeätä että teollisuudelle annettaisiin näkymä paitsi pitkäaikainen maltillinen palkkaratkaisu jonka nyt valitettavasti hallitus pakkolakipolitiikallaan vaarantaa kannattaisi vetää pakkolait pois niin sen lisäksi näitä toimia kannattaisi kannattaisi ehdottomasti jatkaa mutta arvoisa puhemies se suurin ero mikä tässä vielä on meillä on se että kun teidän strategianne perustuu täysin näihin pakkopalkanalennuksiin tai palkanalennuksiin muilla tavoilla jotka tulisivat vasta seitsemääntoista voimaan me odotamme teiltä toimia tässä ja nyt

korkeimman oikeuden presidentti pauliine koskelo epäili eilen ettei oikeusministerin tehtävää pysty hoitamaan puolipäiväisesti nyt kun maassa on massatyöttömyys ja erittäin vaikea pitkäaikaistyöttömyys ja myös suuri nuorisotyöttömyys tuntuu vaikealta uskoa että myöskään työministerin tehtävää pystyisi hoitamaan vain toisella kädellä ei ole oikein ei työttömiä eikä ketään muutakaan kohtaan vaarantaa työllisyyden parasta mahdollista hoitamista pitämällä kiinni jääräpäisesti kahden salkun aika keinotekoisesta ideasta pääministeri sipilä olette usein sanonut että olette valmis perumaan päätökset mikäli ne ovat osoittautuneet vääriksi eikö tämän suurtyöttömyyden oloissa olisi viisasta vastuullista ja oikein että hallituksessa olisi edes yksi henkilö joka kokopäiväisesti keskittyisi tämän erittäin vaikean hoitamiseen oletteko uudelleen arvioineet tätä asiaa hallituksessa ministeri lindström yksi minuutti arvoisa rouva puhemies en en pidä pidä kyllä siitä että minun työtäni tietysti saa arvioida ihan kuka vaan mutta itse en sitä rupea arvioimaan se on sitten äänestäjien tehtävä vaaleissa katsoa miten äijän käy minulle on lyöty tämmöiset salkut käteen ja ja minä työn sen työni niin hyvin kuin ikinä pystyn jos se ei jollekin kelpaa niin ei voi minkään mutta voitte olla aivan varma että kaikkeni laitan tämän työn työn eteen molempien ministeriöitten osalta

rouva puhemies täällä on paljon nyt puhuttu pääministeri tästä velasta mistä tekin kannoitte huolta mutta haluan nyt toistaa vielä sen viestin mikä meillä sdpssä on ollut että me kannamme isoa huolta siitä että tosiasia on se että tämä hallitus ottaa puoli miljardia enemmän velkaa kuin edeltäjänsä

mutta se pointti jos saan käyttää tätä sanaa tässä

miksi hallitus velkaantuu on se että te ette luo työpaikkoja tässä ja nyt ja tulevaisuudessa te tulette velkaantumaan vielä enemmän velkaannuttamaan tätä maata jos te leikkaatte nyt koulutuksesta ja ja teette näitä säästöjä leikkauksia lyhytnäköistä politiikkaa josta myös lukuisat taloustieteilijät ovat varoittaneet pääministeri työministeri me tarvitsemme nyt sillan yli synkän virran me tarvitsemme työllisyystoimia tässä ja nyt voisitteko ottaa kopin

puhemies kyllä todellakin asia on niin että kun hallitus on tehnyt tämän ohjelmansa niin sen pääasia ja pääajatus on siinä että me pistämme investoinnit liikkeelle uutta työtä lisää jos me jäämme siihen tilanteeseen että jäämme voivottelemaan tumput suorina niin meillä ovat kohta kimpussa kimpussa

rahaa lainanneet yhteisöt jotka vaativat meiltä korkeampaa korkoa jos me emme saa tätä työllisyyttä ja investointeja liikkeelle kuten pääministeri omassa puheenvuorossaan totesi niin meillä on edessämme tilanne jossa korot kun lähtevät nousemaan niin meillä menee nopeasti yksi viiva kaksi miljardia maan rajojen ulkopuolelle pelkkinä valtionlainan korkoina tätäkö me jäämme odottamaan aivan edellinen vaalikausi meni odotellessa toista tätä vaalikautta ei ole enää varaa odotella nyt pitää tehdä aidosti töitä eikä pyöritellä peukaloita

arvoisa rouva puhemies
mielenkiintoinen väite että te ette luo työpaikkoja tässä ja nyt me yritämme katsoa maailmalta ja euroopasta missä on pystytty luomaan niitä työpaikkoja ja siellä on nähty ratkaisumallina merkittävänä tekijänä esimerkiksi paikallinen sopimus työpaikalla paikallisesti sopien nyt minä uudistankin edustaja kallin

oletteko te tämän laajemman paikallisen sopimuksen kannalla myöskin sdpssä kristillisdemokraatit sanoivat jo että ollaan aidosti puhutaan niistä sopimusrakenteista mitä esimerkiksi saksassa on jossa on pystytty luomaan lisää työpaikkoja ja säilyttämään työpaikkoja vai onko

sitä että työmarkkinaosapuolet sopivat ei sovita työpaikoilla aidosti ja luoda uusia työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies kyllä kai se nytten täytyy ihan rehellisesti sanoa että eihän se hallitus niitä työpaikkoja luo kyllä yrittäjät ovat ne jotka työpaikkoja luovat ja työpaikkoja tekevät kun tässä tätä aikaisemmin täällä kuuntelin niin vähän ihmettelin sitä että nyt täällä hehkutettiin saksan toimia jos en ihan väärin muista niin saksa laski aika rajusti palkkoja tässä muutama vuosi sitten tuntipalkkoja sai sai maan nousemaan ja nyt siellä menee sitten paremmin tietenkään ei ole hyvä asia se että palkkoja täytyy laskea mutta meidän täytyy katsoa se kokonaissumma mikä meillä on pussissa rahaa mihinkä sitä rahaa käytetään mistä otamme pois me olemme valmiita leikkaamaan esimerkiksi maahanmuutosta rahoja rajusti jotta saamme työllistettyä ihmisiä

arvoisa puhemies ajattelin tuossa varsinaisessa pyydetyssä puheenvuorossa palata tähän työllisyyteen ja ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyyteen täällä on useamman kerran viitattu siihen että suomi emu ratkaisun jälkeen ei valmistautunut siihen että tämä epäsyklinen talous meillä on ja siihen miten me varaudumme kun niissä neuvotteluissa olin kuitenkin miten siihen on varauduttu ensinnäkin työmarkkinajärjestöt sopivat keskenään siitä ja se oli hirveän tärkeä kannanotto että emu ei edellytä sopimusten yleissitovuuteen puuttumista kaksi tehtiin yhteinen johtopäätös siitä että kun kolmas talouspolitiikan väline poistui joka oli rahapolitiikka niin jää kaksi finanssi ja budjetti sekä työmarkkinapolitiikka niiden yhteensovittaminen on tälle maalle erittäin tärkeää kohta kolme todettiin että me tarvitsemme nimenomaan joustavuuden kannalta puskurit työttömyysturvajärjestelmään työeläkejärjestelmään jotka joustavat suhdanteitten mukaan joista nyt keskustellaan muun maussa työttömyysturvassa neljänneksi luodaan

rouva puhemies mitä suomalaiset haluavat suomalaiset haluavat laajasti että me pystymme uudistamaan yhteiskuntaa me pystymme tekemään toimenpiteitä joilla hallinnollista taakkaa kevennetään pystymme luomaan työpaikkoja saamaan investoinnit liikkeelle ja ennen kaikkea että pystymme sopimaan näistä asioista siksi mielestäni edustaja rinne ansaitsee kyllä kiitoksen noista viimeisestä ja sitä edeltävästä puheenvuorosta ne olivat juuri sen henkisiä ja sen sisältöisiä joita me nyt kaipaamme ja joita me tarvitsemme siinä tunnustettiin että maailma on muuttunut yhteisvaluuttatilanne on meillä meillä on kilpailukykyvaje ja uudistukset täytyy tehdä nyt

vaikkapa tulevakin äskeisistä puheenvuoroista

rouva puhemies myös ruotsalainen eduskuntaryhmä on sitä mieltä että on erittäin hyvä että työministeri nyt on lähtenyt tälle tielle että yritetään saada aikaiseksi fiksu paikallisen sopimisen järjestelmä joka hyödyntää meidän työmarkkinoita tällä hetkellä meillä on myös sellainen ongelma tässä maassa että vaikka syntyykin uusia työpaikkoja ja meillä on työttömiä enemmän kuin aikaisemmin niin työpaikat ja työttömät eivät kohtaa tällä hetkellä meillä on noin kuusikymmentäviisituhatta avointa työpaikkaa ja mitä tälle tehdään odotetaanko että vanhalla perinteisellä tavalla kohtaanto ongelma pystytään ratkaisemaan vai onko hallitus ajatellut että voitaisiin myös lisätä yksityisten työvoimapalveluitten tarjontaa meillä on on ollut muutamia kokeiluja ne ovat näyttäneet että ovat toimineet hyvin ja varmasti on niin että koko maa hyötyisi siitä että mahdollistettaisiin nämä kokeilut koko maassa aikooko hallitus

täällä on ollut puhetta nimenomaan siitä mistä työpaikkoja saadaan lisää no sitä luovat lähinnä yrittäjät ja sitä tämä hallitus haluaa edistää että ihmiset voivat työllistää itsensä ja muita paremmin jatkossa tähän liittyy erityisesti yrittäjän työttömyysturvan laajentaminen täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissa tullut virheellistä tietoa siitä että että itsensä työllistävillä keikkatyötä tekevillä tämä työttömyysturva vaarantuisi tämä ei pidä missään nimessä paikkaansa vaan heillä nimenomaan helpotetaan sitä että he voivat ottaa toimeksiantoja vastaan paremmin jatkossa ja työttömyysturva säilyy nimenomaan toiminimiyrittäjille tulee vihdoinkin tämä työttömyysturva

kohdistumassa erityisesti heikennyksiä heidän heidän työsuhteidensa ehtoihin olen iloinen siitä että oppositio pitää huolen siitä että nyt tähän yhteiskuntasopimukseen toivottavasti päästään ja myös miesvaltaiset alat tulevat ottamaan osaa näihin työllisyystalkoisiin ja huolehtivat siitä että naisvaltaiset alat eivät koe erityisiä heikennyksiä

minä ihmettelen kun tänään on kokoontunut osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä johon molemmat nyt täällä paikalla olevat ministerit käsittääkseni kuuluvat ja olette tänään tehneet päätöksen siitä siitä miten ammatillisen koulutuksen reformi tullaan toteuttamaan ja olette kentälle antaneet ymmärtää että myös aloituspaikkoja voidaan lopettaa jos se konkreettisesti viedään läpi niin että kaikki koulutuksen järjestäjät vähentävät ammatillisen peruskoulutuksen paikkoja

rakentaviin puheenvuoroihin ja on ollut joitakin jotka eivät sitä ole olleet ministeri lindströmiä ja edustaja leena merta kohtaan toivottavasti asiallisuus palaa kansalaisille kunnon töitä sen pitäisi olla ohjenuora ja tähtäin puolueesta riippumatta riippumatta myös ihan oppositiota kohtaan minä kysyisinkin oletteko te todella sitä mieltä myös onko se teidän tavoitteenne työttömyys syö itsetuntoa varsinkin nuorten kohdalla tämä on erityisen vaarallista koska nuorena rakentuu visio tulevaisuudesta ja rakennetaan luottamusta elämän haasteiden voittamiseen nuorena on runsaasti virtaa opiskelun jälkeen pitäisi päästä heti työhön kiinni hallitus työskentelee kovasti myös nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi vaikka ajat ovat kovat suomessa kysyisinkin miten hallitus edistää nuorten kohdalla yhtä kärkihankettaan työelämään siirtymisen nopeuttamista

perustuslain kahdeksannessatoista pykälässä todetaan että julkisen vallan tehtävänä on edistää työllisyyttä oikeastaan toivoisi että meillä olisi sellainen perustuslain pykälä jossa todettaisiin että julkisen vallan tehtävänä on edistää yhteiskunnallista luottamusta luottamusta erityisesti työmarkkinaosapuolten kesken täällä on peräänkuulutettu paljon paikallisen sopimisen mahdollisuutta ja sitä että sitä kautta saataisiin joustavuutta ja ehkä työllistämiseen lisää vauhtia paikallisen sopimisen kautta uskon että tällainen olisi mahdollista jos meillä lähtökohtaisesti olisi paljon parempi luottamus työmarkkinoilla osapuolten kesken työnantajien ja palkansaajien välillä kun tätä luottamusta voidaan rakentaa ja vahvistaa ja hallituksen toimin tukea niin silloin on mahdollista edetä siinä paikallisessa sopimisessa liittokohtaisissa sopimuksissa saada hyviä ratkaisuja maltillisia kustannuskehityksen kannalta ja toisaalta tehdä myös kokonaisvaltaisia ratkaisuja luottamuksen varassa lepää se millä tavalla meidän kilpailukykymme pääsee liikkeelle

puhemies suomessa on aina päästy eteenpäin yli karikkojen yhteistyöllä yhteisesti sopimalla ja ja toivottavasti näin on myöskin tulevaisuudessa lähes satavuotias suomi on muuttunut vuosien kuluessa erittäin paljon ja niin ovat muuttuneet myöskin työmarkkinat ja työpaikat ja se tulisi ottaa myöskin tulevaisuudessa huomioon työllisyyden paraneminen edellyttää suomalaisen kilpailukyvyn parantamista ja siksi myös rakenteita on uudistettava tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa todellista palkkamalttia sekä paikallista sopimista työpaikoilla samoin myös työllistämisen byrokratiaa on purettava purettava kun tänään olen kuunnellut tätä keskustelua niin erittäin lämmöllä kuuntelin edustaja rinteen puheen että suomessa on osittainen kilpailukykyongelma olisinkin kysynyt oppositiolta vielä mitä mieltä olette onko se väliaikainen ongelma onko kyseessä väliaikainen suhdanneongelma vai pysyvä rakenteellinen ongelma

on helppo vastata sekä että koska meillä on toisilla toimialoilla kyse suhdanneongelmista mutta meillä on myös niitä toimialoja joilla kyse on pysyvästä rakenneongelmasta ja sinne meidän pitää löytää ratkaisuja mutta kun tässä on moneen kertaan kysytty mikä on tällä puolella istuntosalia käsitys paikallisesta sopimisesta niin tässäkin oikeastaan on kyse aikajänteestä tässä ja nyt kannattaa pyrkiä käyttämään mahdollisimman pitkälle niitä välineitä joita meillä jo on työehtosopimuksessa paikallisen sopimisen edistämiseksi ja tiedottaa niistä välineistä koska aivan selvästi

paikallista sopimista sopimalla ja jos me aidosti haluamme sopia niin silloin ainut tie löytää paikallisen sopimisen malleja on se ymmärsin että sitä hallituskin nyt on tässä viimeisessä työryhmässänsä hakemassa että sitä haetaan

työpaikkaa arvoisa rouva puhemies kyllä mielestäni työministerillä on työkalupakissaan paljon hyviä asioita kuten tämä paikallinen sopiminen nämä sähköiset työnvälityspalvelut yksityisten työnvälityspalveluiden merkityksen kasvattaminen sitten tämä vaikeasti työllistyvien asioiden siirtäminen te keskuksista kunnille jotka nyt näitä kela sakkojakin tähän mennessä ovat maksaneet niin että on täällä paljon hyvääkin eikä pelkästään ikäviä asioita ja sitten vielä tämä perustulokokeilu mikä hallituksella on ohjelmassaan jotenkin tässä tuntuu että tässä on nyt vähän sellainen happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista tyyppinen tilanne nyt kun nykyinen hallitus on toteuttamassa tämän vasemmistoliiton pitkäaikaisen haaveen niin sitten sitten tehdään välikysymys että tästä voisitte ainakin olla edes tyytyväisiä sitten kun täällä on pilkattu siitä että otetaan otetaan lisävelkaa ja enemmän velkaa kuin sdpkään varjobudjetissaan muka sitten ottaisi niin käytännössähän menee pelkästään näihin maahanmuutosta tuleviin kustannuksiin jotka taas johtuvat

arvoisa rouva puhemies minulle on tässä keskustelussa useampi mukava uutinen ensimmäinen on se että työministeri on ottamassa käyttöön rinteen mallin työllistämiskokeiluna toisena elinkeinoministeri päästökaupan kompensaation on luvattu luvattu harkita emu puskureiden käyttöä työeläkemaksuissa ja nyt sitten tälle päivälle jo se neljäs asia jonka toivon tulevan positiiviseen lopputulokseen on on tämä ensimmäisen työntekijän palkkaukseen annettava tuki verovähennyksillä mitä mieltä olette tästä siihen ei ole ole vielä tässä tullut vastausta ja sitten tämä ikävämpi asia elikkä kun tämä kriittinen asennoituminen näihin pakkolakeihin tulee muualtakin kuin pelkästään oppositiolta niin mitä jos nämä eivät oikeasti ole minkään kansainvälisten säädösten eivätkä ilo sopimusten ja muitten mukaisia mitä sitten tekee hallitus

rouva puhemies kun täällä puhutaan toistuvasti pakkolaeista niin todetaan nyt vielä että ne ovat pakkolakeja vain siinä mielessä että hallituksen on pakko toimia ja tehdä jotain ellei työmarkkinapuolella sopua synny mutta toivotaan että sopu syntyy täällä on sanottu että sovun esteenä on hallitus joka on asettunut vain ekn puolelle näin ei ole käynyt mutta on tietysti rehellistä todeta että jos me haemme suomalaisen työn ja suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä sitä että ne paremmin pärjäisivät tuolla maailmalla niin me emme voi tehdä sellaista tasapuolista ratkaisua että esimerkiksi vähennetään yritysten kustannuksia kymmenen prosenttia ja lisätään yritysten kustannuksia kymmenen prosenttia tämmöinen tasapuolisuus ei ole sen tavoitteen kannalta mahdollista

puheenjohtaja aalto metalliliitosta sanoi että mihinkään olemassa olevaan työehtoon ei saa puuttua että me leikkaamme opiskelijoilta työttömiltä eläkeläisiltä lapsilta koulutuksesta onko se liikaa vaadittu että ne joilla on töitä tekisivät kaksi päivää vuodessa

täällä sekä hallituksen aitiosta ministerit että kaikki eduskuntaryhmät ovat olleet omissa puheenvuoroissaan sitä mieltä että työttömyys on liian suuri ja meidän on kaikkemme tehtävä sen eteen ja nyt nämä viimeiset keskustelut ovat keskittyneet tähän paikalliseen sopimiseen ja muihin joustoihin joita ilman muuta tarvitaan meidän on syytä muistaa kuitenkin se että paikallista sopimista on pienyritysten osalta ollut jo pitkään ja niissä yrityksissä on kasvumahdollisuuksia usein ne kasvumahdollisuudet vain jäävät hyödyntämättä sen johdosta että rahoitukset eivät toimi ja ja erityisesti paikallisella tasolla olevien pankkien velvoitteet ovat menneinä vuosina kasvaneet vakavaraisuusvaatimusten kasvun myötä sen johdosta yrittäjät joutuvat antamaan parempia vakuuksia ja myöskin luottojen marginaalit ovat suuremmat nyt hallituksen tulee mielestäni puuttua merkittävällä tavalla tähän sitran tänään esittämään arvioon näistä kolmestasadastakuudestakymmenestätuhannesta piilotyöpaikasta te keskukset kunnat ja yritykset

arvoisa rouva puhemies kiitän kyllä oppositiota aina aika ajoin ihan rakentavistakin puheenvuoroista mitä täällä on tullut toki kaikkihan me haluamme että työttömyys saataisiin pienenemään ja kansantalous nousemaan ja hyvinvointiyhteiskunta pelastettua ja ja kyllähän hallitus tekee toimia aivan valtavasti mutta on toki totta että ei hallitus voi puolessa vuodessa tai vuodessakaan itse pystyä luomaan valtavaa määrää työpaikkoja vaan kyllä ne ne työpaikat syntyvät sinne yrityksiin hallituksen täytyy luoda ne edellytykset sille on tietenkin surullista että me joudumme leikkaamaan myös työllisyysmäärärahoista mutta siltikin korostaisin ennen kaikkea sitä että yritysten toimintaedellytyksiä helpotetaan ja sitä että pienyrittäjät pystyvät paremmin toimimaan meidän yrityskenttämme on

puhemies suomi tarvitsee kipeästi uusia tuotteita ja palveluita joita voidaan viedä kansainvälisille markkinoille suomi ei tule koskaan kilpailemaan vain hinnoilla vaan suomen on panostettava uusiin tuotteisiin ja erityisesti laatuun

jotka ovat voimakkain sanakääntein arvostelleet hallituksen säästöjä koulutus tiede tutkimus kehittämis ja innovaatiosektoreille näihin panostaminen olisi järkevä tie talouden kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen mitkään kärkihankkeet eivät auta jos esimerkiksi tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan perusrahoitukselta viedään pohja pois niin kuin nyt ollaan tekemässä
myönnän vielä puheenvuorot edustajille essayah kankaanniemi heinäluoma viitanen ja vanhanen ja sitten ministerit vastaavat

arvoisa rouva puhemies eilen hallitus julkaisi turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman ja ministeri lindström on siltä pohjalta toivonut sitä että turvapaikanhakijoilla olisi mahdollisuus välittömään työlupaan kuitenkin meillä tällä hetkellä suomessa on käytössä tämä saatavuusharkinta ja olisinkin kysynyt mikä nyt on hallituksen kanta siihen meillä suomessa edelleenkin saatavuusharkinta voimassa koska tietenkin on äärimmäisen tärkeätä että turvapaikanhakijat pääsevät nopeasti kotoutumaan nopeasti työelämän syrjään kiinni mutta tässä voi olla myöskin se vaara että työperusteista oleskelulupaa ei enää kolmansista maista kannata hakea koska on helpompi päästä suomalaisille työmarkkinoille sitä kautta että ilmoittautuu turvapaikanhakijaksi joten ihan yksinkertainen kysymys onko meillä tällä hetkellä saatavuusharkinta käytössä vai eikö

tämän salin yksimielinen vetoomus työmarkkinaosapuolille että ne käyttävät sitä sopimusvapautta joka niillä tänä päivänä on tekevät tämän sopimuksen arvoisa puhemies meillä on tällä hetkellä työministeri joka on historiallinen siinä mielessä että hän ensimmäisenä työministerinä melkeinpä kautta aikain panostaa määrätietoisesti passiivisten työttömyysmäärärahojen aktiiviseen käyttöön saamiseen tämä on todella merkittävä muutos ja koko sali antaa hänelle kiitoksen ja toisaalta antaa eväitä siihen miten nämä lähes kuuden miljardin määrärahat aktivoidaan työllisyyteen ja työpaikkojen luomiseen

edustaja zyskowicz joka nyt ilmeisesti on ehtinyt poistua puhui tästä pakkolakiasiasta on siis syytä palauttaa mieleen miksi näistä puhutaan pakkolakeina tietenkin alkuperäinen syy oli se että pääministeri sipilä esitellessään näitä sanoi että hallitus tekee pakottavaa lainsäädäntöä jolla nämä työehdot päätetään ja tässä on se erikoinen piirre että hallitus estää työntekijöitä palkansaajia ja työnantajia sopimasta tästä asiasta muuta kuin mitä tämä esitettävä lainsäädäntö on sellaistahan länsimaissa ei yleisesti tunneta ei parlamentti säädä työehdoista estäen toisin sopimista näiden työehtojen osalta kuin vähimmäisturvana ja tämä on se uniikki asia ja sen takia uskon että nämä pakkolait eivät koskaan tule voimaan mutta kun näissä on hyviä ideoita ollut niin haluan antaa tässä tunnustuksen kyllä kun sekä ministeri lindströmiä että rehniä kuuntelin että minusta se on harvinaisen rehtiä että hallitus on myös valmis ottamaan uusia ideoita hallitusohjelman hyväksymisen jälkeen ja tässä lausutut puheenvuorot antavat sen tunteen että

samaa mieltä siitä että tässä on nyt kaksi asiaa mitkä sdpn vaihtoehtobudjetissa on esitettynä tullut ministerien toimesta miltei luvattua ja kun tosiaan täällä aiemmin kysyimme näistä tel maksun alennuksista ja muusta niin meillä on kosolti ideoita ja ja toivon tämän tämän jatkuvan ja alun perin pyysin puhemies puheenvuoron juuri tähän pakkolakiasiaan ja sitä korostaen että nimenomaisesti nyt se huoli meillä on ollut se että kun hallitus on ajanut tämän tilanteen tähän ja tunnutaan uskovan että vain ja ainoastaan se on se keino työllisyyden parantamiseen että leikataan väen vängällä palkansaajan palkkoja viisi prosenttia minkä vaikutus sitten näkyisi mahdollisesti todella pieninä työllisyysvaikutuksina jos ollenkaan ehkä kaksituhattaseitsemäntoista niin sehän on ihan kammottava tilanne kun samaan aikaan työttömien lukumäärä kasvaa

tämä on kylmä viesti siksi on tärkeätä että te te nyt otatte koppia näistä meidän esityksistämme ja lähdette toteuttamaan niitä uudelta

vastavuoroisesti sdp nyt ottaisi vahvan myönteisen otteen tähän paikalliseen sopimisen edistämiseen koska siinä on oikea mahdollisuus meillä se että järjestöjen kesken saataisiin siinä mielellään hyvä yhteisymmärrys aikaan ja sitten varmaankin se järjestelmä on sellainen että paikallisesti voidaan sopia ja sitten jos ei kyetä sopimaan niin sitten siellä on edustaja arhinmäki otti minusta osingot mistä se oikeasti kertoo minusta sen pitäisi olla hirveän varoittava signaali meille jos on ennusteissa suurosingot koska se kertoo siitä että omistajat jotka osaavat laskea katsovat ettei ole näkymää siitä että pitämällä rahansa yrityksessä voitaisiin tehdä investointeja jotka tuottaisivat vastaavalla tavalla vaan he ottavat rahat ulos investoinneista ja sijoittavat ne johonkin muualle josta sitten saavat paremman tuoton

arvoisa rouva puhemies edustaja lindtman rakentavassa puheenvuorossaan viittasi päästökaupan kompensaatioon olen osaltani valmis tarkastelemaan myönteisessä hengessä sdpn esityksiä mutta ei silti kannata panna sanoja suuhuni eli tulkintanne on oikeansuuntainen mutta ehkä vähän pitkälle menevä hallitus on sopinut merkittävästä päästökaupan kompensaatiosta suomalaiselle teollisuudelle ja kehyksissä on sovittu viidenkymmenen prosentin maksimista mikä tarkoittaa sitä että tukien arvio on kaksituhattakuusitoista vuonna miljoonaa euroa ja seuraava vuonna neljäkymmentäviisi miljoonaa ja sitten siitä eteenpäin viisikymmentäviisi miljoonaa euroa näistä tehdään tarkempia päätöksiä keväällä ja sitten sen jälkeen vielä tarvitaan notifikaatio eun komission kanssa sinänsä koko päästökauppajärjestelmä kaipaa uudistamista koska varsinkaan sähkömarkkina ei toimi tällä hetkellä tämä tullaan arvioimaan kansallisen energia ja ilmastostrategian valmistelun yhteydessä kunhan meillä on pariisin päätökset ja eun kaksituhattakolmekymmentä päätökset vielä päätteeksi edustaja ihalaisen puheenvuoroon jossa hän linjasi neljä kohtaa emu puskureista aivan oikein nämä määriteltiin aikoinaan ja hallitus toimii näiden mukaisesti juuri siksi me toimimme yhteiskuntasopimuksen puolesta mikä riippuu tietysti työmarkkinajärjestöistä ja edistämme paikallisen sopimisen ja henkilöstön aseman vahvistamista nimenomaan kolmikantaisessa valmistelussa joka toivottavasti osaltaan luo pohjaa laajemmallekin yhteisymmärrykselle

loppujen lopuksi tämä keskustelu meni rakentavan puolelle ja plussan puolelle siinä mielessä että mitä täällä on tullut minä ainakin suhtaudun vakavasti tulivat ne nyt keneltä tahansa

sehän on ilman muuta selvää koska tilanne on niin vaikea ja vaikkei se olisikaan niin minusta on hölmöä jos ei kuuntele toista se on sitten eri asia mihinkä johtopäätökseen sitten tullaan kun asiaa vähän pengataan toimiiko se vai ei täällä on muun muassa edustaja myllykoski lähestynyt omilla vaihtoehdoillaan ja minä suhtaudun niihin vakavasti rakentavasti ja kuuntelen ne ja katson koska näen niissä ihan vahvaa potentiaalia täällä nostettiin esille nämä piilotyöpaikat kolmesataakuusikymmentätuhatta se on tietenkin valtavan paljon ja se kertoo vain siitä minkälainen tilanne tällä hetkellä on työvoimahallinnon kehittämisen siis se pitää nähdä positiivisena minulle on tullut siitä palautetta jossain vaiheessa että kyseenalaistaisin näitten ihmisten jotka siellä tekevät töitä ammattitaidon siitä ei ole kysymys vaan tämä järjestelmä ei vain kerta kaikkiaan pysty vastaamaan tähän nykyiseen tilanteeseen sen takia se täytyy uudistaa edustaja henriksson kiinnitti huomiota tähän kohtaanto ongelmaan joka on todella kuusikymmentäviisituhatta työpaikkaa ja siihen mikä on toisaalta sitten yksityisten työvoimapalvelujen rooli tuossa puheessani kerroin että hallitus vahvistaa sitä roolia lisäämällä kumppanuusyhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten yksityisten rekrytointipalvelujen yrittäjäjärjestöjen ja ammatti ja toimialaliittojen kanssa me tarvitsemme näitä kaikkia toimenpiteitä ei tässä ole syytä kilpailla keskenään samaan aikaan tämä ict puoli pitää laittaa kuntoon niin että tieto avoimista työpaikoista ja työnantajista menee joustavasti joka puolelle silloin minä luulen että me pääsemme siitä piilotyöpaikkaongelmasta ainakin vähän pienemmälle kiitän tästä keskustelusta täällä on tullut kritiikkiä mutta täällä on tullut rakentavia ehdotuksia ja kaikki tietävät että tämä työsarka on valtava mutta parhaani teen ja hallitus siinä sitten tukee ja tällä mennään eteenpäin kiitos keskustelusta
nyt siirrytään puhujalistaan ilta on vielä nuori tässä ehditään käydä monta keskustelua

arvoisa rouva

neuvottelupöytiin voidaan palata vaikka julkisuuteen annetaan voimakkaitakin mielipiteitä sopimalla eteneminen olisi aina paras ratkaisu sopiminen vaatii kuitenkin vastuunkantoa ja se olevan tilanteessa se akilleenkantapää mikäli yhteiskuntasopimus nyt kaatui lopullisesti hallitus vie eteenpäin kilpailukykypakettiaan kukaan ei haluaisi kuroa kilpailukykyä pelkästään eduskunnan toimilla hallitus kuitenkin pyysi työmarkkinajärjestöjä joilla olisi asiassa paljon laajempi keinovalikoima käytössään kasaamaan sellaisen mallin joka soveltuisi tämän hetken työmarkkinoille ja olisi vaikutuksiltaan mahdollisimman tasapuolinen yhteiskuntasopimusneuvottelun kaatuminen osoitti etteivät työmarkkinaosapuolet halunneet priorisoida tasapuolista ratkaisua ihan kaikista tärkeimmäksi neuvottelujen aikana palkansaajajärjestöt ja poliittinen oppositio ovat ristineet hallituksen esitykset pakkolaeiksi pidän tuota pakkolaki nimitystä harhaanjohtavana ja ymmärrän kuitenkin että vaikuttaminen on juuri noin vahvasti pelkkää mielikuvien levittämistä ja viestintää pakkolaeista puhuminen osoittaa itse asiassa sen että sopimusyhteiskunnan nimiin vannovat ovat itse kadottaneet otteen sopimisesta sopiminenhan vaatii vastuullista ja laajakantoista otetta vastapuolen huomioimista ja ja kokonaisuuden ymmärtämistä jossain vaiheessa työmarkkinaosapuolten neuvottelut ovat menneet enemmän keskinäiseen kilpailuun ylilyöntejä tapahtuu molemmin puolin vuorollaan ek ja akt ovat

viime aikoina osoittaneet poliittisen päättäjän näkökulmasta tilanne on aika ahdistava koska hallitus on yrittänyt tuoda neuvotteluihin työttömien äänen joiden edustajaa ei ole missään perinteisissä pöydissä kun sanotaan ettemme ole valmiita antamaan saavutetuista eduista periksi ei sitä sanota pääministerille tai hallitukselle siinä työssä käyvä puhuu työttömälle joka haluaisi päästä työhön arvoisa puhemies ilo sopimus hyväksyy vaikean taloustilanteen syyksi poiketa rajoitetusti yleissopimuksesta joka koskee kollektiivista neuvotteluoikeutta poikkeusten on oltava määräaikaisia ja niinpä sipilän hallituksessakin kilpailukykylait ovat voimassa kolme vuotta ilon perustelu on kirjattu hallituksen lakiesitykseen totta on että esitys on suomen oloissa erittäin poikkeuksellinen mutta kuten kaikki tiedämme niin on aikakin poikkeuksellinen nyt tarvitaan uudenlaista sopimusyhteiskuntaa sellaista jossa nähdään kaikkien suomalaisten yhteinen etu tarvitaan neuvotteluotetta joka pyrkii säilyttämään yhteiskuntarauhan työmarkkinoilla kysytään nyt ylipäätään malttia asettaa yhteinen etu muun edelle opposition voimakkaasta kritiikistä huolimatta valtiontalouden tarkastusvirasto ja myös eu komissio ovat antaneet tukensa hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan linjalle vaikuttaa myös siltä että kansalaisten enemmistö on edelleen hallituksen linjan takana suomalaiset odottavat nyt ennen muuta muuta työllistävää yrittäjyyttä joka olisikin mitä tervein pohja uusille työpaikoille

arvoisa rouva puhemies

on ihan oikeutettu syy hämmennykseen ja jopa pelkoon ihmiset pelkäävät työpaikkojensa toimeentulon asuntojensa puolesta vasemmisto ei kuitenkaan näytä uskovan edes omiin keinoihinsa sillä irtisanomisten sijasta ei käytetty puheissa esiintyvää kaikkivoipaisuutta eli elvytystä tai vaikka kuuden tunnin työpäivää elvytys on tunnettu muun muassa kreikasta jossa on nähty vasemmiston veljespuolueen syrizan työllisyyspolitiikkaa ihan käytännössä valitettavasti viime kaudella rakennus korjaus ja valmistustyöntekijät unohdettiin minkä tuloksena näihin ryhmiin saatiin eniten työttömiä työnhakijoita hallitus on huolissaan etenkin miesten työllisyydestä sillä viime kaudella se supistui selvästi naisia enemmän eli kyllä sukupuolten tasa arvo on sillä lailla huomioitu työllistämistä ei pidä estää joustamattomuudella jota maassa on harjoitettu jo vuosikymmeniä velanotto ja verotuksen kiristäminen ei myöskään ole toimiva ratkaisu eräs opposition kansanedustaja on todennut on teetettävä elvyttäviä julkisia hankkeita tuettava uusia muotoutumassa olevia aloja velalla verovaroin rahoitetut julkiset hankkeet olisivat varmasti heidän kannattajiensa mieleen mutta tällainen toiminta lisäisi velkaantumista verotusta ja sitä kautta kansalaisten ahdinkoa edelleen on ehdotettu että on pyrittävä minimoimaan työttömyydestä aiheutuvat sosiaaliset haitat tästä olen samaa mieltä yhä useampi on pitkäaikaistyötön eikä ongelma ole ainoastaan poliittinen ja siten poliittisten päättäjien ratkaistavissa pitkäkestoinen ja rakenteellinen työttömyys on suuri haaste meillä on jopa kaksisataatuhatta vaikeasti työllistyvää henkilöä jotka ovat tulleet perintönä nyt oppositiossa istuvien puolueiden politiikasta vanhat keinot on kuitenkin kaluttu loppuun nykyinen hallitus on ryhtynyt määrätietoisesti toimiin sillä kausitasoitettu työllisyys on saatu kasvuun kesäkuusta lisäystä työllisyyteen on saatu viidentoistatuhannen työllisen verran eivätkä ilmeisesti ole vain vastaanottokeskuksiin työllistyneitä työvoimahallinto elää edelleen mennyttä aikaa ja siihen on tulossa merkittäviä tehostamistoimia joista ministeri lindströmkin tuossa jo kertoi arvoisa puhemies kustannuskilpailukyvyn parantaminen on avainasemassa työllisyyden parantamisessa valtiovarainministeriö on laskenut että hallituksen toimista johtuen yksityisen sektorin työllisyys kohenee jopa kolmellakymmenellätuhannella hengellä pitkällä aikavälillä jos tätä laskelmaa epäilee sopii muistaa että valtiovarainministeriö on se sama ministeriö jossa edustajat urpilainen ja rinne viime kaudella vuorotteluvapailivat he nyt ovat vaihtaneet vapaalle ihan kokonaan ja jonka sanaan he aiemmin luottivat kuin peruskallioon arvoisa puhemies työllisyyden parantuminen on kuitenkin prosessi ei automaatio saksaan tai tanskaan verrattuna olemme vientiteollisuuden näkökulmasta heikossa asemassa ja kestää kauan ennen kuin olemme samalla lähtöviivalla osittain ongelmamme ovat myös seurausta jäykästä euroon perustuvasta rahapolitiikasta keskustan europarlamentaarikko paavo väyrynen onkin tehnyt hyvän aloitteen asiaintilan korjaamisesta no kenties voitaisiin sopia tästä ihan vaikka paikallisesti ja jos emme niin sitten kansallisesti toteutettavat rakenteelliset muutokset on otettava tosissaan ja saatettava pikaisesti voimaan sillä tätä työtä vastustamalla viedään leipä suomalaisten suusta ja kuunnellaan kaurapuuron ääressä kaikuja jostain yhdeksänkymmentä luvulta nyt ei pidä lamaantua vaan pitää tehdä työtä suomalaisten hyväksi

arvoisa puhemies

enemmän kuin vuotta aikaisemmin me kaikki tiedämme että mitä pidemmäksi työttömyysjakso muodostuu sitä vaikeampaa ihmisen uudelleen työllistyminen on ongelmaan on puututtava ennen kuin nämä ihmiset putoavat työmarkkinoilta lopullisesti sen lisäksi että nykyisen suhdannetilanteen ja korkean työttömyyden aikana tarvitaan tehokkaita työllistämistoimia jotta työntekijät ja työpaikat voivat kohdata pitkittyneeseen työttömyyteen voi liittyä myös muunlaisia sosiaalisia ongelmia joihin tarvitaan moniammatillista apua ja tukea näihin kaikkiin tarvitaan taas riittävästi resursseja kun hallitus haluaa leikata niin työllisyysmäärärahoista kuin erilaisista kuntouttavista toimista on uhkana että myös pitkäaikaistyöttömyys säilyy korkeana jatkossakin lopulta voi pudota iso joukko työikäisiä ihmisiä työmarkkinoilta samalla sysätään ihmisiä toimeentulotuen asiakkaiksi mikä puolestaan lisää yhteiskunnan kustannuksia pitkällä aikavälillä jälleen kerran lyhyen aikavälin säästötavoitteet lisäävät vain kustannuksia tulevaisuudessa puhumattakaan siitä että pahimmillaan ihmiset syrjäytetään köyhyyteen loppuelämäkseen arvoisa puhemies vaikka huolemme on yhteinen keinot sen ratkaisemiseksi ovat kovin erilaisia pakkolakipaketilla yritetään kampittaa erityisesti rakenteellista työttömyyttä mutta sitä tehtäessä on unohdettu kysyntävajeeseen liittyvän työttömyyden syy seuraus yhteys sekä jo työssä olevien työssäjaksamisen ja työkyvyn ylläpidon merkitys kysyntävajeesta johtuvaa työttömyyttä ei korjata palkkoja alentamalla tai työaikaa väkisin pidentämällä tai sairastamisesta sakottamalla päinvastoin näillä toimilla heikennetään ihmisten työkykyä ja työmotivaatiota mikä ei ole linjassa työurien pidentämisen tavoitteen kanssa hallituksen sairaussakko heikentää pahimmillaan tavoitetta työurien pidentämisestä ja paremmasta työssäjaksamisesta sairaussakko kohdistuisi eniten aloille joilla työntekijät altistuvat tartunnoille esimerkiksi asiakaskontakteissa ja ja joilla sen vuoksi sairastetaan keskimäärin enemmän kuten esimerkiksi opetus ja hoitoalalla työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan lyhyissä sairastumisissa työntekijän omaan ilmoitukseen ja luottamukseen perustuva järjestelmä itse asiassa vähentää sairauspoissaoloja eikä suinkaan lisää niitä tilastokeskuksen mukaan suomalaisista palkansaajista puolestaan jopa prosenttia tekee ylityötä korvauksetta on siis aiheellista kysyä millaiseen ihmiskuvaan nyt suunnitteilla olevat päätökset pohjautuvat tuntuu kuin käyttöön olisi otettu tuhatyhdeksänsataa luvun alun johtamisopit joiden mukaan työntekijöistä tulee rangaistuksin kitkeä laiskuus ja alisuoriutuminen tämä tuntuu loukkaavalta koska suomalaiseen protestanttiseen arvomaailmaan nojautuen olemme yhä edelleen ahkeraa kansaa ja kovia tekemään töitä vaikuttaakin siltä että tavoitellessaan lyhyen tähtäimen säästöjä ja pikaista kilpailukykyloikkaa hallitus kaivaa samalla kuoppaa tulevaisuuden kasvulle työelämälle ja hyvinvoinnille nyt esitellyillä toimilla ainoastaan heikennetään ostovoimaa ja työhyvinvointia sekä kavennetaan ihmisten mahdollisuuksia pysytellä mukana muuttuvassa maailmassa

arvoisa rouva puhemies

aktiivisesti työtä hakevien työttömien työnhakijoiden määrä nousee ensi vuonna kaksituhattakuusitoista

kaikki ne työttömät jotka eivät näy näissä tilastoissa voidaan puhua yli puolta miljoonaa suomalaista koskevasta massatyöttömyydestä etenkin pitkäaikaistyöttömyys on todella rajussa kasvussa eikä tälle kasvulle ole näkyvissä hidastumista työmarkkinaennusteessa todetaan että kaikki mittarit siis kaikki mittarit kertovat työttömyyden pitkittyneen ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelma pahentuu kaiken aikaa työttömyysaste nousee tänä vuonna yhdeksään pilkku viiteen prosenttiin ja

arvoisa rouva puhemies edellä sanotun perusteella

ja koulutus jokainen meistä tässä salissa tietää sen että yritysten kannattavuus ja kyky työllistää ja investoida riippuu siitä että ihmiset varaa ostaa yritysten tuotteita ja palveluita ihmisten ostovoima muodostaa yritysten elämänvirran jota myös talouden kokonaiskysynnäksi kutsutaan kotimarkkinakysyntä on pitänyt suomen pään pinnalla läpi taantuman tilanteessa jossa ulkomaan sektori ei kannattele suomea ja yksityinen sektori on vakavassa investointilamassa sekä suuressa velkaongelmassa kun kyseessä on sekä suhdanteisiin että rakenteisiin liittyvä talouskriisi tarvitaan sekä suhdannepoliittisia että rakennepoliittisia toimia suhdannetoimet ovat kuin auton polttoaine joka mahdollistaa sen että auto pääsee paikasta a paikkaan talouden rakenteiden uudistaminen mutta jos polttoaine loppuu kesken yhteisen matkan emme pääse perille nyt hallitus lähtee liikkeelle puolityhjällä tankilla ja toivoo että polttoaine riittää perille saakka ja mitä tulee työllisyyttä tukeviin rakenneuudistuksiin päämäärän tulee olla se että sosiaaliturva tekee työn vastaanottamisesta itsensä työllistämisestä ja itsensä kehittämisestä aina kannattavan hallituksen aikomukset toteuttaa perustulokokeilu tukevat tätä ajatusta mutta hallituksen esitys itsetyöllistäjien toimeentulon edellytysten heikentämisestä ja freelancereiden jättäminen koko työttömyysturvan ulkopuolelle on kammottava taka askel tässä tavoitteessa sen sijaan että heikennetään pätkätyöläisten asemaa tulisi esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen kautta mahdollistaa samanaikainen yrittäjyys tätä päivää toivon että hallitus elää tässä päivässä ja tunnistaa sen että pätkä ja keikkatyöt eivät ole tulevaisuuden ennustuksia vaan ihmisten arkipäivää politiikan on vastattava työn murrokseen arvoisa rouva puhemies kaikki tässä salissa tietävät sen että automatisaatio ja digitalisaatio haastavat kaiken rutiininomaisen työn ja moni vanha ammatti tulee muotoaan tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa vrn päätös lakkauttaa kaksi kolmasosaa lipunmyyntipisteistä koska suurin osa asiakkaista ostaa lippunsa lippupisteen sijaan verkosta emme voi estää muutosta mutta mitä me voimme tehdä meidän täytyy mukautua muutokseen kun työmarkkinat ovat valtavassa murroksessa koulutuksen ja osaamisen merkitys ja tärkeys korostuvat entisestään työmarkkinoiden kohtaanto ongelmat tulevat jatkossa vain kärjistymään kun vapaana olevan työvoiman osaamistaso ei riitä vapaana olevien työpaikkojen osaamisvaatimuksiin voi perustellusti sanoa että koulutuspolitiikka on tulevaisuudessa entistäkin kovempaa työllisyyspolitiikan ydintä etenkin kun työttömyys pitkittyy ammattitaito vanhentuu ja työhön palaaminen vaikeutuu kun ihminen irtisanotaan ei riitä että hän pitää huolta työkyvystään osaamistasoa on pystyttävä myös päivittämään kysyntää vastaavaksi ihmisen ohella myös yhteiskunnan tulee tukea tätä jatkuvaa oppimista etuisuusjärjestelmän ja työvoimapalveluiden osalta en tahdo olla tulevaisuudessa se ihminen joka täällä sanoo täysistuntosalissa että minähän varoitin tätä hallitusta leikkaamasta koulutuksesta ja nyt näemme näiden leikkausten vaikutukset siksi vetoan edelleen pääministeri sipilään valtiovarainministeri stubbiin ja ulkoministeri soiniin perukaa koulutusleikkaukset ja tarttukaa vaikkapa osaan vihreiden osaan demareitten osaan vaihtoehtobudjettien esityksistä ja estäkää tämä historiallinen virhe

arvoisa rouva puhemies

valtiontalous on miinuksella voi sanoa että jotain pitäisi tehdä millä millä tästä suosta noustaan ylöspäin vielä kun huomioidaan se kun on työllisyysvälikysymys että meidän työllistämisen kustannuksethan ovat sitä luokkaa mitä me otamme velkaa ulkomailta tällä hetkellä työllistymisen kulut taitavat olla noin viisi pilkku viisi miljardia ja otetaan työttömyyden kustannukset oikein tässä tilanteessa hallitus on esittänyt tämän oman oman esityksensä näistä kärkihankkeista ja olen vähän ehkä eri mieltä kuin edellinen puhuja että siellä kärkihankkeissa on kyllä aivan hyviä sisältöjä äsken ehkä syytettiin siitä että edellinen hallitus ei tehnyt x määrää työpaikkoja mutta eihän tämäkään hallitus niitä työpaikkoja x määrää tee vaan työpaikkaa pitää tulla kannattaviin yrityksiin se on kaiken tausta millä tavalla me teemme yrityksille sellaisen toimintaympäristön ja toimintakyvyn että pystytään investoimaan tässä tilanteessa suomeen tekemään uusia työpaikkoja saadaan kannattavaksi suomen bktn kasvu kuten tuossa todettiin jo aikaisemminkin on euroopan heikoin tällä hetkellä kreikankin alapuolella ja meidän kilpailukykymme on viisitoista viiva kaksikymmentä prosenttia heikompi suhteessa näihin meidän kilpailijamaihimme saksaan ja ruotsiin jotain pitäisi tehdä ja hallitus on esittänyt ensimmäistä pakettia järjestöille työnantaja työntekijäjärjestöille lähdetään neuvottelemaan tehdään yhteiskuntasopimus tai kuka sen mitenkin haluaa nimittää olen samaa mieltä että tulisi sopia ja saada se sinne pohjaan ja sitä kautta voitaisiin ottaa tämä kilpailukykylakipaketti pois olen samaa mieltä opposition kanssa siitä mutta onkos oppositio sitten sitä mieltä että ensin sovittaisiin ja sitten pakkolait otettaisiin pois vai missä järjestyksessä tässä on menty jäi pikkuisen tuossa epäselväksi haluaako oppositio olla vahvasti tämän yhteiskuntasopimuksen takana siihen varmaan saamme vastauksen vielä jossakin vaiheessa yritysympäristön kehittäminen toimintakyvyn luominen myös kilpailukyky palkka asioissa ja muissa ja myös paikallinen sopiminen ovat varmaan niitä tekijöitä millä me sopimalla ja myös sitten lainsäädäntötekijöillä viemme eteenpäin mutta itse tähän työttömyysongelmaan minä olen sitä mieltä että meillä ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen esimerkiksi meillä pirkanmaalla nuorten miesten työttömyysprosentti taisi hivahtaa tässä neljäänkymmeneenkahteen prosenttiin nuorten naisten taisi olla kaksikymmentäkolme

millä me saamme uusia harjoittelupaikkoja ja miten nuoret saadaan töihin ovat yksi tärkeä tekijä täytyy kiittää edellistä hallitusta että hyvä yritys oli tämä nuorisotakuujärjestelmä ja sitä tulee tavalla ja toisella viedä eteenpäin ja panostaa nuorten nuorten osaamisen tasoon mutta yhtä lailla työpaikkojen saamiseen

myös pitkäaikaistyöttömien työllistämisvastuuta mutta samalla sinne pitäisi siirtää resursseja millä millä siellä toimitaan myös täytyy huomioida että joku ja useampi kunta on ottanut oman setelin jo noin kolmesataa euroa tai joku sata euroa siihen että yritys työllistää nuoria tai pitkäaikaistyöttömiä näen että tässä on monta tekijää ja myös se että on tämä muutos te toimistojen osalta koska siellä ovat olleet kunnat mukana oppilaitokset ja te toimistot vahvasti yhdessä ja näen että tämän toimintamallin tulisi käynnistyä nopeammin kuten tuossa hallitusohjelmassa oli jo kerrottu lyhyesti vielä suomeen perustettiin viimeisenkin kymmenen vuoden aikana noin työpaikkaa ja ne tulivat pk sektorin yrityksiin niin että tässä meidän täytyy huomioida myös pienet yritykset ja keskisuuret yritykset

arvoisa puhemies

ja nuorisotyöttömyys varsinkin näyttävät todella

kasvua ja työllistämisen ongelmakohtia hallitus ei ole vielä vuodessa välikysymyksessä sanotaan lainsäädäntö edellyttää jokaiselta työttömältä aktiivista työnhakua ja lukuisia muita velvoitteita ja niiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ovat ahkerassa käytössä niillä on vuosikymmenessä onnistuttu tuplaamaan tulottomien kotitalouksien määrä ja ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria joiden kohdalla järjestelmä on tiukin te siis myönnätte että vuosikymmenessä on tuplattu tulottomien kotitalouksien määrä ja ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria miksi te hyvät opposition edustajat olette toimineet vallassa ollessanne niin että on tultu tähän mihinkä on tultu ja myös olette yllättyneitä siitä että hallitus leikkaa nuorisotakuusta se ei ole valitettavasti kovin hyvin toiminut varsinkaan vammaisten osalta eikä myöskään vaikeassa elämäntilanteessa nuorten auttaminen ei ole saanut sitä apua mihinkä se on tarkoitettu mutta aina hyvääkin siinä on ollut työvoimahallinnon uudistus on tarpeen meillä on moniportainen sekava ja suuri itseään varten olemassa oleva kallis organisaatio joka ei toimi moni on varmaan kuullut sanottavan että ei sieltä työvoimatoimistosta mitään töitä saa te toimiston pääasiallinen tehtävä tulisi olla työn välittäminen sen pitäisi huolehtia siitä että työ ja tekijä kohtaavat toisensa siihen hallituksen uudistus tähtääkin ei voida toimia niin että luodaan keinotekoisia työpaikkoja julkiselle puolelle vaan pitää oikeasti olla yrittäjyyttä ja vientiä julkisin varoin ei pitää yllä sellaista kuplaa se ei ole kestävää eikä kauaskantoista eikä meillä ole siihen varaa nythän hallitus tosin satsaa noin kuusisataa miljoonaa infraan täällä sdpn edustaja puhui esimerkiksi homekouluista niiden korjaaminenkin ehkä saattaisi olla hyvä tässä tilanteessa nämä vero ja ilmastopoliittiset päätökset ovat olleet kohtuuton taakka suomalaiselle teollisuudelle ja viennille ja se näkyy osin myös työttömyysluvuissa vaikka elinkeinorakenteen muutoksen suunta onkin se että työpaikkoja siirtyy tuotannosta palveluihin on teollisuus ja vienti silti talouden selkäranka suomen keskeisin vientisektori eli teollisuuden tuotanto on jäänyt tänä vuonna viimevuotista pienemmäksi ja ja jopa alemmaksi kuin finanssikriisin pahimpaan aikaan tuotanto oli tammi toukokuussa peräti alemmalla tasolla kuin vastaavaan aikaan kaksituhattakahdeksan eilinen uutinen nanson tilanteesta koskettaa nokialaisia ja meitä pirkanmaalaisia jatkossa ehkä myös torniota kun lähes satavuotias suomalainen perheyritys rakentaa hankintaketjun viroon ja yksioikoisesti

kaivattuja työpaikkoja arvoisa puhemies kun en saanut debatissa puheenvuoroa niin kysyisin tästä että kun maassa on yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia alle kymmenen kymmenen hengen yrittäjiä yli kaksisataatuhatta ja täällä tavallansa syyllistettiin myös heitä että he osinkoja jakavat tavallisella tämän päivän on vastuuta miten saadaan työtä työntekijöille eivät he kerkiä pitämään vapaapäiviä eivätkä pitkiä viikonloppuja ja mikä siinä on pahasta että jos yrittäjät sitten muutaman tonnin jakavat osinkoja jos he jotain voittoa

menevän osan eli tämän kaksi tuntia vai pystyvätkö tämän päivän työlliset sitten olemaan tällä kuudella tunnilla töissä tässä muutamia asioita

arvoisa rouva puhemies opposition välikysymys käsittelee työllisyyttä sillä hallitus ei ole toiminut työllisyyden parantamiseksi elinkeino ja työvoimakeskusten työllistämismäärärahat loppuivat kesken alkukesällä uudellamaalla ely keskuksesta ei saanut starttirahoja yrityksille kesästä pitkälle syksyyn ja mikä häpeällisintä vammaisten osalta työllistymistukien jako lopetettiin ensimmäisenä kun viimeisiä vähiä varoja priorisoitiin syksyn vähäinen lisätalousarvio työllisyyden hoitoon kattoi vain murto osan koko maan tarpeista työllistymistä on hoidettu pienemmällä liekillä kuin kasvanut työttömyys edellyttää esimerkiksi espoossa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut viisikymmentä prosenttia vuodessa pienyrittäjyyden edellytysten parantaminen on olennaista työllisyyden kannalta tehdään pienyrittäjän velvoitteita ja byrokratiaa karsivia uudistuksia madalletaan riskiä työllistää koeaika pienyrityksissä tulee nostaa puoleen vuoteen ja tarvitaan tukea yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaukseen

lopuksi arvoisa puhemies työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on paras lääke silppuuntuneeseen työelämään perustulo kannustaa yrittämään ja tekee kaiken työnteon kannattavaksi otetaan perustulo käyttöön pikimmiten

edustaja yanar sitten

arvoisa puhemies on muistettava kuinka vakavan ongelman äärellä me nyt erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on tragedia yksilölle ja se on tragedia myös perheille yhteisöille ja koko yhteiskunnalle se on myös valtava kansantaloudellinen ongelma jos työllisyys olisi kunnossa korjaisi se myös julkisen talouden ongelmat hyvin pitkälti työttömyys on suomen suurin ongelma rehellisyyden nimissä on tietenkin todettava ettei tämänhetkinen työttömyystilanne ole nykyisen hallituksen vika mutta nyt arvioidaan niitä toimia ja sitä toimintaa ja sitä politiikkalinjaa jolla nykyinen hallitus tähän äärimmäisen vakavaan ongelmaan aikoo puuttua ja valitettavasti täytyy sanoa että hallituksen työllisyyspolitiikka ei minua ainakaan vakuuta tavoite yli sadastatuhannesta uudesta työpaikasta nojaa paljolti pakkolakien kautta työehtojen ja palkkojen heikennysten avulla ehkä saataviin työllisyyshyötyihin on kuitenkin kyseenalaista saadaanko näitä luvattuja ja arvioituja työpaikkoja tämä johtuu ennen kaikkea kotimaisen kysynnän samanaikaisesta leikkaantumisesta joka vaikuttaa negatiivisesti erityisesti kaupan alalla ja pieniin kotimarkkinayrityksiin ja syö työpaikkoja siellä myös olla että pakkolakipaketin työllisyysvaikutukset painuvat kokonaan pakkaselle kun pakkolakipaketti oli iso taustasyy sille ettei laajaa työmarkkinasopimusta saatu aikaiseksi pakkolakipaketti ja laajan maltillisen työmarkkinasovun kaatuminen voivat aiheuttaa levottomuutta työmarkkinoilla ja pakkolakien kompensoimista liittokierroksilla on myös kyseenalaista sijoittavatko yritykset näiden pakkolakitoimenpiteiden seurauksena mahdollisesti säästämänsä palkkarahat investointeihin ja työllisyyteen vai valuuko raha osinkoihin viime viikolla oli surkea uutinen että niin sanottu yhteiskuntasopimus kaatui ja toivon vilpittömästi että eri tahoilla olisi valmiutta ja nöyryyttä vielä palata neuvottelupöytiin ja etsiä tasapuolista ratkaisua

talouskasvua työllisyyttä ja menestystä aktiivisesta työllisyyspolitiikasta leikkaaminen on korkean ja pitkittyneen työttömyyden olosuhteissa kallista palkkatukimäärärahojen ja starttirahojen leikkaaminen pitkittää työttömyysjaksoja ja uusia yrityksiä jää syntymättä palkkatuen avulla työttömyyden pitkittymistä on voitu ehkäistä on voitu estää ihmistä syrjäytymästä työmarkkinoilta ja on voitu tuoda ihmisille tarpeellista työkokemusta ja väyliä työmarkkinoille on myös saatu työllistettyä ihmisiä tekemään tarpeellista ja arvokasta työtä kunnon palkalla mehän tiedämme että tekemätöntä työtä tässä maassa on esimerkiksi yhdistyskentällä moni työ jää nyt tekemättä ilman palkkatukea palkkatukiin pitäisi näissä oloissa panostaa eikä leikata se ei tietenkään yksinään ratkaise mitään mutta on yksi tärkeä työkalu pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä ja nimenomaan pitkäaikaistyöttömyys on se isoin ja se vaikein ja se olennaisin ongelma ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme jotta pitkäaikaistyöttömyys ei lisääntyisi ja siten muodostuisi isoksi rakenteelliseksi ongelmaksi niin kuin kävi yhdeksänkymmentä luvun laman aikana

pitkäksi aikaa eteenpäin on erittäin lyhytnäköistä leikata pitkän aikavälin kasvutuotantoa ja työllisyyspotentiaalia ja olen hyvin huolissani tekesiin suuntautuvista sadanviidenkymmenen miljoonan euron leikkauksista se tarkoittaa vähemmän innovaatioita vähemmän uusia tuotteita vähemmän uusia työpaikkoja

systeemi jos uudistukset tehdään hyvin mutta kuitenkin valitettavasti hallituksen työllisyyspolitiikan kokonaiskuva on karu

arvoisa rouva puhemies oikaisen tähän alkuun yhden väitteen täällä edustaja myllykoski syytti nykyistä hallitusta biotaloustutkimusta tekevän luonnonvarakeskuksen leikkauksista kyllä nämä leikkaukset arvoisa edustaja myllykoski vaikka ette ole paikalla ovat edellisen hallituksen peruja olisi aika kiva kun muistettaisiin asiat niin kuin ne käytännössä ovat sitä nyt toteutetaan eikä tämä hallitus ole tällä sektorilla vielä tehnyt yhtään mitään

ja kannattavaa ja siihen hallitusohjelma tähtää jotta me saamme suomen talouden kasvu uralle se on ainoa keino millä suomi tästä pääsee uuteen nousuun ja voi turvata hyvinvointiyhteiskunnan jonka olemme rakentaneet sitä toki pitää uudistaa mutta ehtona on että me saamme talouden kasvu uralle mehän olemme viennistä erittäin merkittävästi riippuvainen maa kahdeksan miljardia euroa vuodessa me vientituloja siis joka vuosi viimeisten kuuden viiva seitsemän vuoden aikana kun se kerrotaan niin se on yli viisikymmentä miljardia menetettyjä vientituloja välikysyjiltä on on nyt pakko kysyä miksi te ette tehneet mitään tälle maamme kustannuskilpailukyvyttömyydelle joka on nimenomaan sen viennin huonon vedon yksi tärkein syy hallituksessa ollessanne teillä on myöskin osavastuu tästä koska tämä ongelma ei ole juuri nyt tullut vaan se on todella vuosien kuuden viimeisen vuoden aikana kehittynyt ja joka vuosi sama määrä on menetetty tuloja hallitus yrittää parhaansa ja yrittää edelleenkin saada yhteiskuntasopimusta aikaan toivon mukaan siihen työmarkkinajärjestöt tarttuvat nimittäin työmarkkinajärjestöjen jäsentenkin etu olisi sopia näistä asioista koska koska kilpailukykypaketti johon hallitus on sitten pakotettu menemään tietää huomattavasti toisenlaisia toimenpiteitä siitä syystä että hallituksen keinovalikoima on suppeampi kuin työmarkkinapöydässä sovittavat keinot tämä kannattaisi työmarkkinajärjestöjen jäsenten pitää mielessä ja lisätä paineita omiin järjestöihinsä siitä että nyt pitää sopimus tehdä ja ja asiat kyetä sopimaan

ja ensi vuoden ennuste on satakolmekymmentätuhatta enää pitkäaikaistyöttömyys ei ole vain ikääntyneiden ja vähemmän koulutettujen ihmisten ongelma vaan se on laajentunut laajentunut kaikkiin väestöryhmiin työmarkkinoilla on samaan aikaan kasvava vakava kohtaanto ongelma eli meillä on kymmeniätuhansia työpaikkoja mutta meillä ei olekaan niihin työnhakijoita tämä ongelma tarvitsee ratkaisun ja sen on pitkälti koulutuksen ja osaamisen keinoin tapahduttava työmarkkinauudistus lisäsi kuntien rahoitusvastuuta työttömien perusturvasta mutta kunnilta puuttuu keinoja huolehtia tästä vastuusta tämän vuoden ennustettu arvio on neljäsataakaksikymmentä miljoonaa euroa joka kunnilla on tätä rahoitusvastuuta työttömien perusturvasta ja se on kasvussa koko ajan johtuen työttömyyden kasvusta kun kunnat vastaavat samaan aikaan sekä ihmisten hyvinvoinnista alueensa elinvoimasta olisi hyvin luontevaa että kunnille annettaisiin enemmän työkaluja ja ja mahdollisuuksia työttömien aktivoimiseksi ja tämä on asia joka varmasti tiedänkin työ ja elinkeinoministeriössä on työn alla työttömyyden kokonaiskustannukset on hurja luku viisi pilkku viisi miljardia euroa ovat työttömyysturvan menot kun otetaan mukaan myöskin asumistuen ja toimeentulotuen menot ja saamatta jää verotuloja kolme pilkku kaksi miljardia euroa eli kahdeksan pilkku kahdeksan miljardia euroa on vähintään tämä pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta se on sellainen luku joka pakottaa miettimään että keinoja tarvitaan mutta ennen kaikkea me me tarvitsemme kilpailukyvyn parantamista työn tekemisen ja yrittämisen edellytysten parantamista koska vain sitä kautta suomi kestävällä tavalla nousee

arvoisa rouva puhemies

että syitä on muitakin opposition käyttäytyminen on ollut perin aggressiivista on ammuttu hehtaaripyssyllä kaikkea liikkuvaa esitetty voimakkaita syytteitä puhuttu kuten tänäänkin salaliitoista ja siitä että hallitus niin tietoisesti kuin ohjelmallisestikin olisi kiusaamassa kansalaisia väistämättä mieleen edustuksellisen demokratian varhaiset oppivuodet kunnanvaltuustot ensimmäisen tasavallan aikana maailmansotien välisenä aikana toki paljon tästä kaikesta kuuluu parlamentaarisen demokratian olemukseen ja voidaan leikkiä pelata kontrafaktuaaleilla jossitella jos sosialidemokraatit vaikkapa olisivat nyt hallituksessa niin kuinka kiihkeästi sosialidemokraatit nyt

elimellinen osa parlamentaarista demokratiaa mutta perustellusti voidaan kuitenkin puhua myös demokratian kriisistä ei vain suomessa vaan laajemminkin demokratian kriisistä ja yhtäältä myös siitä neuvottomuudesta

äärellä koko ihmiskunta on tällä hetkellä suurien vaikeiden kysymysten äärellä joihin toki ei voi löytää yksinkertaisia helppoja ja yksiselitteisiä vastauksia on aivan oikein että suurten kysymysten äärellä jotka pitää uskaltaa kohdata rohkeasti tietäen niiden monimutkaisuuden peräänkuulutetaan rakentavaa henkeä vastakkainasettelun sijaan emme tarvitse yhteisymmärryksen henkeä vain tässä talossa tässä salissa tai kolmikannassa etujärjestöjen kesken ja niin edelleen vaan laajemminkin valmiutta kuunnella toinen toisiamme ymmärtää ja oppia toinen toisiltamme tähän laajennettuun piiriin tarvitsisimme niin kulttuurin ja tiede elämän kuin kansalaismielipiteen laajempaa arvostusta ja kuuntelua me olemme todellakin vakavien kysymysten äärellä tänä päivänä kun olemme tässä tilanteessa juuri nyt suomalaisessa poliittisessa todellisuudessa tänään niin me olemme sen budjetin alla jota on valmisteltu viime vuonna sosialidemokraattisen valtiovarainministerin johdolla se on kuitenkin sitä reaalipolitiikkaa reaalipolitiikka meidän pitää muistaa niin kuin myös ihmiskunnan suuret kysymykset

arvoisa rouva puhemies me suomalaiset olemme omalla työllämme rakentaneet sivistyneen ja vauraan yhteiskunnan

kuitenkaan ole kasvaneet vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisin jälkeen ylhäältä alas toimiva käskytysketju on kasvattanut julkishallinnon ja ja työmarkkinajärjestöt niin pulleiksi että samaan tilaan ei enää työtä tekevä suomalainen mahdu nyt hallitus tavoittelee sitä että työllistyneiden suomalaisten määrä kasvaisi sadallatuhannella ja työllisyysaste nousisi seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin työllisyyspolitiikan oikea vasemmiston sdpn ja vihreiden edustajat kritisoivat hallitusta siitä

jo on aikakin työttömyyttä on pitkään lääkitty työttömyyskorvauksilla vaikka se paranee vain työllä en käsitä miksi opposition edustajat ovat huolissaan hallituksen kyvystä hallita suomen työllisyystilannetta paavo arhinmäki ynnä muut itse toteavat välikysymyksessään että tavanomaisten ensiaputoimien sijaan hallitus on tehnyt useita avauksia arvoisa rouva puhemies ensiaputoimia on jatkettu jo liian kauan elvytys pelastaa ihmishenkiä mutta uusia työpaikkoja se ei kyllä luo velaksi eläminen loppuu kun nyt helpotetaan yrittäjien mahdollisuutta palkata työntekijöitä ja annetaan mahdollisuus paikallisesti sopia työsuhteiden ehdoista kuten palkasta ja työajasta jokainen yritys on erilainen ei voi olla enää niin että kaikille määrätään yhden koon sukkahousut ylhäältäpäin jokainen yrittäjä haluaa pitää huolta työntekijöistään joskus pitää karsia kuluja joskus yrityksellä menee huonosti kun yrityksellä menee hyvin haluaa yrittäjä palkita työntekijöitään ja pitää huolta työntekijöistään mielestäni työntekijöiden pitää olla mukana päättävissä päättävissä elimissä yrittäjät ovat jo pitkään halunneet lisätä työllisyyttä ja yrittäjät ovat ainoat jotka yhdessä työntekijöiden kanssa voivat lisätä työllisyyttä valta siis siirtyy työnantajille työnantajille ja työntekijöille jotka kyllä itse parhaiten tietävät miten työtä tehdään niin että se on tuottoisaa paikallinen sopimus tuo työpaikalle tuottavuutta joustoa ja tehokkuutta se synnyttää lisää työtä joka pärjää myös kansainvälisessä kilpailussa hallitus on omaa julkisuuskuvaansa säästämättä tehnyt työllisyyttä ja suomen kilpailukykyä lisääviä toimia sitä työtä joka olisi ollut tarpeen tehdä jo kahden edellisen hallituksen aikana kun te hyvät vasemmiston sdpn ja vihreiden edustajat istuitte siellä

arvoisa puhemies hallituksen aivan keskeisenä tavoitteena on rakenteellisen työttömyyden poistaminen vaikean taloustilanteen vuoksi tämä vie aikaa ja vaatii useita raskailta ja ja epäreiluiltakin vaikuttavia toimenpiteitä suppeat uudistukset ja pinnalliset aloitteet eivät vain enää riitä alentamaan työttömyyttä keskeinen väline työttömyyden vähentämisessä on yhteiskuntasopimus yhteiskuntasopimusta kannatetaan laajalti koko maassa kannatus on laajaa myös ammattiyhdistyksen piirissä jopa aktn omat jäsenet ovat sitä kannattaneet siksi on suuri vahinko ettei sopimusta ole ainakaan tähän mennessä syntynyt käytännössä muutama henkilö pitää koko maata kestämättömässä tilanteessa jotakin positiivistakin tapahtuu työllisyysmarkkinoilla tämä on hyvä pitää mielessä esimerkiksi omasta maakunnastani vakka suomesta on kuulunut viime aikoina positiivisia uutisia talouskasvusta ja työllisyyden kasvusta suurta vahinkoa aiheuttaisi kuitenkin se jos pienetkin talouskasvun versot tuhotaan sopimuksen teon jahkailemisella tai jos lakkoaalto tulisi se olisi lopullinen niitti eniten tästä tilanteesta kärsivät työntekijät ja etenkin työtä etsivät sopimisen epäonnistuttua hallitus on suunnittelemassa kilpailukykypakettia hallitus ei halua olla epäreilu duunaria kohtaan vaan vain parantaa työllisyysnäkymiä koko kansalle edelleen on kuitenkin aikaa sopia ja välttyä lainsäädäntötoimilta yhteiskuntasopimus olisi kaikkien osalta järkevin ratkaisu arvoisa puhemies yhteiskuntasopimuksen epäonnistuminen on myös korostanut sitä seikkaa että kolmikantasopimus on vanhentunut tapa sopia euroajan suomessa se ei ole oikein koskaan toiminutkaan hallitus kaavailee tilalle paikallista joka on niin työnantajien kuin työntekijöidenkin etu ja kuten eilen uutisista kuulimme paikallista sopimista valmistellaan hallituksen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kanssa kyseessä tulee olemaan nimenomaan sopiminen työnantajan ja palkansaajien kesken ei työnantajan sanelu perussuomalaiset pysyvät vakaasti myös duunarin puolella duunarin toiveita kuunnellaan paikallisessa sopimisessa tarkkaan mutta yhtä selvää on että yrityksen pitää kannattaa tappiollista ei voi olla koulutuksen ja sen uudistamisen merkitys työmarkkinoille korostuu hallituksen kärkihankkeissa aikaisemmin olemme joutuneet toteamaan että maamme korkea koulutustaso ei ole heijastunut uusien innovaatioiden syntymiseen ja työllisyyden kasvuun tämän vuoksi onkin hyvä huomata että hallitus tähtää kärkihankkeillaan edistämään korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä jotta innovaatioiden kaupallistaminen tehostuisi tavoite on hyvä ja se saattaa onnistuessaan lisätä merkittävästikin työllisyyttä ja vientiä opposition on hyvä muistaa että hallituksen työ työllisyyden nostamiseksi on alussa välikysymyksen aihe on supertärkeä työllisyyspolitiikka välikysymyksessä keskitytään kuitenkin liian pieniin yksityiskohtiin ja ja epäkohtiin ja se on lisäksi tehty hyvin varhain ajatellen hallituksen toimenpideohjelmaa kyse on isosta ja aikaa vievästä uudistuksesta kiitos

arvoisa rouva puhemies

on käymässä päinvastoin hallituksen toimenpiteet koostuvat pääasiassa joukosta summittaisia ja kiireessä tehtyjä säästöjä joiden vaikutuksista kellään ei ole tietoa sekä pakkolakipaketista jolla on tarkoitus laskea palkkoja ja työnantajien kustannuksia

se leikkaa rajusti koulutusta ja tutkimusta eli tulevaisuuden osaamista näin syödään mahdollisuuksia niin suomalaisten kuin koko suomen menestykseltä tulevaisuudessa erityisen suuri huolenaihe on nuorten työttömyys mitä pitempään tilanne säilyy huonona sitä enemmän työmarkkinoille tulee nuoria jotka eivät pääse työn syrjään kiinni juuri siinä vaiheessa kun pitäisi saada tulevaisuuden työuran kannalta arvokkainta työkokemusta yhteiskunnalla ei ole tarjota näille nuorille paikkaa tai keinoa kiinnittyä työelämään viime vaalikaudella lanseerattu nuorisotakuu on saanut paljon kritiikkiä osakseen siksi että myös nuorten työttömyys on kasvanut sellaista taikatemppua ei tosiaan ole keksitty

jolla nuoret voitaisiin eristää suomea ja koko eurooppaa koskevilta talouskriisin vaikutuksilta kuitenkin nuorisotakuun ansiota on että nuorten työttömyysjaksot on pystytty pitämään kohtuullisen lyhyinä suomessa on nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä vähiten kaikista eu maista mikä tärkeintä nuorisotakuulla on voitu ehkäistä nuorten syrjäytymistä heille on pystytty tarjoamaan erilaisia työ koulutus ja harjoittelupaikkoja joiden avulla he ovat pysyneet yhteiskunnan eri toiminnoissa mukana saaneet ehkä myös aikaa rakentaa tulevaisuuttaan eteenpäin on hallitukselta vastuuton ratkaisu vetää tässä tilanteessa nuorisotakuun rahoitus lähes kokonaan pois nuorisotakuun ohella hallitus on vetämässä pohjaa pois myös etsivältä nuorityöltä etsivällä nuorisotyöllä tavoitettiin viime vuonna lähes kaksikymmentäviisituhatta nuorta kysehän on sellaisista nuorista jotka ovat pudonneet kokonaan työvoiman ja koulutuksen ulkopuolelle näiden nuorten saaminen takaisin tuen ja palveluiden piiriin on inhimillisesti todella tärkeää ja se vähentää myös yhteiskunnan kuluja rahoituksen vähentäminen tulee heikentämään etsivän nuorisotyön kattavuutta ja toimintamahdollisuuksia suomessa arvoisa puhemies sosialidemokraatit ovat vaihtoehtobudjetissaan esittäneet kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan euron palauttamista nuorisotakuun jatkamiseen sekä kolmen miljoonan euron panostusta etsivään työhön lisäksi sdp esittää useita keinoja työllisyyden parantamiseksi ja viennin edistämiseksi ilman että ajettaisiin ahtaalle sdp on muun muassa ehdottanut että passiivinen työttömyysetuus muutettaisiin aktiiviseksi työllistämisseteliksi työllistämisseteli olisi noin seitsemänsadan euron suuruinen ja se kestäisi enintään kolmesataa päivää seteli aktivoisi työttömiä työnhakuun ja samalla pienentäisi työnantajan

huonosta sisäilmasta aiheutuvien sairauksien kustannuksia yhtä lailla kannustaisimme investoimaan liikennehankkeisiin ja asuntorakentamiseen sosialidemokraattien yrittäjäpaketista ehdotetaan puolestaan kokeilua jossa yksinyrittäjiä kannustettaisiin työntekijän palkkaamiseen erityisellä työllistämisvähennyksellä arvoisa puhemies on huolestuttavaa että hallitus mieluummin hirttäytyy pakkolakeihin kuin pyrkii kehittämään edellä mainitun kaltaisia uudistuksia työllisyystilanteen parantamiseksi pakkolait ovat vasta olleet lausuntokierroksella mutta ne ovat jo nyt saaneet paljon vahinkoa aikaan ne vauhdittavat työmarkkinaosapuolten neuvottelujen kariutumista ja heikentävät osapuolten luottamusta tavalla jota on vaikea korjata

arvoisa puhemies keväällä kaksituhattayksitoista uutisoitiin siitä kuinka kreikan kymmenen vuotisen lainan korko

huonosti hoitavia valtioita välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja vasemmistoliiton puheenjohtaja paavo arhinmäki antoi heinäkuussa kaksituhattaviisitoista vastalauseen hallituksen hyväksyttyyn toimintalinjaan kreikan tukineuvotteluissa koska piti sitä liian rajuna suomen realiteetit tiedostava ja ratkaisukykyinen hallitus pyrkii välttämään kreikan kohtalon ja pitämään maamme velkamäärän kurissa hyvä puhemies suomea ei ole mahdollista pelastaa onnettomasta talouskurimuksesta ilman kipua tämä luonnollisesti näkyy myös niinä huomioina jotka vasemmisto oppositio on tehnyt suomen nykyisestä taloustilanteesta hallituksen tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta ei olekaan saavutettavissa lyhyellä aikavälillä niin pahaa jälkeä aikaisemmat hallitukset joihin ovat osallistuneet myös vihreät ja vasemmistoliitto saivat aikaan myönteiseen muutokseen tarvitaankin pitkäjänteistä työtä vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata myös työpaikkojen syntyminen isänmaahan hallituksen tavoite onkin turvata suomen houkuttelevuus investointikohteena sillä jollemme saa käännettyä kehitystä kohtalomme on kuin kreikalla jonka työttömyysaste tämän vuoden elokuussa noin kaksikymmentäviisi prosenttia välikysymyspuheenvuorossaan edustaja arhinmäki totesi että sähkölasku on maksettava ruoka on ostettava no näinhän se tietysti on mutta on myös syytä peilata hieman mitä edustaja arhinmäki teki itse edellisessä hallituksessa edellinen hallitushan nosti yleistä arvonlisäveroa prosentin verran ruoan arvonlisäveroa prosentin verran ja lääkkeiden sekä lehtien arvonlisäveroa prosentin verran samoin energiaveroa korotettiin vuonna kaksituhattayksitoista kun kataisen silloinen hallitus aloitti julkilausuttuna tavoitteena oli velkaantumisen lopettaminen tulevalla hallituskaudella keskeinen tavoite mutta valtiovarainministerien urpilainen ja rinne aikana valtionvelka kasvoi seitsemästäkymmenestäyhdeksästä miljardista yhdeksäänkymmeneenviiteen miljardiin poliittinen muisti on toki usein lyhyt mutta vasemmisto oppositiolla se tuntuu harvinaisen lyhyt

arvoisa puhemies puheenjohtaja arhinmäki totesi lisäksi heinäkuussa ilmoittaessaan hallituksen kreikka tukea koskevaan toimintalinjaan liittyvästä vastaesityksestään että kreikalla ei ole mahdollisuutta pienentää työttömyyttään eikä mahdollisuutta saada talouskasvua aikaan arvoisa edustaja arhinmäki edessäsi ovat kaikki euroalueen rahapolitiikan vaikutusten ihanuudet saman euroalueen jonka jäsenyyteen edustaja ville niinistö tai edustaja ovat sitoutuneet nuorisotakuun sosiaaliturvan ja muiden alojen säästötoimien vaihtoehtona olisikin euroero joka palauttaisi suomen rahapoliittisen itsenäisyyden ja siihen liittyvät talouden tervehdyttämiskeinot kansan uutisten haastatteleman taloustieteilijä bill mitchellin mukaan oma valuutta hoitaa kilpailukyvyn ongelmat kurssimuutoksilla tarpeen mukaan suomi on euroalueen jäsenenä valinnut sisäisen devalvaation tien mikä johtuu taloutemme sopeutustarpeista euroalueen kilpailukykyvaatimuksiin se tie on mutkainen raskas mutta hallitus ajaa sitä päättäväisesti maamme tulevaisuuden hyväksi ja siten myös työllisyystilanteen parantamiseksi luulisi myös vasemmisto oppositiolle kelpaavan muun muassa päätös toteuttaa perustulokokeilu josta tosin on todettava että kansainvälisessä mediassa asia on tulkittu väärin

kokeilukulttuurista jossa hallitus haluaa katsoa onko tässä sellainen kortti jota voidaan käyttää tulevaisuudessa jos on otetaan käyttöön jos ei niin kokeillaan jotain

puhemies hallituksen tärkeimmän tavoitteen tulee olla suomen talouden kasvun kääntäminen nousuun ja tuon nousun näkyminen työllisyyden parantumisena tavallisten ihmisten elämän ja toimeentulon edellytysten paranemisena tätä tärkeää tavoitetta oppositio peräänkuuluttaa nyt tehdyllä välikysymyksellä epäilemättä asia tulee hallituksen eteen vastaisuudessakin mikäli hallitus tällä kertaa saa eduskunnasta tuen jatkolleen talouskasvu ja työllisyys ovat suomalaisen yhteiskunnan menestymisen ja selviämisen avain jos ne ratkaistaan ratkaistaan monta muutakin kysymystä julkisen talouden kehitys nousee kestävälle uralle ja ansaitsemaansa eläkettä odottavat ihmiset saavat turvan turvan toimeentulolle nuorten usko tulevaan palautuu myös yllättävästi ja äkkinäisesti kasvaneen maahanmuuton nostamat huolenaiheet helpottavat jos sekä meille täällä asuville että tänne muuttaville riittää työtä arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallitus on selkeästi päättänyt ottaa eron entiseen muuttaa tässä maassa harjoitettua politiikkaa työmarkkinoiden yhteistyön sijaan on tuotu vastakkainasettelu laajojen sopimusten sijaan on tuotu pakkolailla uhkailu koulutuksen ja työllistämisen voimavarojen turvaamisen sijaan on tuotu työttömiin kohdistetut kuritoimet hallitus on halunnut irti entisestä ja ravistella yhteiskuntaa ja ravistelu kyllä tuntuu vanhat rakenteet ovat irti liitoksistaan toistaiseksi hallitus on kuitenkin onnistunut vain tässä vanhan repimisessä ei uuden rakentamisessa kun keskitettyä ratkaisua ei saada palkansaajajärjestöjen esittämällä mallilla asettumaan nollakorotuksiin edessä on liittokierros siitä ei saada tulokseksi keskimäärin nollalinjaa sillä jokaista palkankorotusalaa kompensoimaan ei saada toisille aloille palkanalennuksia hallituksen tavoittelema kustannuskilpailukyvyn hyppy jää tekemättä kun tätä liittokierrosta seuraa toinen ei pöydällä ole myöskään vientialojen kilpailukyvylle perustuvaa palkkasopimusmallia myös pitkällä tähtäyksellä on luvassa vastakkainasettelua arvoisa puhemies suomi selvisi luvun lamasta viisaalla politiikalla ei se mitään hyvää tuuria ollut että maahan kasvoi teknologiateollisuus siihen vaikutti vahvasti se että kovienkin säästötoimien keskellä julkinen valta sijoitti tutkimukseen ja tuotekehitykseen panosti osaamiseen eikä tuurista ollut kiinni sekään että työmarkkinoilla vallitsi sopu ja yhteistyö hyvään politiikkaan kuuluu myös rohkea panostaminen työllistämiseen työllistämistuilla saatiin moni perhe selviämään pahimman yli työllistämistuilla viestittiin siitä ettei valtiovalta unohda pitkäaikaistyöttömiäkään erityisesti nämä tuet pitivät yllä pohjoisen suomen tulevaisuuteen ja tälle uskolle rakennettiin esimerkiksi oulun seudun kasvu arvoisa puhemies välikysymyksen pääsisältö on huoli työstä ja toimeentulosta siitä on myös paikallaan poimia huoli tasa arvosta työmarkkinoilla tässä maassa on tehty sukupolvien ajan sitkeää työtä tasa arvon puolesta vaikka paljon on vielä tehtävää on myös paljon saatu aikaan nyt nämäkin aikaansaannokset ollaan vaarantamassa tämä hallitus on ensimmäinen aikoihin joka ei aseta tavoitteita tasa arvotyölle tämä on hallitus joka tuntuu tähtäävän naisten ja miesten tasa arvon romuttamiseen tasa arvon takatalvi on välikysymyksen napakka ja hyvä luonnehdinta arvoisa puhemies hallitus on saanut muutamassa kuukaudessa kovaa oppia taloudesta ja politiikasta kunpa tämä oppi nyt menisi perille kunpa hallitus korjaisi talouspolitiikkansa kurssia kunpa se turvaisi työvoiman tarjonnan säilyttämällä oikeuden varhaiskasvatukseen siis päivähoidon subjektiivisen oikeuden ja huolehtimalla aktiivitoimin pitkäaikaistyöttömien pysymisestä työmarkkinoilla kunpa hallitus turvaisi työvoiman kysynnän huolehtimalla siitä että vientialojen kustannuskilpailukyky säilyy ja paranee kunpa se turvaisi työvoiman kysyntää hillitsemällä leikkausintoaan arvoisa puhemies jos hallitus ei kokemastaan opi eikä politiikkaansa muuta on sen aika väistyä

arvoisa rouva puhemies

edettiin aika pitkälle päättämättömyyden päätöksiä täytäntöön eläkeuudistus saatiin aikaiseksi mutta se olikin oikeastaan ainoa muutoin muutoin elettiin tekemättömyyden aikaa veroja korotettiin ja se vaikuttaa tietenkin kielteisesti työn verotuksen kiristäminen muun muassa tähän tilanteeseen kun sdp esittää varjobudjettia niin meillähän on tässä neljä sdpn budjettia nyt takana nyttenkin eletään rinteen budjetin budjetin aikaa minä olen katsonut sdpn varjobudjettia enkä ole vakuuttunut voin sitä käsitellä en käsittele muilta osin kun olen sitran hallintoneuvoston jäsen ja se on organisaatio joka nimenomaan rakentaa suomen tulevaisuutta jos sen pääomista viedään puolet pois niin totta kai sen toiminta myöskin puolittuu ja nyt tällä että on nostettu tällä tavalla tikun nokkaan sitran toiminta suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlan kynnyksellä tehdään vahinkoa sitran toiminnalle ja siitä olen

eniten järkyttänyt

puolue siitä on tullut velkapuolue

en puhu linkolan ajasta vaan soininvaaran ajasta silloin puhuttiin kestävästä kehityksestä kestävästä kehityksestä me elämme aikaa jolloin luonnonvarojen rajat tulevat vastaan niin kuin näemme ilmastonmuutoksen ja muun osalta ei vihreiden ideologiaan ole kuulunut se että eletään yli varojen tällä hetkellä kun suomeen syntyy kuusikymmentätuhatta lasta otamme kuusi miljardia velkaa niin jokaista syntyvää lasta kohden otamme siis velkaa satatuhatta euroa laitamme siihen äitiyspakkaukseen sadantuhannen velkakirjan mukaan emme me sillä tavalla voi jatkaa ei siinä ole mitään kestävää kehitystä olen olen tavallaan siitä murheissani että vihreä puolue ei enää ole kestävän kehityksen linjoilla vaan ehkä sitten tämä vihervasemmisto on se oikea termi minun varsinainen asiani on että kyllä

meidän täytyy ymmärtää missä maailmassa me elämme tällä hetkellä elämme jatkuvaa globaalia rakennemuutosta joka nopeutuu me elämme digitalisaation robotiikan automaation aikaa joka syö myöskin työpaikkoja jos joskus joskus antaa myöskin mahdollisuuksia ennen kaikkea me elämme saksan vetämässä yhteisvaluutassa edustaja ihalainen jo tätä sivusikin suomessa kyllä puhuttiin silloin varautumisesta mutta kun katsomme jälkeenpäin niin ruotsikin on on osannut elää paremmin yhteisvaluutan oloissa vaikka se ei olekaan siinä se on vain yhteisvaluutanomaisissa oloissa euro on tällä hetkellä suurissa vaikeuksissa euroopan keskuspankki lappaa rahaa markkinoille korot ovat tosi alhaalla kysymys on siitä että ekpn toiminta antaa jäsenmaille aikaa sopeutua tehdä rakenteellisia uudistuksia valitettavasti esimerkiksi suuret maat ranska italia eivät ole tehneet ja tämä tuo riskejä koko euroalueelle jotkut maat ovat tehneet myöskin kriisin pakottamana espanja irlanti tällä hetkellä näillä kaikilla menee hyvin ja saksa tietenkin mutta jos juuri ranska italia italia jollain tavalla suomi emme pysty tekemään rakenteellisia uudistuksia me olemme isoissa vaikeuksissa

on minusta erittäin hyvä strateginen ohjelma sitä me tarvitsemme yksi uudistus on tämä paikallinen sopiminen jolle toivoisi nyt menestystä koska yritykset todella ovat erilaisessa tilanteessa yritykset ja työntekijät itse tietävät tilanteen paremmin esimerkiksi työaikapankkitoimintaa jolla voitaisiin sopeutua tilanteeseen tehdä vähän enemmän töitä silloin kun niitä töitä on ja vähemmän silloin kun niitä ei ole eivät sitäkään meidän keskeiset työehtosopimuksemme oikein mahdollista puhutaan että metallin sopimus ei se keskeisiltä osin sitä tee se on kyllä seitsemänsataa sivua pitkä mutta ei sekään riittävästi takaa paikallisen sopimisen mahdollisuutta arvoisa puhemies lopuksi talouden vajeista pahin on luottamusvaje minusta hallituksen toimet myöskin nämä kilpailukykylait jos niihin mennään luovat sitä luottamusta suomen talouteen että joku tekee jotakin me teemme yrittäjyyden työllisyyden hyväksi ratkaisuja silloin yritykset voivat investoida ihmiset voivat rakentaa koteja ja voidaan rakentaa kuin me emme tee uudistuksia ja olemme tekemättömyyden tilassa suomeen ei palaa luottamusta markkinavoimia ei voi sillä tavalla pettää että puhumalla tehtäisiin uudistuksia eivät suomen ongelmat ratkea puhumalla vaan todellakin uudistamalla ja tekemällä arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies todellakin vihreäthän olivat edellisessä hallituksessa tosin lähtivät kesken pois näitä ratkaisuja tekemässä mutta siinä tekemättömyyden hallituksessa kun ei saatu uudistuksia juurikaan aikaan nyt kun kuuntelen puheenjohtaja niinistön puheita ja myöskin teitä edustaja ja katson vihreiden varjobudjettia jossa muun muassa

niin kyllä te kannatatte yli varojen elämistä te ette enää ole kestävän kehityksen kannalla ja kyllä minä olen varma että myöskin monet vihreiden kannattajat ovat pettyneitä siihen että heidän puolueensa ei enää tue kestävää kehitystä

vastauspuheenvuoro vielä edustaja yanar sitten puhujalistaan edustaja mölsä mutta nyt edustaja yanar

arvoisa rouva puhemies

ja talouden tilaa ei korjata suomen talouden kannalta merkittävän euroalueen talouden näkymät eivät ole kohentuneet kehittyvien talouksien ongelmia on pahentanut raaka aineiden voimakas halpeneminen tämän seurauksena etenkin vientiteollisuudesta riippuvaisten valtioiden taloudet ovat heikossa kunnossa investoinnit eivät ole lähteneet liikkeelle ja uusien investointien vähäisyys on yllättänyt kaikki epävarmuus talouden kehittymisestä on osoittautunut niin suureksi että yritykset eivät vain uskalla suurissa määrin uusia investointeja tehdä tämä kaikki heijastuu suoraan suomen talouteen ja sen kasvuun suomen bruttokansantuotteen kasvu näyttää jäävän tänä vuonna nollaan kustannuskilpailukyvyn ongelmat ja investointitavaroiden vaimea kysyntä globaaleilla markkinoilla pitävät viennin kasvun hitaana kotimarkkinoilta ei tule talouskasvulle tukea suomen bruttokansantuotteen kasvu jääneekin vuonna kaksituhattakuusitoista selvästi

tämä vaatimaton kehitys korostaa entisestään tarvetta uudistaa suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa työmarkkinoiden uudistamisessa tarvitaan nopeita kilpailukykyä edistäviä toimia palkkamalttia paikallisen sopimisen lisäämistä sekä muita pitkän aikavälin muutoksia kuten kannustinloukkujen purkamista näistä tulee rakentaa kokonaispaketti jonka pitkän aikavälin tavoite olisi pysyvästi hyvä kilpailukyky ja korkea työllisyysaste hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa myös yrittäjävähennys sekä pienyrityksille mahdollisuus maksaa arvonlisävero vasta kun raha on tullut kassaan yrittäjävähennystä tulisi voida soveltaa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta mikä näyttää tällä hetkellä todennäköiseltä

myös maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen siirtymisen tulisi tapahtua viimeistään tuolloin korjauksia on jo tapahtunut talousvaliokunnassa on hyväksytty vähittäiskaupan sekä parturi ja kampaamoliikkeiden aukioloaikojen muutos helpompaan suuntaan pieni positiivinen korjaus on myös hallituksen esitys kirjanpitolain muuttamisesta talousvaliokunta katsoo että esityksessä on erityisen hyvin otettu huomioon pien ja mikroyritykset ja pyritty vähentämään niiden hallinnollista taakkaa eu säätelyn asettamissa rajoissa tämä mietintö valmistui eilen kahdeksas päivä joulukuuta muutokset ovat tuomassa pien ja mikroyrityksissä useita joustoelementtejä muun muassa liikkeen ja ammatinharjoittajan vapauttamisen tilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta luopumisen paperisesta tasekirjasta muutoksia pääomalainan esitystapaan taseessa sekä erillisen asetuksen pien ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista kun pien ja mikroyritysten korkorajoja on samalla nostettu kuuluu suurin osa suomen yrityskannasta näiden lievennyksien piiriin tässä muutamia toteutettavia ja jo toteutuneita korjauksia hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia ja kääntävät vähitellen suunnan kohti kasvua nyt olisi oppositionkin tulevaisuuden kannalta tärkeää lähteä rakentamaan suomea ihan oikeilla keinoilla

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

tekee mieli sanoa arvoisa hallitus että me kaipaamme työtä tässä ja nyt pakkolakipaketissa lukee että leikkaukset heikentävät työllisyyttä ensin kotimarkkinoiden vuoksi ja hyödyt saadaan vasta kun vaikutus vientiin näkyy minä itse koen että työttömyyslukuihin tarvitaan aitoja tekoja tässä ajassa nyt ja heti pakkolait ovat myös jumittaneet työehtosopimusneuvottelut ja estäneet yhteiskuntasopimuksen syntymisen yhteiskuntasopimus olisi ollut saatavissa aikaan mutta hallituksen pakkopolitiikka veti maton neuvottelijoiden alta heti kättelyssä näinhän se käytännössä meni ajat neuvottelijat ja hallitukset ovat muuttuneet paljon kunnioitus aikaisempien polvien sopijaosapuolia kohtaan kasvaa entisestään tätä niin sanottua vatulointia katsellessa arvoisa rouva puhemies on huolestuttavaa seurata miten hallitus murentaa hyvinvointivaltiota ja leikkaa etuuksia tätä kautta kansalaisten ostovoima ostovoima heikkenee se puolestaan tarkoittaa työllisyystilanteen kehittymistä entistä huonompaan suuntaan hallituksen hajota ja hallitse politiikan myötä tällä kaudella romukoppaan on lentämässä muun muassa kolmikantasopiminen ja vuorotteluvapaajärjestelmä nuorisotakuuta heikennetään merkittävästi koulutusleikkaukset vaikuttavat vuosikymmeniä eteenpäin on käsittämätöntä että samaan aikaan kun työttömyys kasvaa työllisyysmäärärahoja leikataan rajusti samalla on tapahtumassa merkittävä laadullinen muutos jossa työttömän kannalta edullisin palkkaperusteinen työllistäminen on vähentynyt sen sijaan monella monella tavalla ongelmallisiin palkattomiin toimenpiteisiin velvoitetaan yhä useampi työtön hallituksen tapa puhua työttömyydestä on vahvasti työttömiä syyllistävää tätä palautetta on tullut myös kentältä eikä niinkään oppositiosta sieltä kentältä niitä työttömiä on erilaisissa elämäntilanteissa tilanteessa jossa töitä ei ole on kohtuutonta syyllistää näitä työttömiä nyt pitäisi laittaa toimeksi ja luoda väyliä takaisin työelämään vaikeiden aikojen yli olemme siirtymässä pitkittyvien työttömyysjaksojen aikaan ja syrjäytyminen lisääntyy haasteen vaikeuskerroin kasvaa varsin nopeasti arvoisa puhemies menestyksemme edellytyksistä puhuttaessa on viime aikoina mainittu työ ja kilpailukyky kolikon toinen puoli on että suomen menestyksen tekevät viime kädessä terveet koulutetut ja työkykyiset työntekijät ja yrittäjät siksi korkean työttömyyden kausina on viisainta panostaa koulutukseen työkykyyn ja muihin syrjäytymistä ehkäiseviin mekanismeihin arvoisa puhemies tässä kuluneen syksyn aikana on tullut varsin selväksi hallituksen työelämää koskevat esitykset ovat järjestään kovin ideologisia vaikka niitä virallisesti tehdään suomen parhaaksi mielessä on useita kysymyksiä miten se että työttömältä otetaan parantaa työllisyyttä miten se että lomarahoista viedään huomattava osa luo kotimaista ostovoimaa jota kipeästi kaipaamme miten se että sopimuskulttuuri heitetään romukoppaan sopii aikaan jolloin maahan kaivataan maltillisia palkkaratkaisuja arvoisa hallitus jotenkin pelkään mitä vielä mahtaakaan olla tulossa haluan myös muistuttaa kun puhutaan paikallisesta sopimisesta ja sen mahdollisesta lisäämisestä meillä on useita tesejä jotka mahdollistavat kymmeniä asioita joita voidaan jo nyt sopia paikallisesti ongelma on osaksi se että näitä ei osata käyttää tekee mieli kysyä hallitukselta kun teillä tuntuu olevan kova halu hoitaa yksin työelämälainsäädäntöä tulevaisuudessa koska perustetaan sellainen työryhmä joka kouluttaa työnantajia paikallisen sopimisen jo olemassa oleviin keinoihin kolmikantainen työryhmä joka on nyt perustettu paikallisen sopimisen eteenpäin tuuppaamiseksi ja on annettu aikaa kolme kuukautta ei ole siinä mielessä todellinen vaan osittain kosmeettinen tuossa ajassa ei hyvää lainsäädäntöä tehdä se on tullut jo esiin tämän viikon aikana ja luulisi jotenkin hallituksellakin olevan riittävästi esimerkkejä tästä huonosta ja hätiköiden valmistellusta lainsäädännöstä tältä kuluneelta vaalikaudelta mielestäni suomi tarvitsee nyt yhteistyötä luottamusta ja kaikista eniten se tarvitsee työtä ja näissä kaikissa tällä talolla on hyvin merkittävä rooli olemassa arvoisa puhemies

arvoisa

vuosien saatossa hyvinkin paljon ja myös työmarkkinamme työpaikat ja elinkeinoelämän tarpeet ovat muuttuneet huomattavasti maassamme on aivan liian korkea työttömyys ja sen takia päätöksenteossa tulee aina huomioida sen vaikutukset työllisyyteen työllisyyden paraneminen edellyttää suomalaisen kilpailukyvyn parantamista ja siksi myös rakenteita on uudistettava elinkeinoelämä on saatava kasvu uralle on erittäin valitettavaa että työmarkkinajärjestöt eivät ole saaneet yhteiskuntasopimusta aikaiseksi olisi todellakin kaikkien suomalaisten ja koko yhteisen suomemme etu että tuo sopimus todellakin syntyisi toivon vilpittömästi että järjestöt vielä yhteisen pöydän äärelle ja pääsevät hyvään lopputulokseen tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa todellista palkkamalttia sekä paikallista sopimista työpaikoilla samoin työllistämisen byrokratiaa on purettava arvoisa puhemies pienet ja keskisuuret yritykset ovat talouden ja työllistämisen selkäranka tulevaisuudessa nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä on saatava töihin ja työpaikoille nykyistä helpommin unohtaa ei tietenkään saa nykyistä suomalaista perusteollisuuttakaan kivijalkaamme vaan niiden toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa tulevaisuudessa voi myös syntyä paljon uusia työpaikkoja biotalouteen ja tässä asiassa kärkihankkeet ovat erittäin tärkeässä roolissa ja niitä tulee viedä määrätietoisesti eteenpäin maailma muuttuu muun muassa työmahdollisuuksien ja työpaikkojen rakenteiden osalta jatkuvasti ja tässä muutoksessa suomen on oltava myös mukana maahamme tarvitaan lisää uusia kasvuyrityksiä ja yrityksiä jotka satsaavat vientiin suomalaisten

suuri työttömyys

on kasvanut usean vuoden kuluessa tosiasia on että muun muassa viime eduskuntakauden aikana työttömyys kasvoi huomattavasti ja jo silloin olisi tullut tehdä enemmän toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi nykyinen hallitus on asettanut tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin se on haasteellinen tavoite ja edellyttää monia toimia ja sellaisia toimia jotka myös toteutuvat eduskunta

itse työpaikkoja mutta meidän yhteinen tehtävämme on luoda yrityksille edellytyksiä työllistämiseen tarvitsemme myös kannustinloukkujen purkamista uudistamalla työttömyysturvaa siten että se kannustaa työn vastaanottamiseen hallitus on jo myös päättänyt ansiopäivärahan uudistamisesta ja

toivon että tulevaisuudessa kokeillaan

vaikeasti työllistyvien henkilöiden palvelujen siirtämistä te toimistoilta varoineen kunnille tai jopa perustettaville maakunnallisille itsehallintoalueille tällaiseen kokeiluun

ollaan ainakin etelä karjalassa valmiita se että olemme kaikki täällä eduskunnassa huolestuneita liian korkeista työttömyysluvuista on hyvä asia työllisyyden parantamisen tuleekin olla yhteinen asiamme kaiken päätöksenteon onkin suunnattava siihen että nimenomaan työpaikkoja saadaan lisää suomeen sillä nykyisin työttömyysmenot suomessa ovat vuodessa noin viisi miljardia euroa eli lähes saman verran kuin joudumme vielä

arvoisa rouva puhemies työ on yksi tasapainoisen elämän perusasioista ennen kuin pääsin eduskuntaan töihin olin töissä yrityskoordinaattorina ja autoin ihmisiä työllistymään hyvin hyvin hyvin harva haluaa oikeasti olla työtön työssäni sain olla niin niin kelan toimisto kuin sosiaalitoimisto auttava auttava psykologi ja työnvälittäjä se oli erittäin valaisevaa eikä työttömäksi joutuminen suinkaan ole aina omasta tahdosta kiinni tilanteet voivat olla hyvin vaikeita mutta siltikin kannattaa aina uskoa että periksi ei kannata antaa ja hyville työntekijöille on aina kysyntää täytyy myös ihmisten jaksaa vain itsekin olla reippaita mutta toki yleinen tilanne on hirvittävän vaikea ja siksi hallitusohjelmassa suuret tavoitteet ovat tietenkin työllisyysasteen kohottamiseksi työllisyyden nostaminen ja työttömyyden kääntäminen laskuun ovat yksiä tärkeimpiä tavoitteita kuten moneen kertaan on täälläkin sanottu ja kyllä meidän yhteiskuntamme voi tulla kuntoon ainoastaan sillä että me saamme uusia työpaikkoja sitä kautta voimme kohentaa julkisen talouden tilaa ja voimme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan on valitettavaa että työllistämismäärärahoja leikataan se ei tule kenellekään yllätyksenä kun säästetään mutta ei pelkällä valtion tuella työllistetä vaan ennen kaikkea työllistetään sillä että se vienti lähtee vetämään ja yritysten tilannetta helpotetaan että riski työntekijän palkkaamiseen madaltuu ja että me olemme houkutteleva investointiympäristö kannattavat yritykset kyllä palkkaavat sdpn esittämä työllistämisseteli on yhdenlainen apukeino työllistämiseen ja voi varmasti joissakin tapauksissa toimia vilpittömästi iloinen että tämän päivän välikysymyskeskustelussa oli myös rakentavia piirteitä kainuussa paltamossa oli työllistämiskokeilu pitkään ja se keräsi kehuja vaikka valitettavasti sillä ei loppuviimein juurikaan onnistuttu kuitenkaan luomaan pysyviä työpaikkoja niin sosiaalisesti sen merkitys on ollut suuri joten kyllä tällaisiin työkokeiluihin kannattaa suhtautua erittäin suurella vakavuudella

olen kuitenkin luottavainen sen suhteen myös myös aktn suunnalta on kuultu viime päivinä jopa hieman taipuisampaa linjaa josko jossain vaiheessa kenties vielä yhteiskuntasopimuskin syntyisi ei tietenkään voi syyttää pelkästään nykyhallitusta siitä että työttömyystilanne on heikko toki perintötaakkakin oli aika raskas kärkihankkeiden kautta kuitenkin pyritään panostamaan siihen että tilanne saataisiin paranemaan ja kun niitä vientivetoisia panostuksia on toivottu niin kyllähän hallitus tekee itse konkreettisia asioita sinne ja vaikka tässäkin äsken moukaroitiin että mitään ei tapahdu niin kyllä yritysten rahoitusmahdollisuuksia parannetaan viennin rahoitusta lisätään finnveran valtuuksia kasvat tamalla hyödynnetään aivan täysimääräisesti eun tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia esirin kautta ja pk yritysten vientiä ja kansainvälistymistä tuetaan team finlandia on uudistettu otetaan käyttöön yhden luukun periaate ja on koetettu valita strategisia painopisteitä biotaloutta cleantechia terveysteknologiaa ja digitalisaatiota ja puretaan myös kannustinloukkoja uudistetaan työvoimapalveluja edelleenkin suurin ongelma on se että että työn nopea vastaanottaminen ei ole kannattavaa

perustulokokeilu on myös selvitystyönä aloitettu viime lokakuussa toivottavasti tämä esiselvitystyö toisi historiallisen mallin jolla voisimme muuttaa myös sosiaaliturvaa perustulon kautta osallistavaksi ja työhön kannustavaksi työvoimahallinnon ykköstehtävä on tietenkin työttömyyden pitkittymisen estäminen ja tarjota palveluita heti työttömyyden alussa kyllähän te toimistojenkin palveluvalikoimaan on koetettu tehdä uusia digitaalisia palveluita miten voitaisiin purkaa jonoja ja saada nopeammin asioita eteenpäin tämä huoli työttömyydestä on varmasti ihan yhteinen koska jokainen puolue hallituksesta tai oppositiosta riippumatta haluaa ehdottomastikin työllisyystilannetta parantaa

arvoisa rouva puhemies

uutta työpaikkaa sdpn huoli on työttömyyden pitkittymisen kautta tulevissa riskeissä aktivointiaste on pudonnut hallitus on jo valinnoillaan antanut periksi kolmanneksen aktivointiasteesta huolestuttavin on nuorisotakuun ideologinen alasajo meillä on nyt jäähallillinen nuoria noin alle kaksikymmentäviisi vuotiasta enemmän aktiivitoimien ulkopuolella kuin viime vuoden lokakuussa investoinnit ja panostukset kärkihankkeisiin ovat vaatimattomat hallituksen asettamien tavoitteiden näkökulmasta kärkihankkeet ovat pienemmät kuin leikkaukset työllisyyttä edistäviin aktiivitoimiin erityisen outoa on hallituksen linjaus tekesin ja kaiken kaikkiaan osaamiseen panostamisen vähentymisestä kiistatonta on että suomen menestys on perustunut kovaan osaamiseen vaikuttavuusarviot ovat tämän hallituksen kompastus lainsäädännön mukaisen sukupuolivaikutusten arvioinnin ja perustuslain velvoittavuuden hallitus on laiminlyönyt myös suhteessa työllisyyspolitiikkaansa hallitus on ohjelmansa ylimalkaisen ja vähättelevän tasa arvolinjauksensa lisäksi jo laiminlyönyt sukupuolivaikutusten arvioinnin esityksissään kauppojen aukioloajoista vuorotteluvapaajärjestelmän muuttamisesta ja pakkolakipaketissaan

kahdenkymmenentuhannen euron vähennys tuloksesta malli onko hallitus herännyt syrjäytymiseen ja työttömyyden pitkittymiseen ja lisääntymiseen ei ole sosiaalinen kestävyysvaje kasvaa hallitsemattomasti etenkin työttömyysjaksojen pitkittyessä jos yhteiskunnallinen koheesio hajoaa menetetään kilpailukykyvälineen teho siksi syrjäytymiseen pitäisi puuttua kunnon panostuksilla eikä leikaten työllistämismäärärahoista yksinkertaisesti meillä ei ole varaa työttömyyden pitkittymiseen eikä syrjäytymisen lisääntymiseen hallitus on huonosti valmistellulla pakkolakipaketillaan ajanut suomen työmarkkinajärjestelmän kaaokseen se on tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen kesken sopimuskauden antamatta osapuolille todellista mahdollisuutta etsiä ja rakentaa pitkäkestoista ratkaisua

edellistä laajaa työllisyys ja kasvusopimusta on vielä yli vuosi jäljellä hallitusta on muistutettava että hyvällä valmistelulla ja vaikuttavuusarvioinneilla sekä yhteistyöllä työmarkkinaosapuolten kanssa on saatu aikaiseksi suuria ja suomen kannalta tärkeitä asioita viimeksi tyka ja lisäksi suuri eläkeuudistus mutta niissähän mukana oli sdp mutta ei teidän arvoisa hallitus tarvitsisikaan keksiä pyörää uudelleen riittäisi jos lopettaisitte yrittämästä peppu edellä puuhun viisas oppii virheistään oppii kuuntelemaan kaikkia kuiskauksia tarkalla korvalla

arvoisa puhemies

monien arvioiden mukaan lisäämään työttömyyttä ja tämä on väärää politiikkaa suomi tarvitsee kipeästi uusia tuotteita ja palveluita joita voidaan viedä kansainvälisille markkinoille suomi ei tule koskaan kilpailemaan vain hinnalla vaan suomen on panostettava uusiin tuotteisiin ja erityisesti laatuun siksi hallituksen leikkaukset tutkimus ja innovaatiorahoihin ovat lyhytnäköistä politiikkaa olemme esimerkiksi tulevaisuusvaliokunnassa kuulleet useita asiantuntijoita jotka ovat voimakkaasti arvostelleet hallituksen säästöjä koulutus tiede tutkimus kehittämis ja innovaatiosektoreilla näihin panostaminen olisi järkevä tie talouden kasvuun ja uusien työpaikkojen luomiseen mitkään kärkihankkeet eivät auta jos esimerkiksi tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan perusrahoitukselta viedään pohja pois työpaikkojen synnyn tukemisen ohella on välttämätöntä huolehtia työttömiksi joutuneista ihmisistä heidän osaamisestaan ja työkyvystään hallituksen toimenpiteiden johdosta nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys tulevat todennäköisesti edelleen kasvamaan tämä tulee pitkässä juoksussa yhteiskunnalle kalliiksi sdp on esittänyt että vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä pitää siirtää kuntiin esimerkiksi tanskan mallin kokemus on että pitkäaikaistyöttömien palvelut järjestyvät tehokkaasti vain jos vastuu on siirretty kokonaisuudessaan kunnille näin varmistetaan yhteys muihin kunnan tarjoamiin palveluihin ja elinkeinopolitiikkaan kunnissa on paras asiantuntemus paikallisista työmarkkinoista kuntien vastuun laajentamista on kokeiltu jo ministeri ihalaisen käyntiin laittamassa työllisyyden viime hallituskaudella kokeilusta tehdyn seurantatutkimuksen loppuraportissa joka ilmestyi vastikään todetaan että kokeilukunnissa saadut tulokset työllisyyden hoidosta ovat parempia kuin vastaavissa verrokkikunnissa nyt onkin aika ottaa nämä hyvät kokemukset käyttöön kaikkialla kuntakokeiluissa on myös huomattu että meillä on lainsäädännöllisiä esteitä järkevälle työllistämiselle ja näiden hankkeiden loppuraporteissa on selkeästi kirjattu millaisia kokeilulakeja kannattaisi nyt alueilla pilotoida toivottavasti hallitus ryhtyy nyt nopeasti tuumasta toimeen tässä tärkeässä asiassa aina työllistyminen ei ole järkevää eikä mahdollista tällä hetkellä meillä on lähellä eläkeikää olevia pitkäaikaistyöttömiä jotka olisi järkevää päästää säällisesti eläkkeelle se olisi heidän itsensä kannalta ja kunniallinen vaihtoehto mutta samalla se vapauttaisi kuntien ja työvoimahallinnon resursseja tämänhetkisessä työllisyystilanteessa heillä ei ole edes toiveita työpaikasta nämä ihmiset ovat eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyisiä mutta työelämän näkökulmasta työkyvyttömiä arvoisa puhemies pari sanaa nuorten tilanteesta hallitus vähentää kovalla kädellä nuorten työllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn suunnattuja määrärahoja pidemmällä tähtäyksellä tämä voi tulla yhteiskunnalle kalliiksi sillä syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin verroin takaisin yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle monien arvioiden mukaan elämänsä aikana reilusti yli miljoona euroa nuorisotakuun toimenpiteet ovat onnistuneet nimenomaan ennalta ehkäisemään nuorten syrjäytymistä esimerkiksi peruskoulun jälkeen jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus on suurempi kuin koskaan samoin etsivä nuorisotyö on tavoittanut vuosittain niin sanottua kadonnutta nuorta joista yli viisitoistatuhatta on tarvinnut pidempää ohjausta ja lopuksi arvoisa puhemies nyt tarvitaan rivakoita toimia niin työpaikkojen luomiseksi kuin myös erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen parantamiseksi työttömyys vaikuttaa nimittäin kokonaisvaltaisesti ihmiseen terveydelliset ongelmat lisääntyvät ja sosiaaliset suhteet kärsivät yhteiskunnan kannalta verotulot ja työpanos jäävät saamatta ja samalla yhteiskunnan tuen ja palvelujen tarve kasvaa myös työkyky ja työelämätaidot heikkenevät hyvin nopeasti suomella ei ole aikaa odottaa työllisyystoimia tarvitaan tässä ja nyt kuten sdp on esittänyt kehotankin hallitusta nyt todella nopeisiin toimenpiteisiin sen sijaan että se keskittyy keinoihin joiden vaikutukset ovat asiantuntija arvioidenkin mukaan erittäin kyseenalaisia lopuksi toivon hallitukselta myös ripausta nöyryyttä sillä sitä tarvitaan nyt meiltä kaikilta

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat koko hyvinvointivaltion perusta on mahdollisimman kattava työllisyys hyvinvointivaltion perusajatus on jokaiselta kykyjensä mukaan jokaiselle tarpeittensa mukaan jos osallisuus yhteiskunnan toimintaan heikkenee niin hyvinvoinnin perusta järkkyy jokainen haluaa tuntea tulevaisuutensa olevan turvattu työ ja sen tuoma toimeentulo on aivan perusasia elämässä ja sen puolesta on mielestäni kamppailtava enemmän ja tämä välikysymys asiasta on aivan aiheellinen työttömyydestä seuraa tuloerojen kasvua joka lisää kansan kahtiajakautumista sosiaalista terveydellistä ja taloudellista eriarvoisuutta se uhkaa myös yhteiskuntarauhaa ja talouden kehitystä

ole missään saavutettu kasvun ja työllisyyden vahvistumista supistava kulutus johtaa työttömyyden kasvamiseen ja yrittäjien ahdingon pahenemiseen kun kellään ei ole varaa ostaa tuotteita ja palveluita leikkausten myötä pienituloisten väestöryhmien toimeentulo vaikeutuu monilta osin näihin lukeutuvat myös yksinyrittäjät yritysten investoinnit ja tuotantoon panostaminen olisivat paras tapa toipua lamasta tätä ei nyt tapahdu vaikkakin suurilla yrityksillä on hallussaan merkittäviä kassavarantoja ja osingonmaksukykyä tähän ahneusongelmaan toivon muitakin lääkkeitä kuin palkkojen alentamista ja työntekijöihin kohdistuvia pakkolakeja työntekijäväestön työllisyyden ja ostovoiman kohentuminen ja eläkeläisten toimeentulon parantaminen auttaisi monet pienet yrittäjät pois talouden ahdingosta yhteiskunnan on erityisesti laman aikana tuettava työllisyyttä ja ylläpidettävä kotimaan markkinoita työllisyyden parantamiseksi tarvitaan vahvaa investointien liikkeellelähtöä kun suuret yritykset eivät panosta tuotantoonsa ja investoi on hallituksen vauhditettava kotimarkkinoita ja kulutusta budjetin kautta taantumassa kaikki kulutus on eduksi sen vuoksi suomi tarvitsee ripeitä toimia välttämättömien julkisten investointien toteuttamiseksi pitää saada nostokurjet ja kaivurit pois varastoista pölyttymästä ja pitää nopeasti luoda rahoitusmalli jotta tarvittavat investoinnit saadaan liikkeelle nyt rakentaminen on edullista kun korot ovat matalalla ja urakoita saa kohtuuhinnalla korkean työttömyyden aika on juuri oikea aika investoida julkiseen rakentamiseen kuten homekouluihin päiväkoteihin kuoppaisiin katuihin ja valtateihin raideliikenteeseen vuokra asuntorakentamiseen ja muihin urakoihin jotka olisi muutoinkin lähiaikoina tehtävä

kehä kolmosen ulkopuolella valtion ja sen ohjauksessa olevien yhtiöiden investointien lisääminen jo viidellä prosentilla toisi työtä tuhansille tällä hetkellä työtä vailla oleville euroopan ten liikenneverkkorahat suomelle ovat vain kuusitoista miljoonaa baltian maat saavat satoja miljoonia samoin tanska isoja rahoja menee meidän rajojemme ulkopuolelle miksi onko meidän vaikuttamisemme ja edunvalvontamme heikkoa mitä tekee jyrki katainen eun investoinneista vastaava komissaari suomen tulee saada euroopasta konkreettista tukea uusiin investointeihin ja meidän pitää panostaa osaamiseen rahan hakemisessa euroopan strategisten investointien rahastosta esiristä pitää saada suomeen konkreettista hyötyä miljarditasolla eun tavoitteena on kolmensadanviidentoista miljardin euron investointien käynnistyminen vuoteen mennessä tässä vauhdissa suomen tulee olla mukana arvoisa puhemies tarvitsemme työtä ja talouskasvua oikein keinoin toteutettuna yrityksemme menestyvät vain jos kansalaisilla on varaa ostaa tuotteita ja palveluita

arvoisa puhemies aluksi kannatan edustaja järvisen tekemää epäluottamusesitystä olen seurannut hieman hämmentyneenä tätä keskustelua aina välikysymyksestä alkaen vaikka itsekin sen allekirjoitin viimeistään työministeri lindströmin puheenvuoro paljasti työllisyys ja talouspolitiikkamme tuijottavat menneisyyteen ratkaisemme nyt historian ongelmia vaikka pitäisi etsiä tulevaisuuden ratkaisuja ei ole mikään ihme että suomen talous mataa kun työmarkkinat nähdään staattisena pysähtyneenä järjestelmänä todellisuudessa maailma muuttuu nyt nopeammin kuin kertaakaan aiemmin ihmislajin historian aikana ja myös maailmantalous kansantalous ja työmarkkinat sekä jopa työ itse ovat murroksessa eduskuntatyö on vain niin intensiivistä ja kiinnostavaa että on suuri riski että täällä ei huomaa ympäröivän maailman muutoksia ja näinä aikoina niitä riittää tulevaisuudentutkijat itse asiassa ennakoivat että maailma muuttuu seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana yhtä paljon kuin aiempien kahdensadan vuoden aikana yhteensä vuosi tuhatkahdeksansataaviisitoista tunnetaan parhaiten waterloon tässä taloustilanteessa eivät siis vanhat lääkkeet auta koska tauti on uusi ja vielä tuntematon arvoisa puhemies vastaako hallituksen työllisyyspolitiikka tai tämä välikysymyksemmekään tulevaisuuden työelämän haasteisiin ei päinvastoin esimerkiksi freelancereiden ja itsensätyöllistäjien unohtaminen uudesta työttömyysturvalaista kertoo hallituksen vieraantuneen nykymaailman nykymaailman työelämän arjesta silpputyö on tämän päivän todellisuutta työelämässä surffataan työstä ja ammatista toiseen parin kolmen vuoden välein kokonaisten teollisuudenalojen noustessa ja kuollessa ja ammattien osaamisvaatimusten muuttuessa etla on ennakoinut että seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana kolmekymmentä prosenttia suomalaisten nykyisistä ammateista katoaa ei siis työpaikoista vaan kokonaisista ammateista kun tekoälyt ja robotit ottavat ne hoitaakseen on kuvaavaa ettei työministeri maininnut puheessaan digitalisaatiota lainkaan vaikka se on yksi hallitusohjelman kantavia teemoja ja työelämän muutosvoimia nykyaikaista saati ennakoivaa työllisyyspolitiikkaa on mahdotonta tehdä ilman digitalisaation ottamista huomioon ja siitä kehun hallitusohjelmaa pian puhutaan jo silppuelämästä jossa ihmiset ovat yhtä aikaa työsuhteessa yrittäjiä opiskelemassa uuteen ammattiin vanhempainvapaalla ja seuraavana vuonna kuntoutuspäivärahalla osa aikaeläkkeellä ja omaishoitajana mikään sosiaaliturvajärjestelmä ei pysy tällaisen silppuelämän tahdissa ja siksi hallituksen perustulokokeilu onkin niin tervetullut arvoisa puhemies toinen huomiota kiinnittävä asia viime kuukausien keskustelussa on tuottavuuden unohtaminen kaikki puhuvat nykyään vain työn yksikkökustannuksista työn hinnasta ja tuottavuus olisi vakio syy suomen nykyisiin ongelmiin on kuitenkin nimenomaan suomalaisen työn laskeva tuottavuus se että aiemmat hallitukset ovat tuottavuusohjelmillaan epäonnistuneet suomalaisen työn tuottavuuden nostamisessa tarkoittaa vain sitä että kriisi on tällä hetkellä aiempaa pahempi ei sitä että meidän pitäisi unohtaa koko tuottavuus suomalaisen työn tuottavuuden trendi on ollut laskeva jo yhdeksänkymmentä luvulta alkaen itse asiassa jopa nokian hyvinä vuosina viime vuodet työn tuottavuuskehitys on ollut jo negatiivista eli suomessa tehty työtunti tuottaa lisäarvoa vuosi vuodelta vähemmän mutta maksaa yhtä paljon ihme että kansantalous sakkaa ratkaisu suomen taloustilanteeseen ei ole kuitenkaan palkkakilpailu kilpailijamaiden kanssa itse asiassa suomalaisten palkkataso on eurooppalaista keskikastia eli jostain syystä suomalaiset yritykset eivät saa suomalaisesta työvoimasta yhtä paljon irti kuin meidän kilpailijamaamme joissa talous keskittymällä työn hintaan me kuitenkin unohdamme työn tuottavuuden ja jos työn tuottavuuskehitys jatkuu edelleen negatiivisena me joudumme laskemaan työn yksikköhintaa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen kilpajuoksu pohjalle ei lopu ennen kuin suomi on halpatyömaa sen sijaan meidän on kaikin keinoin parannettava työn tuottavuutta eli investoitava investoitava uusiin toimintatapoihin ja ne mahdollistavaan osaamiseen ja teknologiaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla silloin tuloksena on aito tuottavuusloikka ja siitä seuraava suomalaisen työn kilpailukyvyn paraneminen ja siitä seuraava työllisyyden paraneminen

arvoisa rouva puhemies

vuonna kaksituhattayksitoista se kääntyi sillä tavalla että kauppatase oli alijäämäinen kolmetuhattakuusisataakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa ja niin edelleen se

miljoonaa alijäämäinen mitä lindströmille jäi käteen työllistää ihmisiä kärpäslätkä takataskuun ei sillä voi tehdä nyt täytyy saada valtiontalous siihen kuntoon että työpaikkoja syntyy alijäämällä ja velanotolla niitä kestäviä pysyviä työpaikkoja ei synny ja jos mennään tällä vasemmistolaisella linjalla mikä nyt on lähinnä sosialismia jakamistaloutta mistä me saamme markkinataloudessa siihen sijoittajat joilla on pääomia eivät ne lähde siihen mukaan ne lähtevät siihen mukaan missä euro alkaa tuottamaan ja suomessa on nyt tilanne se että erään tutkimuksen mukaan jopa seitsemänkymmentä prosenttia yrityksistä on lähtökuopissa siirtyäkseen muualle tuottavimmille alueille siis tämä ei ole paikka mihin sijoitetaan tämä asia yritetään nyt tämän hallituksen toimesta saada siihen kuntoon että sijoittajat tulevat tänne tästä on kysymys niistä keinoista meillä on liian kallista työ ja niin poispäin se hintalappu ei kelpaa tuonne maailmalle edustaja kasvi vihreistä puhui kyllä todella hyvin tuosta työn tuottavuudesta se on laskenut meillä ja me jäämme jälkijunaan maailmalla markkinatalous ja pääomat ovat semmoisia kasvottomia näkymättömiä voimia me niitä kiinni emme millään ne siirtyvät pois jos me tartumme niihin kovalla kädellä ne sanovat kiitos ei meillä tällä hetkellä suurin ongelma on työnantajapula ne kun me saamme tänne suomeen silloin meillä alkaa tulla sitä kakkua mitä me voimme jakaa nimenomaan niin kuin ihalainen tässä sanoi ja puhui hyvin pitkäaikaistyöttömyydestä ja työllistämisestä silloin kun se kakku on kunnossa ministeri lindström alkaa toimimaan kun sillä on siellä kärpäslätkän tilalla jotakin muuta elikkä sitä kakkua ja ihalaiselta varmaan saa siihen neuvoa että voidaan tehdä jotain tässä tilanteessa on puhuttu velkaantumisesta ja niin edelleen se on saatava poikki nyt hallitus yrittää tehdä sen minkä pystyy sanon henkilökohtaisesti ei minun ole mukava mennä tuonne torin laidalle kertomaan tämmöisiä uutisia että joudutaan leikkaamaan mutta jossakin kohti on tehtävä se ja se on vastuuta

arvoisa rouva puhemies kun kauppatase on toistuvasti negatiivinen eikä työllisyysaste nouse on hälytyskellojen soitava ja ovathan ne varmaan soineetkin julkinen valta hallitus on ottanut roolinsa talouden hoitamisessa olemme euron pakkopaidassa edustaja ihalainen luetteli juurikin niitä keinoja joilla aikanaan varmasti ajateltiin torjua emuun liittymisen riskejä kun suomella ei olisi itsenäistä raha ja valuuttapolitiikkaa suomi on valuutta alueen reunalla ja euroalue on epäsymmetrinen palaan hetkiseksi historiaan jaakko kiander kirjoitti tutkimuksessaan emu ja työmarkkinat seuraavasti emu jäsenyyden myötä ongelmaksi saattaa muodostua sopeutuminen sellaiseen kilpailukykyä odottamattomalla tavalla heikentävään häiriöön jota on totuttu hoitamaan devalvaatiolla nyt voidaan pohtia kuinka hyvin tähän osattiin varautua rahaliittoon mentäessä täällä tosiaan edustaja ihalainen mainitsi varotoimenpiteitä kuten emu puskurit mutta ne eivät ole olleet ilmeisestikään sitten riittäviä kiander kysyi myös seuraavasti kuinka käy tulevaisuudessa jos vaihtosuhde ensin paranee voimakkaasti ja joskus taas romahtaa niin että vientitulot romahtavat vuodessa kymmenen tai kaksikymmentä prosenttia historiallisestihan siis suurista talouden mullistuksista on selvitty valuuttakurssia muuttamalla eli devalvoimalla ruotsi voi tällä hetkellä tehdä kilpailuhenkistä devalvaatiota mutta me emme toimintojen ja rakenteen muuttaminen on hitaampaa siis palkkajoustot ja paikallinen sopiminen esimerkkinä rahaliitto ei estä sen kummemmin liittokierrosta yhteiskuntasopimusta kuin keskitettyä työmarkkinaratkaisua mutta näitä nyt sitten etsitään ja euroskeptikkona minun on todettava että totta kansallinen valuutta olisi minulle mieluisampi vaihtoehto ja valuuttakurssin korjaus velanottoa ja palkkajoustoja mieluisampi vaihtoehto mutta niin kuin totesin olemme euron pakkopaidassa eikä ole vielä järjestetty kansanäänestystä euroerosta täällä on esitetty myöskin kuten kiander tutkimuksissaan vaihtoehdoksi monien muiden lisäksi julkisen sektorin investointeja mutta niitä voidaan tehdä vain rajoitetusti ne ovat tarpeellisia minä kyllä kannatan lämpimästi siis homekoulujen korjaamista päiväkotien rakentamista päiväkotien rakentamista pohjoissuomaisesta hirrestä hirsi hirsi ja puurakentamisen edistämistä mutta emme me niitä rakennuksia tuottamattomia seiniä voi loputtomiin rakentaa tarkoitan että siis päiväkoti ja koulu ovat tuottavia seiniä siis sivistys on tuottavaa suomessa mutta tiet seinät eivät riitä kuten euroopassa on nähty hallitus haluaa ponnistella talouskasvun kilpailukyvyn ja elinvoimaisen yrityssektorin eteen eilen keskustelimme pitkään työntekijöiden uupumisesta kukaan ei ole tänään ollut huolissaan työnantajan uupumisesta kasvuyritys ja voittoa tavoitteleva ja ja tekevä yritys uskaltaa palkata ja yrittäjien on voitava luottaa toimivaan ja sujuvaan hallintoon tänä päivänä aivan liian moni yrittäjän lapsi toteaa vanhempiensa työsaran läheltä nähtyään ettei ikinä ala yrittäjäksi välikysymyksen tekijöitä on muistutettava siitä että meillä on edellisen hallituksen perintö arvio tämän hallituksen työllisyyspolitiikasta ei käytännössä ole mahdollista tässä ja nyt tai oikeammin me arvioimme tänään jotakin muuta ja samaan aikaan saamme uutisen piilotyöpaikoista vastauspuheenvuorossaan ministeri lindström nostikin esiin tärkeän päätavoitteen työmarkkinoiden kohtaanto ongelmasta työvoimahallinnon uudistamisen luulisi olevankin kaikkien etu niin työskentelevien työtä etsivien hyvä hallinto on parhaimmillaan osa kansantalouden tuotantopotentiaalia ja sääntelyn tulee tuottaa kansantaloudelle lisäarvoa hallitusohjelman työllisyyspoliittisen osuuden lisäksi hallitusohjelma kärkihankkeineen sisältää monia muita työllisyyttä edistäviä toimia haluan esimerkiksi uskoa biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen mahdollisuuksiin metsäperusteinen vihreä biotalous on ollut menneisyydessä suomen talouden kivijalka ja uskon että tulevaisuudessa myös osaamme jalostaa biomassaa korkean jalostusarvon tuotteeksi vientituotteeksi edelleenkin hallitusohjelmaan on kirjattu kiertotalouden vientimahdollisuudet ja sitten myös sininen biotalous eli veteen perustuvat ratkaisut ja mahdollisuudet esimerkiksi kotimaisen kalatalouden potentiaalia voidaan hyödyntää enemmän ja kalastusmatkailun voidaan odottaa tuovan muutamia työpaikkoja vaikka nyt ei puhutakaan kauhean suurista volyymeistä niin minun mielestäni jokainen kotimainen uusi suomessa pysyvä työpaikka on on kullan kullan arvoinen eli biotalouden työpaikat ovat kotimaisia ja pidetään siitä huoli biomassojen koti on maakunnissa

arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä tietää että yrittäjyydellä yrittämisellä voidaan nostaa suomi suosta mutta tähän tarvitaan myös toimenpiteitä hallitus on tekemässä osaksi kyllä oikeita päätöksiä mutta me kuitenkin kaipaamme enemmän ripeyttä me kaipaamme myös sitä että saataisiin aikaiseksi kunnon yhteiskuntasopimus ja tässä tilanteessa olisi kaikkien etu että edelleen sopijapuolet istuisivat alas samaan pöytään ja näkisivät että ainoastaan yhdessä pystymme menemään kohti parempaa suomea kohti parempaa huomista jossa me pystymme myös luomaan enemmän työpaikkoja yrittäjyysvienti ja työllisyys ovat suomen kilpailukyvyn kulmakiviä me haluamme panostaa enemmän varoja myös tekesin kautta tapahtuvaan tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan ja me tiedämme että taloutemme on riippuvainen pienten ja keskisuurten yritysten menestyksestä ja mahdollisuudesta antaa työtä turvataksemme hyvinvointiyhteiskunnan säilymisen suomi tarvitsee yhä enemmän veroja maksavia työntekijöitä työmarkkinamme on kärsinyt parin vuosikymmenen ajan kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta ja me olemme juoksuttaneet pitkäaikaistyöttömiämme viranomaiselta toiselle sen sijaan että olisimme ottaneet käyttöön konkreettisia työllistämistoimenpiteitä työnvälityksen on toimittava aktiivisesti työttömyyskauden tai jopa heti lomautuksen alussa ja työllistämispalveluiden antamisesta ja työnvälityksestä on tehtävä tehokkaampaa ja

tällä hetkellä meillä on kuusikymmentäviisituhatta avointa työpaikkaa

ja näkisin myös että muualla suomessa voitaisiin ottaa vähän mallia pohjanmaalta ja ahvenanmaalta meillä on yrittäjyys korkealla siellä yritetään tehdä omia ratkaisuja ja tällaista yrittäjähenkeä me tarvitsemme nyt koko maassa

eli kannatan anders adlercreutzin aikaisemmin tänään päivällä esittämää epäluottamuslausetta

arvoisa rouva puhemies ainakin meitä kansanedustajia on tänään keskusteluttanut työllisyyspolitiikka mikä on hyvä asia elikkä kyllä me samassa veneessä olemme oltiin oppositiossa tai hallituksessa taitaa olla sadasviideskymmenes puheenvuoro nyt tässä menossa huoli on yhteinen mutta näistä keinoista me vaan kyllä todellakin eri mieltä hallituskauden alku on ollut todellakin hurjaa touhua erityisesti pienipalkkaisille työntekijöille sekä työttömille hallitus on päättänyt muun muassa puuttua kollektiiviseen sopimusoikeuteen leikata lomarahoja sairausajan palkkaa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa yhteiskuntasopimuksen kaatuminen ei ollut kummoinenkaan yllätys ainakaan minulle koska miksi ek haluaisi neuvotella kun hallitus pakkolakeineen antaa sille kaiken neuvottelemattakin punainen lanka hallituksen työllisyyspolitiikassa on työntekijöiden epävarmuuden lisääminen valitettavasti hallitus puheissaan lisää työelämän joustoja vaikka todellisuudessa työntekijän näkökulmasta kyseessä on työelämän huonontaminen tiedämme että työelämän epävarmuuden kasvattamisella on kauaskantoisia vaikutuksia kun tuottavuustavoite tulee ykkösenä ja ihmiset vasta kaukana sen takana työpahoinvointi kasvaa kuinka tuottava ja luova voi omasta työpaikastaan jatkuvasti huolissaan oleva työntekijä olla arvoisa puhemies huolestuttavaa on että vanhempien kokema huoli työtilanteestaan ja perheen toimeentulosta heijastuu lapsiin lapset ovat äärettömän hyviä tunnistamaan vanhempiensa huolta vanhemmat tietysti yrittävät siltä suojella mutta näinhän se vain on että laskupino kasvaa niin kyllä se heijastuu lapsiin ja koko perheeseen nykyisestä työelämästä kertoo paljon se että köyhyyttä koetaan entistä enemmän perheissä joissa vanhemmat ovat töissä sirpaleinen työmarkkina asema pätkätyö osa aikatyö ja matalapalkkaisuus ovat siis entistä useammin köyhyyden taustalla lapsiperheissä hälyttävää on että köyhyyden ketjua ei pystytä aina katkaisemaan vaan se siirtyy sukupolvelta toiselle jos päätösten lapsivaikutukset jätetään tekemättä näkyy tämä tulevaisuudessa yhä kasvavana lasten ja nuorten eriytymisenä huono ja hyväosaisiin syrjäytyminen alkaa aivan liian varhaislapsuudessa tämä kehitys pitää pysäyttää mutta nyt näyttää siltä että hallitus vain syventää tätä kehitystä onko meillä todella varaa olla puuttumatta tähän mielestäni ei ole hallituksen pakkolait kuten lomarahojen ja sairauslomapalkan leikkaaminen kasvattavat lapsiperheköyhyyttä entisestään monessa perheessä lomamatkat jäävät unelmiksi jo nyt nyt mutta lomarahojen leikkaamisen jälkeen matkustelu on entistä enemmän vain varakkaiden iloa arvoisa puhemies suuri työelämän kysymys on myös kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen asiaa ei voida tarkastella vain kuluttajan näkökulmasta vaan kaksikymmentäneljä kautta seitsemän yhteiskuntaan siirtymisen vaikutukset myös kauppojen työntekijöiden arkeen on selvitettävä tällä hetkellä vuorotyötä tehdään eniten terveys ja sosiaalipalveluissa vähittäiskaupassa sekä majoitus ja ravitsemusalalla kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on myös naiskysymys sillä suurin osa kauppojen työntekijöistä on naisia monella vuorotyötä tekevällä vanhemmalla on jo nyt vaikeuksia löytää lapselle hoitopaikka ja osallistua lapsen harrastuksiin ja muuhun vapaa aikaan kuinka tätä arjen palapeliä helpotetaan jos kauppojen aukioloajat vapautetaan miten saamme palvelut vastaamaan siihen että yötyö lisääntyy liikeaikalain kumoamisen sukupuoli ja lapsivaikutukset tulee pikaisesti selvittää olen myös huolissani pienyrittäjistä miten se vaikuttaa heihin on arvioitu että liikeaikalain kumoamisen seurauksena suurten ketjujen markkinaosuus kasvaa ja pienet myymälät kuolevat tässäkin nähdään että yrittäjyyden edistäminen tarkoittaa hallitukselle tosiasiassa suuryritysten aseman edistämistä pienten kustannuksella myös sairausloman karenssipäivän vaikutukset näyttäytyvät hyvin erilaisina eri aloilla naisvaltaisilla hoiva ja kasvatus ja kaupan aloilla sairastutaan helpommin ja sairaana töihin mentäessä riskit ovat suuremmat heikkokuntoisten vanhusten kanssa tai vastasyntyneiden teho osastolla työskentelevä miettii oikeutetusti jo pienessäkin flunssassa uskaltaako lähteä töihin sairastuttamaan hoivattaviaan lisäksi monissa töissä voi kyllä flunssassa jäädä tekemään etätyötä kotiin ja välttyä karenssilta mutta taloa ei voi rakentaa tai tulipaloa sammuttaa etätyönä hallituksen olisikin hyvä keskustella kätilöiden lisäksi esimerkiksi palomiesten ja raksaduunareiden kanssa

valtaosa tänään käytetyistä puheenvuoroista alleviivaa sitä että suomalaista yhteiskuntaa ja politiikkaa on uudistettava hyvä niin se antaa etunojaa ja uskoa sille että uudistuksia myös tapahtuu mikä sitten meillä se päällimmäinen se päällimmäinen uudistuksen aihe on se on varmaan työllisyyden osalta kun tänään on puhuttu se että me saamme aidosti aikaan yhteiskuntasopimuksen uudenlaisen sopimuksen jossa eri osapuolet niin politiikantekijät maan hallitus ja eduskunta kuin työmarkkinajärjestötkin pystyvät yhteisesti sopimaan asioista se on meidän kilpailukykymme kannalta oleellisen tärkeä asia asia jota olen kuitenkin tämän keskustelun myötä jäänyt kaipaamaan on se että varsinkin sdpn puolelta josta tuli tänään erinomaisia puheenvuoroja hyviä avauksia ja paljon yhteistyön kättä yksi jäi uupumaan ja se on se on selvä ilmoitus siitä että sdp on täysillä mukana ajamassa ja aikaansaamassa ja edesauttamassa yhteiskuntasopimuksen syntyä tehkää se teillä on vielä muutama puheenvuoro täällä jäljellä tehkää se ilmoittakaa että te haluatte tämän tehdä se on silloin selvä signaali myöskin työmarkkinajärjestöille että on laaja halu yhteiskuntasopimukseen te nousette arvoon arvaamattomaan jos jos tämän aikaansaatte myöskin toivon sitä että me täällä politiikan puolella muistamme sen että tässä maassa ainoa taho joka huolehtii kokonaisuuksista kaikki muut tahot huolehtivat omista asioistaan enemmän taikka vähemmän siksi on tärkeää että meillä poliitikoilla on terve suhde eri etujärjestöihin eikä niin että se on yks yhteen jonkun etujärjestön kanssa se pitää meidän muistaa etujärjestöt tekevät tärkeää työtä mutta niin teemme mekin täällä niin tekee hallitus niin tekee eduskunta vielä kerran sanon toivottavasti täällä joku vielä kertoo sen että sdp on täysillä mukana hakemassa

arvoisa puhemies edeltävä puhuja hyvin viitoitti tietä sosialidemokraattien vaihtoehdolle ja ajattelin kuitenkin alkuun keskittyä hiukan siihen kuvaan josta tänään olemme välikysymyskeskustelussa keskustelleet ja sitten jos aika antaa myöden vastaan vielä edustajan kysymyksiin arvoisa puhemies tässä ajassa on kysymys siitä miten me voimme hoitaa näin massiivista työttömyyttä joka yhdistyy myös siihen että liian kireällä finanssipolitiikalla olemme joutumassa tilanteeseen jossa tosiasiassa ostovoima kansalaisilta uhkaa kadota ja sitä kautta tietenkin kysyntä markkinoilla heikkenee ja sitä kautta yrittäjien investointihalut vähenevät ja kun olemme synnyttäneet kierteen kasvuakaan ei ole luvassa näillä ennusteilla joten aktiivinen työllisyyspolitiikka ja sitä tukeva aktiivinen talouspolitiikka ovat niitä päivän sanoja joilla aidosti on myöskin luotava tässä vaikeassa tilanteessa kasvua olemme esittämässä tällaista työllisyyden ja kasvun kokonaispakettia eli noin kuuttasataa miljoonaa euroa siihen että me saisimme aidosti syntymään työstä kasvua ja kasvun tuottamaan työtä arvoisa puhemies minä olen erittäin huolissani hallituksen aikomuksista leikata työllisyyden hoidon määrärahoista me kaikki tiedämme että kipeäksi se tulee ja sataviisikymmentä miljoonaa on aivan liian paljon jotta me voimme tätä työllisyystilannetta ylipäänsä hoitaa siksi pelkään että näin kireä finanssipolitiikka yhdistettynä toimimattomaan työllisyyspolitiikkaan tulee johtamaan siihen että me olemme ensi vuonna todella vaikeassa tilanteessa oman maakuntani satakunnan osalta työllisyysmäärärahat loppuivat jo kesäkuussa ja tähän kaikuun eduskunta ei pystynyt vastaamaan koska pieni ripaus työllisyysmäärärahoja syksyn tullen tosiasiassa johti siihen että emme saaneet kuitenkaan tarpeeksi ihmisiä työttömyydestä nostettua erityyppisten polkujen piiriin tämä on tietenkin aika iso kysymys kun katsomme yhteiskuntaa arvoisa puhemies on pakko ottaa tämän päivänkin tapahtumat esille minun huoleni on se onko eduskunnassa nyt tiedetty mitä hallituksen vasen käsi on tehnyt ja mitä oikea käsi on tehnyt ongelma taitanee olla se että kenelläkään ei ole tällä hetkellä kokonaiskuvaa miten työllisyysastetta nostaa ja olen kyllä todella pahoillani siitä että työministeri lindströmiä tuetaan kovin vähän jos hänen mahdollisuutensa työllisyysasteen nostoon jäävät näin heikoiksi ei ei voi ajatella tällaisessa työllisyystilanteessa että koulutus ei ole ihmisille aito vaihtoehto meillä on aivan liian vähän niitä todellisia työvälineitä joilla ihmisiä voidaan nostaa polun piiriin

niin iloinen tästäkin joukkueesta sillä jokainen voi tehdä vaikutuksen siis onko se oikeasti mahdollista että meillä on neljänkymmenenseitsemäntuhannen ammatillisen koulutuksen peruskoulutuspaikkaa ja olemmeko me varmasti sitä mieltä että me annamme koulutuksen järjestäjille valtakirjan vaikka lopettaa sadallayhdeksälläkymmenellä miljoonalla aloituspaikkoja tässä maassa se käytännössä tarkoittaisi seitsemäätoistatuhatta aloituspaikkaa minä en ole varma ovatko hallituspuolueiden kansanedustajat siunanneet sen että jokaisessa maakunnassa voivat ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vähentyä kolmanneksen tämänpäiväisen päätöksen johdosta nyt minä todella toivon että vaikuttakaa tähän kun tämä on vasta ministerityöryhmän päätös siltä osin olen hyvin huolissani siitä pääsisivätkö ihmiset koulutukseen jos he eivät pääse työhön tältä osin toivon että vielä tätä päätöstä voidaan tähän liittyy vielä eräs toinen ongelma jota en nyt ehdi käymään läpi mutta kohta palataan asiaan eli pysyn nyt viidessä minuutissa kiitos

arvoisa puhemies vaikka ilta on jo aika pitkällä ehtoon puolella niin täytyy kuitenkin sanoa edustaja töllille että kyllä se niin on että kun vaihtoehtoa tarjotaan niin se ei koskaan tunnu olevan oikein sammutettu näin se tuntuu olevan aina että täällä on sanottu että vaihtoehtoja ei ole sitten kun se oli niin se oli vääränlainen ja sitten se oli ainakin väärin sammutettu jos ei mitään muuta mutta siitä minä olen aivan samaa mieltä mikä on hyvä täällä todeta että minusta piditte erinomaisen puheen siinä että tässä tässä salissa kukaan ei ole jäänyt kylmäksi etteikö talouskasvua pitäisi luoda siitä minusta meillä on hyvä yksimielinen näkemys että talouskasvua tämä maa tarvitsee mutta ne keinot ovat erilaiset siksi pyysin arvoisa puhemies puheenvuoron että minä ainakin istuin täällä eilen pitkän illan kun oli ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä tämän hallituksen leikkauksia joita on ollut jo suurin piirtein kolme viikkoa täällä käsittelyssä kyllä niitä leikkauksia on ja me emme koskaan olisi tuoneet pakkolakiesitystä eduskuntaan siinä on esimerkiksi yksi ero opposition ja hallituksen välillä

arvoisa rouva puhemies minä tuosta ammattikoulutuksesta sen verran kun edustaja kiuru otti sen esille

meillä on semmoinen tilanne minä olen jonkin verran tutustunut siihen että tuolla metsäpuolella on monitoimikoneenkuljettaja sen koulutus maksaa melkein yhtä paljon kuin hävittäjälentäjän koulutus se kurssi käydään siellä mennään seuraavalle kurssille ja taas seuraavalle kurssille ja seuraavalle nyt hallitus tekee tässä leikkauksia ja uskon että se kohdistaa sitä sillä tavalla että tulee semmoinen kisällijärjestelmä että työnantajalle annetaan mahdollisuus kouluttaa ja sillä tavalla se työntekijä myös integroituu siihen se koulutus tulee varmasti se tulee paljon halvemmaksi kuin se että pyöritellään näitä kursseja mennään kurssilta toiselle ja kaunistellaan siinä työttömyystilastoja tehdään kaikkea tämmöistä mitä se mukanaan tuo sitten

oppositio otti esille että hallitus ottaa viisisataa miljoonaa enempi velkaa

edellisenä vuotena mistä tämä johtuu tämmöinen yhtäkkinen maahanmuutto tuli varmasti ei perussuomalaisten politiikan perusteella

aikaisemmat hallitukset ovat tehneet nämä säännökset että se tulva tuli meille se jäi meidän käsiin ja me jouduimme siinä toimimaan nyt me teimme leikkauksia tässä siitäkin alkoi napina että kun tällä tavalla sieltä on pakko nyt leikata ja se on hallintaan saatava tuo tilanne me toimimme nyt

arvoisa puhemies heti alkuun pitää todeta edeltävälle puhujalle edustaja siinä suhteessa on kyllä väärässä että olette hallituksessa kiinnittäneet ihan oikealla tavalla velkaantumiseen huomiota ja erityisesti velkaantumisen määrään ja myös aikatauluun ja siltä osin murheemme on yhtenäinen mutta tosiasia on vain se että tämä uusi hallitus velkaantuu enemmän kuin tänä vuonna velkaannutaan ja te valitsitte tämän velkaantumisen linjan paljon ennen jo kuin puhuimmekaan näin mittavasta maahanmuutosta tähän maahan koska tämän syksyn budjetti jossa tämä velkaantumisen määrä on määritelty juontaa suoraan hallitusohjelmasta siltä osin varmasti sitten tähän velkaantumiskeskusteluun vielä palataan monta kertaa mutta on hyvä todeta vielä kerran että ovat rakentaneet oman vaihtoehtonsa velkaantumisen lisäämisen sijasta siten että me velkaannumme merkittävästi vähemmän kuin tämä hallitus ja silti satsaamme työllisyyteen investointeihin yrittäjyyteen ja vientiin ja teemme sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa politiikkaa ja varmistamme että osaamisella on tässä maassa tulevaisuutta

keinot voisivat olla käytössä ja siltä osin olemme ajatelleet että hyvinä vuosina työeläkerahastoihin kerrytetty emu puskuri voisi olla nyt sellainen sellainen mahdollinen voimavara joka tässä taloustilanteessa tulisi kysymykseen minusta voisi olla perusteltua että näitä puskureita käytettäisiin työnantajan ja palkansaajan työeläkemaksun alentamiseen kuten jo itse asiassa järjestelmästä sovittaessa vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän kaavailtiin siksi olemme esittäneet että maksuja alennettaisiin nolla pilkku kahdeksan prosenttia väliaikaisesti vuosille kaksituhattakuusitoista ja kun sitten aika tästä paranee niin parempina vahvempina vuosina kartutetaan jälleen puskurit takaisin normaalille tasolle arvoisa puhemies hyvin paljon on keskusteltu tänään ja liekö leiviskä ollut sen verran vahvasti iskostunut mieleen mutta puhuisin vielä tämän työllisyysasteen nostosta minua huolestuttaa hirvittävästi millä tavalla työllisyysastetta tässä yhteiskunnassa voisi nostaa ja kyllä koulutus on siihen yksi työvoimapolitiikan instrumentti nyt tämä nuorisotakuun alasajo nuorten aikuisten ohjelman lopettaminen kokonaan ja noste ohjelman lopettaminen kokonaan ovat vääränsuuntaisia liikkeitä viime kaudella satsattiin noin sata miljoonaa vuodessa siihen että nämä ihmiset jotka ovat erityisen hankalassa koulutuksellisessa asemassa voisivat saada jatko osaamista silloin puhutaan siitä ryhmästä alle kolmekymmentä vuotiaita nuoria pelkän peruskoulun varassa ja puhutaan samalla myös siitä yli kolmekymmentä vuotiaitten aikuisten ryhmästä joka ei ole saanut vielä perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tämä toisen asteen koulutuksen tarjoamiseen mahdollisimman monelle ja myöskin näissä

ja en tiedä miksi hallitus nyt siihen päätyy lisäksi olen huolissani siitä että työministeri lindströmillä on erittäin vaikea asema nyt kun täältä työ ja elinkeinoministeriön puolelta siirretään näitä työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja opetusministeriöön ja tämän uudistuksen osana vuonna kaksituhattakuusitoista ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen ei oteta enää ollenkaan nuoria

arvoisa rouva puhemies kun

meillä on semmoinen tilanne että veropohja on kaventunut aika paljon viime hallituskaudelta on jäänyt tilanne mikä on on minä mainitsin tuossa että kaksituhattayksitoista kauppatase oli alijäämäinen kolmetuhattakuusisataakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa miten meillä kauppatase on koko ajan sakannut alaspäin ja julkinen puoli on samaan aikaan pikkuhiljaa kasvanut me elämme kaksoisvajeessa ja tämä tilanne pitää saada kurottua umpeen siinä on se kun me saamme kauppataseen ylijäämäiseksi me pystymme rahoittamaan

koulutuksen ja muut mitä me yhteistä hyvää jaamme tässä on se ongelma ja siihen pitää pystyä puuttumaan sieltä voidaan ottaa sitten koulutukseen ja niin poispäin mutta niin kuin edustaja tölli tuossa sanoi neljä vuotta oli aikaa laittaa tämä asia kuntoon vuonna kaksituhattaneljätoista kauppatase oli alijäämäinen tuhatseitsemänsataayhdeksänkymmentäkuusi

miljoonaa euroa elikkä ei tapahtunut yhtään mitään nyt ei ole sitä kakkua mistä me laitamme sinne silloin on

arvoisa puhemies täällä todettiin että me emme saaneet kauppatasetta kuntoon minusta se on hiukan epäoikeudenmukainen kommentti ajassa jossa me olemme nähneet että talouskasvu on viimeisenä kolmena neljänä vuonna sukeltanut siltä osin varmaan murheemme on yhtäläinen siitä miten työllisyyttä ja taloutta hoidetaan tavalla joka synnyttää täällä ainoaksi lääkkeeksi hallitus tarjoaa sitä että suomalaisten palkkoja pitää leikata jotta vientiä saadaan lisää niin niin jos me olemmekin tässä edeltävän puhujan kanssa samaa mieltä siinä että vientiä pitää lisätä niin emme me missään tapauksessa ole siitä samaa mieltä että palkkojen leikkauksella sitä vientiä tulee kyllä me uskomme siihen että vientiä pitää aidosti kasvattaa kasvattaa muilla keinoin palkkaleikkaukset eivät tule olemaan se resepti jolla suomalainen vienti tulee kukoistamaan koska tosiasiassa se kilpailukykygäppi josta täällä kovasti puhutaan on joidenkin erittäin kapea alaisten alojen ongelma eikä koko

arvoisa rouva puhemies viime kaudella tehtiin yhteisöveron alennus ja mihinkä se kohdistui ei varmasti näihin jotka nyt kamppailevat siinä ja siinä että tämän markkinatalouden kurimuksessa siinä on pakko elää mukana se vaikutti ainoastaan suuriin kolhoosiyrityksiin jotka siirtyvät pois ja toimivat tuolta muualta kuin suomesta nämä olivat niitä ratkaisuja mitä tehtiin siitä vielä että eihän tässä kukaan halua leikata keltään mitään eihän meillä

siitä on

tuo kapitalisti elää kuule hyvin köyhässäkin ihmisessä kun kengät ovat s kaupassa viisikymppiä k kaupassa samat kengät maksavat satasen niin varmasti mennään sinne viidenkympin kauppaan

kun aiheena on välikysymys työllisyyspolitiikasta ja sdpn ideat ja ajatukset tuntuvat tänään maistuvan niin ajattelin jatkaa listaa eli ei kahta ilman kolmatta suomessa on yksinyrittäjiä lähes kaksisataatuhatta noin sataseitsemänkymmentätuhatta mitä jos meidän jokainen palkkaisi yhden uuden työntekijän silloin meillä ei olisi työllisyysongelmaa sdp on esittänyt osana vaihtoehtobudjettia osana yrittäjäpakettia ensimmäisen työntekijän vähennyskokonaisuuden johon kuuluu sellainen asia että yrittäjä voi vähentää ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkamenoja enintään kaksikymmentätuhatta euroa verotettavasta tuloksesta ja miksi tämän teemme sen takia että työllistämisen kynnys on ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän kohdalla iso usein hyväksyy liiketoiminnan heikentymisen mieluummin kuin ottaa työllistämisen riskin ammatinharjoittaja henkilöyritys tai osakeyhtiö voisi näin vähentää ensimmäisen perheen ulkopuolisen työntekijän palkasta enintään kaksikymmentätuhatta euroa seuraavan tilikauden tuloksesta työsuhteen olisi vastattava työehtosopimuksen ehtoja ja se voi olla myös osa aikainen tai vähintään kuuden kuukauden määräaikaisuus tasapuolisuuden takia ja myös epäselvien kannusteiden välttämiseksi välttämiseksi vähennys koskee myös yrityksiä joilla on ennestään yksi ulkopuolinen työntekijä eli tässä taas uusi konkreettinen avaus

puoleltani pistän pisteen tälle hommalle minä aion jatkaa mutta ei meillä ole tarkoitus kellekään huonoutta jakaa mutta nyt ei ole kun on tyhjää kupissa niin sieltä on huono jos on lusikalla sinne laitettu niin kapustalla ei voi ottaa se ei kerta kaikkiaan toimi siitä vientiteollisuudesta vielä meillä meillä on puhuttu viidentoista prosentin kustannuskilpailukykyhypystä ja miten se saadaan tehtyä siinä on se ongelma ei täällä kukaan halua leikata kenenkään palkkoja mutta ne kustannukset mitä työnantajille tulee tuottavuuskustannukset ja mitä tulee rahallisia kustannuksia eivät ne eivät kelpaa sinne se lipuu vain pois markkinatalous ei kysele meiltä se menee sinne missä se se niihin ehtoihin on

jäin tähän vielä odottamaan sitä että saan todeta edustaja hakkaraiselle että kyllä viime kaudella yhteisöveroa laskettiin silloin me luotimme siihen että työnantajat lunastavat lupauksensa niistä dynaamisista vaikutuksista joita luvattiin työllisyyden parantamiseksi ja toisin kävi toisin kävi ja sitä täytyy vielä peilata suhteessa siihen että alla on jo kela maksun poisto kyllä nämä ovat olleet valtavan suuria panostuksia työnantajien suuntaan ja nyt haetaan kolmatta panostusta joka on suoraan ekn kynästä veistettyä ja sitä minä en ymmärrä miksi perussuomalaiset ovat tähän kelkkaan lähteneet ei suomalainen kilpailukyky parannu sillä että suomalaisten palkkoja leikataan uskotteko te aidosti että nokian puhelimet jäivät maailmalla myymättä sen takia että suomalainen työ oli niin kallista kyllä ne jäivät myymättä sen takia että näitä kännyköitä ei enää haluttu ostaa koska ne eivät käyttökokemukseltaan enää vastanneet tämän ajan henkeä ja näin tuote ja se palvelu ajoi itsensä ohi tästä syystä on hirvittävän tärkeätä että me voisimme tähän osaamiseen panostaa jotta me pystyisimme kilpailukykyä tässä maassa parantamaan nyt on hirttäydytty siihen että jotta elektroniikkateollisuus jossa me olemme aidosti menettäneet yli kymmenentuhatta työpaikkaa menestyisi maailmalla sen kilpailukyky paranisi vain palkkoja leikkaamalla minä en jaksa uskoa tähän että kilpailukyky paranee kun me leikkaamme julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten palkkoja että elektroniikkateollisuus saisi tuulta alleen maailmalla näin se vain ei mene tässä on kysymys merkittävämmästä panostuksesta kuin aikoinaan kela maksun poisto ja viime kauden yhteisöveroalennus olivat siitä kilpailukyvyn ongelmat eivät johdu erityisesti ne johtuvat tästä nokian huippukaudesta ja kiinan viennistä

arvoisa rouva puhemies kiuru voisitteko esittää mitenkä ne firmat tulevat sitten tänne suomeen se on luonnollinen poistuma jos me emme pärjää täällä maailmassa niin se vaan lähtee pois ja sitä hallitus yrittää että ne tulevat tänne emmekä me halua leikata kenenkään palkkoja en minä ainakaan eikä meillä tehdä semmoisia asioita mutta miten se kustannustaso saadaan sille tasolle mikä maailmalle kelpaa siinä on se ongelma ja siinä on yritetty tehdä vaikka vaan lyödään kapuloita rattaisiin tämä ei nyt

arvoisa rouva puhemies kun päästiin aiheeseen niin puhutaan sitten viennistä on totta mitä edustaja hakkarainen sanoi että tietyillä toimialoilla kyllä hinta on se mikä sanelee kilpailukyvyn mutta katsotaanpa vähän kokonaisuutta täällä on tänäänkin puhuttu devalvaatiosta työministeri muun muassa viittasi

lukuun ja totesi että silloin selvisimme devalvaatiolla kyllä siinä oli paljon muutakin miksi suomi nousi devalvaatio oli yksi asia mutta meidän suomalaisten ongelma on se että olemme pieni kansantalous meillä ei ole kansainvälisiä vetureita kuten meidän kilpailijamailla meidän yritykset ovat suomeksi sanottuna ja olemme myös aika huonoja tekemään kumppanuuksia meidän kilpailijat osaavat sen paljon meitä paremmin näin ollen olemme esittäneet myös tässä vaihtoehtobudjetissa eli tässä nyt tulee listan neljäs asia kun vauhtiin pääsen myös uutta viennin toimintamallia suomeen kysymys on oikeastaan samanlaisesta mallista jolla ranskalainen veolia on tehnyt miljardibisnestä jo vuosia heillä on se veturi miksi ei meillä syitä on monia mutta syyt ovat myös meidän harjoittamassamme politiikassa mutta hyvää on meilläkin monet isot yhtiöt ovat nyt tajunneet tämän tilanteen ja perustaneet sisäisiä startupeja mutta fiksun valtion tehtävä on edistää tätä edelleen ja sen takia olemmekin hoputtaneet hallitusta tuomaan nopeutettuna muun muassa finnveran kolmensadan miljoonan juniorilainaohjelman käytäntöön nyt eikä ensi

arvoisa puhemies hakkarainen täällä kysyi onko sosialidemok raateilla lääkkeitä tähän viennin edistämiseen me olemme tehneet aivan omaa ohjelmaa ja pakettia siihen ja se on vaan totta että on vaan todella vähän ja on suuri sääli että kun me katsomme meidän vientituotteidemme menestystä maailmalla niin meillä ei ole monesti uskallusta eikä rohkeutta mutta ei myöskään osaamista eikä kontakteja tuotteita edistää ja useimmat yritykset ovat niin pieniä että että niiden siipien alle tuulta on vaikea yksin saada siltä osin tarvitaan myöskin hyvin paljon vientivetoista kasvua jossa valtio voi olla omalta osaltaan avittamassa mutta sitä myöskin suren mielessäni että joka on erittäin iso juttu ja josta on paljon kasvun mahdollisuuksia suomelle myöskin rakennettavissa tämän vahvan elektroniikka ja ja tietotekniikkateollisuuden pohjalle panostukset joissa valtio voisi olla avittamassa ovat entisestään vähentymässä sen sijaan me satsaamme biotalouteen ja cleantechiin nyt enkä kiellä etteikö sieltäkin kasvua ole luotavissa mutta on kyllä uskomatonta että tämä digitalisaation kehityksen harjalla kulkeminen ei tämän enempää kiinnosta siltä osin ollaan hankalassa hankalassa tilanteessa arvoisa puhemies kyllä minua harmittaa se että tästä kilpailukyvystä ei voi keskustella myöskään faktoilla kyllä kilpailukykyä tarvitaan sitä ei kukaan kiellä mutta hintakilpailukyvyn kelkkaan ripustaudutaan tavalla johon on nyt lähdetty tämän

vartiaisen raportin pohjalta lukuja käytetään nyt koko

kilpailukyvystä koko bktn osalta ja samoja lukuja käytetään nyt vientiteollisuuden osalta surutta hyväksi ja keskustellaan väärillä luvuilla kilpailukyvystä joka ei kuitenkaan merkittävästi verrokkimaihin ole alentunut harmi että näin